päiväjärjestyksen toisena asiana on

arvoisa rouva puhemies ärade talman pääministerin ilmoituksella tuodaan ajankohtaisia aiheita eduskunnan keskusteluun ajankohtainen aihe niin kotimaassa kuin eussakin on kilpailukyvyn ja ketteryyden palauttaminen luopumalla liiallisesta sääntelystä hallituksen tavoitteena on nostaa suomi kestävän kasvun ja työllisyyden tielle suomen suunta muuttuu vain työllä yrittämisellä ja toimeliaisuudella niitä esteitä on purettava

liiallisen sääntelyn myötä suomi on menettänyt ketteryyttään ja kilpailukykyään tämä näkyy yritystoiminnassa ihmisten arjessa maataloudessa rakentamisessa investoinneissa kilpailukyvyssä ja vapaaehtoistoiminnassa tarvitsemme luottamusta olemme tottuneet että kaikki ongelmat ratkaistaan normilla tai lailla tarvitsemme vaihtoehtoisia ja luovia ratkaisuja koko hallitus on määrätietoisesti sitoutunut turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseen sekä säädösten sujuvoittamiseen tämä on tärkeä osa hallitusohjelmaamme ja koskee kaikkia hallinnonaloja sääntelyä tarvitaan edelleenkin järjestäytyneen yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuuden ylläpitämiseksi ja takaamiseksi myös sääntelyn purku on lainvalmistelua ja edellyttää hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista uuden lainsäädännön valmistelussa etsitään entistä enemmän vaihtoehtoja sääntelylle ja pohditaan tarkasti erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia toivon kaikkien kansanedustajien osallistuvan yhdessä maamme rakentamiseen joka perustuisi enemmän luovuuden kuin valvonnan varaan nyt on hyvä aika vaikuttaa myös sisältöön säädösten sujuvoittaminen tarkoittaa seuraavaa viittä yhtä aikaa toteutettavaa kokonaisuutta ensinnäkin perustetaan valtioneuvoston yhteyteen lainsäädännön vaikutusarviointi elin jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusten arviointien laatu toiseksi perataan säädökset jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea yritystoimintaa maataloutta investointeja rakentamista tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa kolmanneksi ryhdytään välittömästi purkamaan kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia alempiasteisia normeja määräyksiä ja ohjeita neljänneksi sujuvoitetaan lupa ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus viidenneksi viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan esimerkiksi ennakkoneuvontamenettelyllä arvoisa puhemies normeja on purettava myös eu tasolla hallitus on sitoutunut siihen että eu säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta esimerkiksi kilpailukykyä haittaavasta lisäsääntelystä hallitus arvioi kaikkea eu sääntelyä talouskasvun kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta eun on tavoiteltava nykyistä parempaa ja kevyempää sääntelyä kartoitamme suomen kannalta ongelmallisia säädöksiä säädös esityksiä tarkoitus on kertoa selvityksen tuloksista komissiolle heti alkusyksystä myös suomessa panostetaan jatkossa enemmän omien vaikutusarvioiden tekemiseen hallituksen kantaa muodostettaessa on tiedettävä mitä päätökset merkitsevät konkreettisesti suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten toimintaedellytysten kannalta arvoisa puhemies osana sääntelyn purkua otetaan käyttöön isojen teollisten hankkeiden osalta lupaprosessien kiirehtimismenettely rutiinilupa asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn puramme rakentamismääräyksiä jotka estävät puun käyttöä jopa hevosen lannan käyttö sallitaan energiantuotannossa kerron nyt lisää esimerkkejä miten hallitus purkaa normitusta ja byrokratiaa sekä sujuvoittaa säädöksiä yritysten eri tulolähteiden keskinäisten tappioiden vähennysoikeus vähentää merkittävästi verottajan ja yritysten hallinnollista taakkaa se rohkaisee myös uusiin investointeihin työ ja elinkeinoministeriö vähentää paperisten liitteiden vaadintaa tem varmistaa että viranomaiset eivät kysy yrityksiltä samaa tietoa kahteen kertaan ja se käy läpi kaikki yrityksiin kohdistuvat lupa ja ilmoitusvelvoitteet esimerkiksi yrityskauppaan sähkömarkkinoilla ei jatkossa jatkossa tarvittaisi lupaa työ ja elinkeinoministeriön tavoitteena on että aluehallinnon ohjaamisessa ministeriöt pysyisivät enemmän strategisella tasolla ja antaisivat tilaa alueiden omalle harkintavallalle suomi vaikuttaa aktiivisesti eussa siihen että maa ja elintarviketalouden hallinnollinen taakka vähentyisi tämä on ollut vahvasti esillä eun luomuasetuksen uudistuksessa maatalouden tukijärjestelmien hallinnollista taakkaa kevennetään henkilökorttimenettelyä kevennetään ottamalla käyttöön sähköinen hakeminen ja valmiiden asiakirjojen suoratoimitus eu ja eta ulkopuolelta tulevien asiantuntijoiden työlupakäytäntöjä helpotetaan puretaan koulutusviennin esteitä ja normeja esimerkiksi tilauskoulutuksen vientimahdollisuuksia parantamalla pörssiyhtiöiden hallinnollista taakkaa pienennetään viranomaiskäsittelylle asetetaan kaavoitusprosessissa sitovat käsittelyajat rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja täydennysrakentamista sujuvoitetaan kevennetyllä kaavamenettelyllä luodaan edellytykset pienimuotoiselle piharakentamiselle ja esimerkiksi aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen asentamiselle ilmoitusmenettelyn turvin sosiaali ja terveydenhuollon asiakirjojen käyttöön luovutukseen ja säilyttämiseen liittyvät käytännöt yhtenäistetään ja mahdollistetaan sähköisten laajamittainen hyödyntäminen lisätään kaiken viranomaistiedon liikkuvuutta ja hyödyntämistä vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä kuitenkin varmistaen tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä arvoisa puhemies meidän on rohkeasti uudistuttava uskallettava luopua vanhoista toimintalinjoista ja muutettava ajattelutapaamme uudistumisen pitää pysyä jatkuvana tilana ja vireenä edistämme kokeilujen käyttöönottoa luomalla kokeilut mahdollistavan säädöspohjan suomen on mahdollista ottaa tuottavuusloikka julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa osana digitalisaatiota julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään meidän on keskityttävä isompiin asioihin ja tehtävä ne kunnolla näin on myös hallinnossa emme tarvitse ministeriöihimme enää noin kolmeasataa eri strategiaa ja niihin kolmeakymmentätuhatta sivua tekstiä selvittää pitää jatkossakin mutta ei turhaan normien purkamista on johdettava määrätietoisesti hallitus seuraa strategisten tavoitteiden toteutumista kahden viikon välein strategiaistunnoissaan eilen on perustettu oma ministerityöryhmä toimintatapojen uudistamiseen mukaan lukien normien purku

suomen nousu vaatii ajattelutavan muutosta meillä on viiden miljoonan suomalaisen kansana oiva mahdollisuus olla ketterä ja kokeileva yhteiskunta joka muuttuu ja menestyy maailman muutosten ympärillä

arvoisa puhemies useimmat meistä ovat sekä täällä eduskunnassa että kunnanvaltuustoissa olleet näitä normeja ja säännöksiä tekemässä osa aika kauankin ja itse meidän pitää myös ryhtyä tähän urakkaan johon hallitus on nyt näyttämässä suuntaa ja voidaan sanoa että kun ei ole rahaa niin silloin pitää asioita pystyä tekemään eri tavalla käyttää luovuutta ja tässä suhteessa eräänlainen vapauttaminen on se keino jolla saadaan ihmisistä ja yrityksistä paras irti tälläkin hetkellä meillä on suomessa paljon investointihankkeita jotka odottavat ja luvansaantia meillä on paljon toteuttamattomia ideoita nyt todella tarvitaan tätä vapauttamista minä luulen että jokainen meistä on kuullut esimerkkejä siitä minkälaisia voi sanoa ylilyöntejä on syntynyt maanantaina luimme kahvilayrittäjistä jotka halusivat kesäkahvilan perustaa käpylään talon alakertaan ja sadantuhannen euron investoinnit tarvittiin ilmastointiin äänieristeisiin hygieniajärjestelyihin meillä oli viime viikolla nurmijärven kunnanvaltuustossa kunnan rajamäellä omistaman yhden tontin kaavamuutos jossa käyttötarkoitus olisi muutettu liike ja asuinrakennuksesta julkisten palvelujen tontiksi kahdeksankymmentä sivua selvityksiä ja kaavaselostuksia vaadittiin suurin osa niistä tuli valtion viranomaisten vaatimuksesta kaavavirkamies sanoi minulle että hänen mielestään tällainen itsestäänselvyys olisi pitänyt toteuttaa yhdellä liuskalla ja olen samaa mieltä taannoin minulle pariskunta lähetti kirjeen olivat ostaneet torpan jossa oli kaiketi sata vuotta aikanaan asuttu ja tehty ja kasvatettu lapsia nyt he vähän laajentaisivat sitä mutta viranomaisvaatimukset edellyttivät että siitä ei saa tehdä talvilämmintä sanon että minkä ihmeen takia kaikki tämäntyyppinen aiheuttaa kustannuksia johonkin vaiheeseen tässä yhteiskunnassa ja taloudessa se hidastaa hankkeita se heikentää ja vähentää kilpailua se heikentää kilpailukykyä yrityksiä ei perusteta työpaikkoja ei synny se tukahduttaa omatoimisuutta nykyaikana kun tämä digitalisaatio uusi tekniikka kehittyy meidänhän pitäisi olla laboratorio jossa voidaan kokeilla ja kaupallistaa sellaisia uusia menetelmiä tuotteita ja palveluita jotka voivat nousta maailmanmenestykseen ja tämäkin vaatii sitä että tätä normiympäristöä väljennetään sillä tavalla että parhaat ideat voivat toteutua

että turvallisuudesta pitää huolehtia luonnollisesti mutta emme me tarvitse ylisuojelua voidaan ehkä luottaa siihen että kahvilan asiakkaat ehkä jaloillaan äänestävät siitä onko kesäkahvilassa riittävä ilmastointi tai että ehkä viranomaisten ei tarvitse miettiä sitä missä joku pariskunta haluaa vanhuutensa päiviä elää keskustan eduskuntaryhmä kokee tämän teeman ja aiheen ja tehtävän tämän nelivuotiskauden nelivuotiskauden yhdeksi tässä meillä on valtava urakka me itse olemme perustaneet nämä työryhmät jotka omalta osaltaan tulevat antamaan syöttöjä hallitukselle ja ministeriöille keräävät myös kansalaisilta ideoita tekevät sitä samaa työtä mitä viime vaalikaudella täällä eduskunnassa myös paljon tehtiin hallitusohjelmassa on seitsemän aihealuetta valittu joissa erityisesti tätä normien purkua tehdään ne on hyvin valittu niillä on merkitystä talouden ja työllisyyden ja yrittäjyyden edistymisen kannalta uuden teknologian käyttöönoton kannalta mutta on myös aiheita jotka menevät kansalaisen arkeen ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksiin ja luovat edellytyksiä sitä kautta yhteisöllisyyden paremmalle toteutumiselle minusta lainsäätäjinä pitää muistaa se että jokaisella normilla on lopulta hintalappunsa ja se pitää laskea työpaikkoja jää perustamatta ideoita jää toteutumatta on paljon ihmisten haaveita jotka jäävät vain haaveiksi siksi se yleisohje ainakin keskustan eduskuntaryhmän suunnalta hallitukselle on se että nyt pitää sallia lisää vapautta tässä alkuvaiheessa hallitukselle täydet pisteet siitä että se on lähestynyt tätä asiaa tällä vakavuudella ja antanut nyt pääministerin ilmoituksen mitä tärkeimmästä teemasta

arvoisa

pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja houkutella esimerkiksi uutta toimeliaisuutta kotimaisten ja ulkomaisten investointien muodossa maahamme emme voi enää jatkaa tällä hitaalla byrokratian ja pykälien tiellä nykyisin tilanne on se että taloudellisia investointeja koskevia lupapäätöksiä voi joutua odottamaan jopa vuosia byrokratiamme rattaissa makaa tälläkin hetkellä satojen miljoonien jopa miljardien eurojen toteuttamista odottavia hankkeita tavallinen kansalainen puolestaan joutuu pahimmassa tapauksessa toimittamaan lippua ja lappua luukulta toiselle useaan kertaan sekä toimittamaan katselmuksia toteuttaakseen pienenkin hankkeen liittyi se sitten rakentamiseen ammatin harjoittamiseen yrittämiseen tai melkein mihin tahansa melkein kaikki on tiukasti säänneltyä ja käytännöt voivat vaihdella merkittävästikin kunnittain miten sitten olemme joutuneet tähän tilanteeseen vastaus on valitettavasti että pitkälti omien toimiemme vuoksi hyvä esimerkki kaikessa karmeudessaan siitä miten ei pitäisi kontrolloida on maamme ympäristölupabyrokratia maassamme vaaditaan lupa kahdeksaltatoistatuhannelta eri ympäristöön vaikuttavalta toimelta siis kahdeksantoistatuhatta eri lupaa ruotsalaiset tulevat toimeen noin viidellätuhannella ja eu vaatii ainoastaan kaksituhatta lupamenettelyä voidaan siis väittää ja vetää johtopäätös että sääntelyviidakkomme on suurelta osin omin päin kansallisesti kasvatettu valitettavinta tässä maamme tavassa kontrolloida ympäristölupa asioita on päällekkäisyys ja hitaus arvoisa rouva puhemies tämä hallitus onkin päättänyt aloittaa sen

mikä olisi pitänyt aloittaa jo vuosia sitten eli aloittaa prosessin jonka tuloksena syntyy uudenlainen suomi sellainen suomi jossa on helpompi hengittää sellainen maa jossa yritysten taloudellisten investointien ja yksityishenkilöiden toteuttamien hankkeiden toteuttamiseksi ei tarvitse suorittaa nykyisen kaltaista sääntömaratonia perussuomalaisten mielestä tärkeää normien purkamisessa on se että sääntelybyrokratian syihin puututaan tavalla joka tuo nopean tuloksen seitsemän pointtia joista ensimmäinen pointti on se että kaikki sääntely on käytävä läpi ja turhasta sekä päällekkäisestä sääntelystä on luovuttava toinen pointti on katsottava mistä lupamenettelyistä voidaan siirtyä ilmoitus rekisteröintimenettelyyn kolme lupien käsittelyajoille on asetettava aikarajat neljäs pointti on siirryttävä yhden luukun periaatteeseen viides pointti hallintoa on kehitettävä niin etteivät lupaviranomaiset valita toisten lupaviranomaisten tekemistä päätöksistä kuudes pointti hallituksen on selkeytettävä elyjen avien ja kuntien virkamiesten roolia sekä suoraviivaistettava hallinnon tapoja toimia pidämme hyvänä että kunnille annetaan vapaammat kädet toteuttaa ja järjestää palveluitaan mutta samalla on varmistettava etteivät käytännöt kunnissa poikkea liikaa toisistaan seitsemäs pointti viimeisenä mutta vähäisimpänä yritysten asiointia verottajan kanssa on saatava sujuvammaksi muun muassa asioinnin nopeuden suhteen ja verotuksen sitovien ennakkopäätösten suhteen arvoisa rouva puhemies kokeiluille ja uusille ideoille on annettava tilaa on selvää että kaikki kokeilut eivät aina onnistu mutta on pidettävä mielessä että yksi onnistunut kokeilu voi olla kansantaloudellisesti paljon suurempi asia kuin muutama epäonnistunut jos meillä ei ole rohkeutta uudistua hyvästä toiveesta huolimatta koneemme voi hyytyä lopuksi esitän ryhmäni puolesta toivomuksen kaikille kansanedustajille työskennellään yhdessä uudistaaksemme suomen normeja ja vähentääksemme byrokratiaa kansanedustajat pidetään yhdessä kone käynnissä

arvoisa rouva puhemies sääntely suomi on tullut tiensä päähän

soveltaen normien purku ja sääntelyn keventäminen ovat keskeisiä keinoja näiden ja monien muiden tavoitteiden saavuttamiseksi parempi sääntely tarkoittaa sekä tulevan sääntelyn laadun parantamista että olemassa olevan sääntelyn kriittistä läpikäymistä se tarkoittaa myös vaikutusarviointien laadun parantamista lakimuutoksilla tai uusilla säädöksillä ei pidä aiheuttaa sellaisia kustannuksia jotka johtavat yritysten kannattavuuden heikkenemiseen tai työpaikkojen menettämiseen sekä julkisen sektorin omaa toimintaa ohjaavan normiston sujuvoittaminen että yksityistä sektoria kuormittavan sääntelyn keventäminen ovat hallitusohjelmassa erinomaisella tavalla mukana hankalimmillaan normi aiheuttaa sekä riesaa yksityiselle toimijalle että kustannuksia veronmaksajalle kun normien noudattamista täytyy kontrolloida ja valvoa esimerkkeinä mainittakoon kampaamojen hintamerkintöjen tai alkoholimainonnan valvonta arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi myös sääntelyn nettomääräinen keventäminen tämä tarkoittaa että jos uutta sääntelyä tulee samalla on purettava vanhaa sääntelyä vähintään vastaavassa määrin oleellisinta ovat kuitenkin vaikutukset eivät niinkään pykälien määrät tuhat fiksua pykälää on parempi kuin sata huonoa kaikki normit eivät myöskään ole turhia esimerkiksi ympäristönsuojelun tasosta on huolehdittava jatkossakin sääntely aiheuttaa yrityksille liikaa hallinnollista taakkaa tuotantoa myyntiä ja työpaikkoja menetetään kun pelkästään hallinnon vaatimuksiin vastaaminen aiheuttaa miljardikustannukset joka vuosi eiköhän olisi kaikille järkevämpää että sekin resurssi olisi tuottavassa käytössä tuomassa hyvinvointia suomalaisille on että normitalkoiden henki vaikuttaa hallitusohjelmassa kattavasti se koskee kaikkia aloja maa ja metsätaloudesta teollisuudesta rakentamisesta kaupasta aina julkisiin ja yksityisiin palveluihin ja vapaaehtoistoimintaan saakka kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa että mitään alaa ei ole etukäteen rajattu normitalkoiden ulkopuolelle normien purkaminen on markkinoille tulon esteiden poistamista ja toiminnan rajoitusten keventämistä se voi tarkoittaa kaupan suuryksikkösääntelyn neliömäärän tuntuvaa korottamista ravintola alan anniskelusäädösten yksinkertaistamista tai alakohtaisten luvanvaraisuuksien keventämistä tai korvaamista ilmoituksenvaraisuudella se voi olla määrällisesti tarveharkinnan väljentämistä tai poistamista vahvasti säännellyillä säännellyillä aloilla kuten vaikkapa liikenne tai apteekkialalla paremmin toimivat markkinat ja vapaampi reilu kilpailu pitävät hinnat kurissa ja kuluttajat kiittävät hyvänä konkreettisena avauksena hallitusohjelmassa on kaupan aukioloaikojen vapauttaminen kauppias eli viime kädessä itse asiassa asiakas on ainoa oikea taho päättämään milloin pitää liikettä auki ja milloin kiinni esimerkiksi tiettyjä pyhäpäiviä koskevista poikkeavista poikkeuslupavaatimuksista luopuminen pitäisi toteuttaa niin että kaupat saisivat pitää ovensa auki silloin kun asiakkaat esimerkiksi matkailijat ovat liikkeellä kaikkein selkeintä olisi kumota koko liikeaikalaki sääntelyn parantaminen merkitsee byrokratian vähentämistä kansalaisten tai yrityksen suuntaan hyvänä esimerkkinä voi käyttää yhden luukun periaatetta josta on erittäin tiukka kirjaus hallitusohjelmassa samaa asiaa saa kysyä kansalaiselta tai yritykseltä vain kerran olemme pohtineet voisiko lupaprosesseista annettava palvelulupaus tarkoittaa että jos lupa asiasta ei ole tiettyyn aikarajaan mennessä annettu päätöstä lupa katsottaisiin automaattisesti myönnetyksi kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta rohkeisiin ja radikaaleihinkin uudistuksiin tarpeettomien normien ja turhan byrokratian purkamiseksi

arvoisa puhemies värderade talman tarvitsemme suomessa parempaa sääntelyä pääministeri juha sipilän hallitus on tarttunut tärkeään asiaan paremman sääntelyn tavoitteleminen on asia jossa sosialidemokraatit antavat hallitukselle täyden tukensa ja ovat tekemään yhteistyötä on selvää että meidän jokaisen elämää säännellään jollakin tavalla kun istumme autoon niin suurin osa meistä kiinnittää turvavyön kuusikymmentä luvulla suomen maanteillä saatettiin ajaa tuhatta ja sataa ilman turvavöitä liikenteessä kuolleiden määrä nousi niin suureksi että presidentti urho kekkonen vihelsi pelin poikki suomessa autoilija pysähtyy stop merkin kohdalla päiväkodeissa on tarpeeksi henkilökuntaa huolehtimassa lapsistamme työnantajat ja tekijät noudattavat työelämän pelisääntöjä nämä ovat esimerkkejä hyvästä sääntelystä jonka tarkoituksena on lisätä turvallisuutta ihmisten arjessa sosialidemokraatit kannattavat sellaista sääntelyä joka on kohtuullista yksilön kannalta joka luottaa yksilöön joka antaa ihmisille myös vapauksia ja joka katsoo tulevaisuuteen sdpn mielestä normeilla pitää tavoitella mahdollistamista sen sijaan että holhotaan siksi ihmiset kokevat holhouksena pitää tarkastella kriittisesti kriittisyys tarkoittaa sitä että sääntelyä ja normeja tarkastellaan yksilön näkökulmasta sekä investointien ja työllisyyden näkökulmasta vaikutukset on arvioitava

arvoisa puhemies sdp haluaa nopeuttaa investointien tekemistä ja helpottaa yritysten kasvua sen vuoksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää seuraavaa numero yksi hakemus ja valitusruuhkaa on purettava numero kaksi lupaprosessit on tehtävä nopeiksi ja selkeiksi numero kolme eri viranomaisten ristiriitaisia päätöksiä on vähennettävä numero neljä yritystoiminnan käynnistämistä suomessa on helpotettava entisestään

yksi esimerkki jossa voi sanoa että ideologia ajoi pragmaattisuuden järjenkäytön ohi nähtiin viime kaudella kun soidensuojeluohjelman toimeenpano keskeytettiin sdp kannatti tuolloin ja kannattaa edelleenkin lakisääteistä suojeluohjelmaa sdp suhtautuu tähänkin asiaan pragmaattisesti ympäristö tarvitsee puolustajansa sillä puhdas ympäristö on suomalaisten turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä asia ympäristö jos mikä on meillä lainassa lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta arvoisa puhemies matti vanhasen ykköshallitus laati paremman sääntelyn toimintaohjelman vuonna kaksituhattakuusi viime hallituskaudella oli niin ikään puolueiden yhteinen paremman sääntelyn työryhmä sdp haluaa jatkaa tätä yhteistyötä arvoisa puhemies sdp kannattaa sellaista sääntelyä jolla ihmisten arjesta tehdään turvallisempaa joka lisää tasa arvoa ja ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia me ajamme parempaa sääntelyä jonka avulla vaikutetaan positiivisesti työllisyyteen ja ja yrittäjyyteen arvoisa pääministeri sipilä miltä sdpn ehdotukset kuulostavat onko hallitus valmis toteuttamaan niitä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on valmis yhteistyöhön

arvoisa puhemies

on toimivaa mikä turhaa tai vanhentunutta tiukoilla säädöksillä ja tulkinnoilla olemme itse luoneet turhaa byrokratiaa monimutkaistaneet yksinkertaisiakin asioita ja tappaneet luovuutta jos pienten kyläjuhlien järjestäminen vaatii hygieniapassit järjestysmiehet turvallisuussuunnitelmat ja meluilmoitukset ei tarvitse ihmetellä ettei vapaaehtoisia puuhaajia löydy entiseen tapaan

sen sijaan saman asian selvittäminen useaan kertaan eri viranomaisille yrityksissä ja maatiloilla päällekkäisyys eri tahojen valvontatehtävissä yksityiskohtaiset mitoitusvaatimukset toimitiloissa kohtuuttomat hygieniavaatimukset lähituottajille vapaaehtoistoimijoilta vaaditut erilaiset luvat ja ilmoitukset ovat esimerkkejä purkuun joutavista normeista normien purussa kannattaa muistaa sote sopan opetukset ja varmistaa jo alkuvaiheessa ettei törmätä perustuslaillisiin seiniin esimerkiksi kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä on perustuslailla turvattu normien purku ei myöskään saa johtaa tilanteeseen jossa sääntelyn vähetessä harmaa talous kasvaa on myös varottava amerikkalaistyylistä amerikkalaistyylistä järjestelmää jossa etukäteissääntely on korvattu sillä että sallitun ja kielletyn raja selvitetään oikeudessa ratkaisujen hakeminen oikeudessa vasta onkin byrokraattista kankeaa ja kallista arvoisa puhemies vihreiden mielestä kunnille pitää antaa nykyistä vapaammat kädet palveluiden järjestämiseen toimintaympäristöt eri puolilla maata ja jopa kuntien sisällä vaihtelevat ja samoihin tavoitteisiin voidaan päästä eri tavoin siksi on järkevää että normeilla ei sidota toteutustapoja liian tiukasti on kuitenkin huolehdittava että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut asuinkunnasta riippumatta vihreitä huolestuttaa hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan monet kuntalaisille tärkeät hyvinvointipalvelut kirjastosta liikuntaan ja kansalaisopistosta nuorisotoimeen eivät olisi enää lakisääteisiä vaan kuntien omassa harkinnassa huoltamme lisää se että kohtaan on liitetty selkeä säästötavoite jos palveluja ei tarvitse enää järjestää määräajassa tai lainkaan tai päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot kasvavat rajoituksetta ei ei ole kyse sääntelyn purkamisesta vaan silloin on kyse palveluiden leikkauksista arvoisa puhemies lupamenettelyä voidaan nopeuttaa ja sujuvoittaa riittävillä resursseilla ja viranomaisyhteistyöllä tästä on hyvä esimerkki ville niinistön ympäristöministerikaudella alkuun laitettu äänekosken biotuotetehtaan ennakkoneuvotteluprosessi joka toi ympäristöluvan nopeasti ympäristöarvoista tinkimättä sääntelyn valvontaa kannattaa suunnata sinne missä rikkomisen todennäköisyys on suurin esimerkiksi verovirastossa riskien analysointi ja valvonnan suuntaaminen sen mukaan tuottanut hyviä tuloksia arvoisa puhemies normeilla on paikkansa ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin turvaajana sekä palveluiden ja tuotteiden laadun takaajana normiviidakko ei kuitenkaan saa muodostua hyvän elämän esteeksi normien purkua tulee tehdä mutta se tulee tehdä harkiten sääntelyviidakosta ei pidä siirtyä villiin länteen

arvoisa rouva puhemies normien tarkoituksena on luoda yhteiskunnalle pelisäännöt niillä suojataan haavoittuvia jaetaan valtaa ja rajoitetaan oman käden oikeutta niillä luodaan standardeja ja kohdennetaan resursseja normit ovat modernin valtion ydin jos vallankäyttöä ei ohjattaisi laeilla olisi lain tilalla jokin toinen mielivaltaisempi järjestelmä normibyrokratian oikeutuksena on ihmisten yhdenvertaisuus valtiovallan edessä lait eivät siis ole huono asia päinvastoin ne syntyvät yleensä korjaamaan jotakin epäkohtaa esimerkiksi monet kuntien velvoitteiden yksityiskohdat säännökset määräajoista lääkäriin pääsemiseen tai lastensuojelun tarveselvitysten tekemiseen ovat saaneet alkunsa kuntien penseydestä näiden tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen osa normeista esimerkiksi tietosuojasäännökset ja valitusoikeudet nojaa koko modernin yhteiskunnan perustana oleviin vapausoikeuksiin historiasta meidän olisi pitänyt jo oppia että näiden rajoittamiselle on syytä olla huomattavasti painavampia perusteita kuin rahanmeno tai käytännön hankaluus rouva puhemies yhteiskunta muuttuu koko ajan ja siksi normeilla on kiusallinen tapa vanhentua silloin asioiden sujuvoittamiseksi tarkoitettu sääntely kääntyy itseään vastaan tällainen ilmiö jumittaa parhaillaan esimerkiksi uusiutuvien energioiden pientuotantoa toisaalta koska useimmat normit syntyvät eri intressiryhmien kompromisseina saattavat ne olla jo alkujaankin epätarkoituksenmukaisia niinpä muun muassa kaavoitus on täynnä sääntelyä joka ei oikeastaan ole ihan kenenkään toiveiden mukaista normien heikkoutena on vielä sekin että niitä toteuttavat viranomaiset ovat tavallisia epäjohdonmukaisia ihmisiä merkittävä osa normitalkookeskustelussa esiin nostetuista ongelmista liittyykin enemmän viranomaistyön huonoon organisointiin kuin varsinaiseen lainsäädäntöön kun esimerkiksi laki toimeentulotuesta edellyttää hakijalta ainoastaan välttämättömien tietojen toimittamista on se sosiaalitoimistoissa usein tulkittu kymmenien sivujen liiteluetteloiden vaatimiseksi tällaisia sääntelyn pullonkauloja ja ja hidasteita on ilman muuta aiheellista tarkastella aika ajoin jos nurkkia ei koskaan siivota kertyy niihin kaikenlaista turhaa roinaa normiputsauksen pitäisi kuitenkin olla hallituksen jokapäiväistä huushollausta ei varsinainen poliittinen kysymys ei ainakaan sellainen josta tuore pääministeri antaa ihka ensimmäisen ilmoituksensa valinta on erityisen outo tilanteessa jossa suomella on ratkaistavana lukuisia vakavia yhteiskunnallisia haasteita rouva puhemies suomalainen hallinto on edelleen kansainvälisesti vertaillen tehokasta ja esimerkiksi yrittäjien verovelvoitteisiin kuluva aika varsin kilpailukykyinen todella akuutit byrokratiasumat liittyvät meillä tukien alikäyttöön ja oikeuslaitoksen pitkiin jonoihin joista kumpaankaan muuten hallitus ei ole luvannut puuttua hallitusohjelmaa lukiessa herääkin väistämättä epäilys tokko aikomuksena on todellisuudessa lainkaan vähentää normibyrokratiaa tavoitteeksi on nimittäin asetettu vastikkeellisuuden ja tarveharkinnan lisääminen mikä suoraan tarkoittaa myös byrokratian lisäämistä esitys lasten päivähoito oikeuden sitomisesta vanhempien työmarkkinastatukseen edellyttää jopa kokonaan uuden kontrollimekanismin perustamista jo nykyisellään suomen suurin normistressin ylläpitäjä on porvarillinen epäluottamuksen politiikka nämä talkoot näyttävät kuitenkin tuottavan viranomaisille niin paljon uutta paperityötä että juhliin on aihetta yksistään metsäteollisuudella mikäli byrokratiaa oikeasti haluttaisiin keventää pitäisi katseet kääntää niihin todellisiin lomakenieluihin valvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen jonoja venyttävään aliresursointiin sekä tietysti palvelujen ja tulonsiirtojen kyttäysbyrokratiaan arvoisa rouva puhemies näissä pääministerin julistamissa normitalkoissa kiellettyjen tuplashottien ja huviveneiden käsisammuttimien vuositarkastusten päivittelyn lomaan on pujahtanut merkittäviä ideologisia hankkeita kuten heikennykset perusturvaan ja hoivasektorin henkilöstömitoituksiin oikeasti nyt ei olla tekemässä mitään neutraalia koneen määräaikaishuoltoa vaan radikaalia poliittista projektia vallan ja vaurauden uusjakoa vaihtamassa vakaata ja tilavaa perheautoa sporttisempaan malliin jossa edistyksellinen turvateknologia on korvattu kiihtyvyysominaisuuksilla istumapaikkoja uudessa pelissä on vain kahdelle mutta lapset ja isoäiti joutavat kyllä kävelemäänkin

arvoisa puhemies tämän vuoksi on tärkeää että nyt kaavailtu normien purkaminen tapahtuu vastuullisesti ja sen vaikutukset tiedostaen normitalkoot ovat sinänsä paikallaan mutta ilman asiaankuuluvaa vaikutusten arviointia ja kokonaisvaltaista tarkastelua on olemassa vaara että normitalkoista muodostuu hanke jossa yksilön oikeusturva ehkäpä vahingossa heikkenee tällaisten normien purkamista emme halua on kuitenkin tietysti aivan selvää että on paljon esimerkkejä liiallisesta ja epätarkoituksenmukaisesta sääntelystä jota on syytä väljentää ruotsalainen eduskuntaryhmä kysyy miksi ei hallitus ole valmis luopumaan tarveharkinnasta koskien ulkomaalaista työvoimaa meidän on syytä tarkistaa kaikkein tiukimpia rakentamista koskevia normeja ja eihän voi olla niin että vanhusten asumista koskevien direktiivien ja yksityiskohtaisten normien tulkinnat romuttavat koko toiminnan epäinhimillistä byrokratiaa on jos vanhustentalo jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät on sulkemisuhan alla ainoastaan sen vuoksi että tietyt neliömetrinormit eivät täyty ylipäätänsä meidän pitäisi ymmärtää yhteiskuntaa rakentaessamme että kaikkia ja kaikkea ei pidä mitata samalla mitalla terveen järjen pitää olla sallittua toinen esimerkki liiallisesta byrokratiasta voidaan ottaa harmaan talouden torjunnasta epäilemättä helsingin seudun kiivaimmilla rakennusmarkkinoilla tarvitaan kunnollista normiarsenaalia pimeän rakentamisen torjumiseksi mutta saman raportointivelvollisuuden vaatiminen pieniltä maaseudun rakennusfirmoilta niiden alihankkijoista ei ole viisasta jos pienyrittäjät ovat vaarassa tukehtua huomattavaan paperisotaan varmasti kaikkia tässä maassa tarvittavia uusia työpaikkoja ei pystytä luomaan

arvoisa puhemies meidän ei pidä puhua ainoastaan normien purkamisesta vaan keskustella vakavasti paremmasta sääntelystä normit ovat tarpeen mutta miten saada ne tarkoituksenmukaisemmiksi tavallisten kansalaisten järkeviksi kokemia normeja ei ole vaikea panna täytäntöön tai noudattaa vapaaehtoistyötä talkootyötä rasittavat keinotekoiset normit pitäisikin viipymättä kitkeä pois yhteiskuntamme tarvitsee myös vapaaehtoisia panostuksia vähintään yhtä paljon kuin ennenkin ehkä enemmänkin minkä vuoksi meidän pitäisi varoa tukahduttamasta spontaania toimeliaisuutta tarpeettomalla sääntelyllä

minulla on sata työntekijää ja näistä viisi on palkattu pelkästään pyörittämään yritykseen liittyvää byrokratiaa tämän lisäksi käytämme säännöllisesti juristia näin kertoi taannoin eräs suomalaisyrittäjä kun häneltä kysyttiin esimerkkejä byrokratiasta sipilän hallituksen ohjelmassa sana sääntely esiintyy kaksikymmentäkolme kertaa hallituksen aikeet turhien normien purkamiseksi ovat todella välttämättömiä uskon että tässä työssä voidaan löytää laaja poliittinen yhteisymmärrys näin aluksi todettakoon että keskuskauppakamarin vertailun mukaan vaaliohjelmassaan kattavimmin ylisääntelyn ja byrokratian purkua käsittelivät kristillisdemokraatit hallinnollista taakkaa ja ylisääntelyä on kaikilla sektoreilla on välttämätöntä edistää uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä hallintoa on saatava varjelemaan hyviä liikeideoita ja yrittäjiksi aikovia eikä hukuttamaan vaatimuksiinsa esimerkiksi ympäristöluvissa lupaprosessien venyminen merkitsee usein menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia ja kalliit lupamaksut rasittavat etenkin etenkin pk yrityksiä lupajonoissa on tällä hetkellä yli kolmen miljardin arvosta investointeja byrokratian keventämiseksi on erilaisia lupamenettelyjä sovitettava yhteen ja yhdistettävä lupia ylisääntelyn purkamista on yritetty moneen otteeseen mutta tuloksiin ei ole kunnolla päästy viime kaudella toiminut paremman sääntelyn työryhmä sai lyhyessä ajassa noin neljäsataa erilaista ehdotusta paremmasta sääntelystä sääntelyn purkamisesta ja sujuvoittamisesta joukossa oli paljon harkinnanarvoisia ehdotuksia myös me kristillisdemokraatit olimme aktiivisia ehdottajia esitimme muun muassa että rakennuslupamenettelyä tulee keventää pientalorakentamisen kohdalla kaavoitukseen liittyvää valitusmenettelyä on muutettava siten etteivät asuntorakennushankkeet viivästy kohtuuttomasti eräs toinen muutettava asia olisi että safa arkkitehteja ei tarvitsisi käyttää pientalokohteissa vaan talotehtaiden suunnitteluratkaisut riittäisivät ruotsin malliin ehdotimme myös kevyttä lupamenettelyä pienikokoisen lisätalon rakentamiseksi tontille jolla on jo omakotitalo ja käyttämätöntä rakennusoikeutta myös ennakolta anottavista rahankeräysluvista luopuminen ilmoitusmenettelyyn siirtyminen on ollut yksi esimerkki kdn esillä pitämistä ehdotuksista sisäministerimme ajoi asiaa vaikkei siitä vielä viime kaudella päästykään sopimukseen arvoisa puhemies suomen on pyrittävä vaikuttamaan valmisteilla olevaan eu lainsäädäntöön entistäkin varhaisemmassa vaiheessa sekä suomen hallitus että euroopan komissio painottavat tarvetta kehittää eu sääntelyä toivoa toivoa sopii että junckerin komission ponnistelut asiassa tuottavat tulosta eikä niille käy kuten euroopan komission pk yrityspoliittiselle toimintaohjelma small business actille jossa määriteltiin periaatteet joiden tarkoituksena oli ohjata erilaisia toimenpiteitä pk sektorin toimintaedellytysten kehittämiseksi liian yksityiskohtaisen eu direktiivitehtailun sijaan tarvitaan nyt todellista lisäarvoa tuottavaa ja sisämarkkinoiden toimintaa edistävää puitelainsäädäntöä olisi myös syytä pitäytyä eu direktiivien vähimmäisvaatimuksissa eikä pahentaa byrokratiaa omilla kansallisilla lisäyksillä arvoisa rouva puhemies hallituksen visiossa tavoitellaan sitä että vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi suomessa ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa perheensä ja läheistensä elämää

arvoisa rouva puhemies kiitoksia hyvähenkisestä keskustelusta täällä näyttää vallitsevan varsin suuri yksimielisyys siitä että tavoite on oikea suomeen on saatava lisää terveen järjen käyttöä enemmän luottamusta ja ja erityisen tärkeätä on nyt niitten normien helpottaminen jotka rajoittavat ihmisten työllistymistä ja talouskasvua ja investointeja täällä nousivat useassakin puheenvuorossa esille nämä tärkeän vapaaehtoistoiminnan esteet siellä ihmiset tekevät omalla vapaa ajallaan töitä ja ja moni toiminta on tukehtunut liialliseen normitukseen ja byrokratiaan monessa puheenvuorossa nostettiin esille myöskin se että tarvitaan sääntelyä ja pelisääntöjä kaikki sääntely ei ole pahasta esimerkiksi työsuojelukysymykset nostettiin esille ympäristöä pitää suojella liikenne tarvitsee säännöt totta kai se on selvä asia mutta kun me puhumme sääntelyn purkamisesta tai normien purkamisesta ja paremmasta sääntelystä niin meidän pitää olla varovaisia siinä että se ei mene tähän eu kontekstiin elikkä kun eussa puhutaan paremmasta sääntelystä niin yleensä tarkoitetaan sitä että ei voida purkaa olemassa olevaa sääntelyä me tarvitsemme molempia eli parempaa sääntelyä ja olemassa olevan sääntelyn purkamista sitten täällä nostettiin lainvalmistelun laatu ja vaikutusarvioinnit se on ilman muuta keskeinen osa kun puhutaan nimenomaan paremmasta sääntelystä no sitten normit ja säännöt eivät välttämättä toimi samalla tavalla koko suomessa ja sen takia meidän pitäisi huomioida kaikissa säännöstöissä myöskin alueelliset erot ja antaa enemmän toimivaltaa sinne alueille vapauttaa päätöksentekoa sinne ja luottaa ihmisten toimintakykyyn luovuuteen ja ja

enemmän vastuuta kunnille teeman kunnilla on tällä hetkellä viisisataaviisikymmentä lakisääteistä tehtävää ja ja noin tuhat erilaista velvoitetta ja kyllä nämä täytyy käydä myöskin kriittisesti läpi esimerkiksi kaksituhatta näitä lakisääteisiä tehtäviä oli neljäsataa ja tämä on kasvanut hyvin voimakkaasti ja niin kuin edustaja vanhanen puheenvuoronsa aluksi totesi kukaan meistä ei ole syytön tähän prosessiin ja tämä ei ole keskinäisen syyttelyn paikka vaan nyt mietitään niin kuin

parempi sääntely parantaa tuottavuutta kohentaa ja sujuvoittaa arkea liikenne ja ja viestintäministeriössä hallinnon kaikki tasot käydään tiheällä kammalla läpi vaikuttamista euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä terästetään jotta tarpeettomalta sääntelyltä vältytään viestintäalalla markkinoita jäykistävät toimilupakäytännöt joita tarkastellaan kriittisesti myös liikennealan sääntely uudistetaan liikenteessä digitaalisuuden hyödyntäminen on vasta alussa mutta mahdollisuudet ovat valtavat asiakaslähtöisille palveluille on kysyntää niin kaupungeissa kuin haja asutusalueilla perkaamalla pykälät palvelutarjonta ja kilpailu muun muassa henkilö ja tavaraliikenteessä lisääntyvät ja samalla luomme hyvän kasvualustan innovaatioille ja parempia palveluja ihmisille liikennepolitiikassa aloitamme laajoja sääntelyuudistuksia uuteen liikennekaareen otetaan kuljetuspalveluja tietoja rekistereitä ja liikennealan virastoja koskevat yhtenäiset ja selkeät säännökset lähiaikoina kumoamme kaksitoista turhaa ilmailusäädöstä myös esimerkiksi pysäköintikiekon käytöstä muodosta ja jopa väristä on säädetty piinallisen tarkasti mikä on aiheuttanut yleisen oikeustajun vastaisia pysäköintivirhemaksuja kaikki sääntely ole tarpeetonta järkevä ja kilpailua edistävä pykälä on paikallaan ihmisen turvallisuutta ja luottamusta arkeen on taattava minulla on vastuu hallituksen kärkihankkeesta sujuvoitetaan säädöksiä toivon saavani kollegoiltani kansalaisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä perusteltuja aloitteita huonojen säännösten tunnistamiseksi kehitetään yhdessä yhteiskuntaa joka on lähempänä ihmistä lähempänä yrityksiä luodaan mahdollistava ja turvallinen ympäristö kansalaisille ja elinkeinoelämälle kiitos
aloitetaan debatti pyydän edustajia ilmoittautumaan ja tähän alkuun ryhmäpuheenvuorojen pitäjät saavat käyttää kahden minuutin

puhemies oikeastaan selviän paljon lyhyemmälläkin ajalla kun ajatellaan tätä koko hallituskauden isoa tehtävää niin selkeästikin tämä normien purku ja parempi sääntely kokeilujen kulttuuri saavuttaa tässä talossa ja salissa selvästi erittäin laajan kannatuksen ja tältä pohjalta on hallituksen erittäin hyvä mennä rohkeisiin avauksiin hakea esimerkkejä ympäri maata ja ja tuottaa esityksiä minä uskon että ne tulevat kyllä täällä eduskunnassa saamaan erittäin

arvoisa rouva puhemies kun kuuntelin näitä opposition puheenvuoroja oikeastaan kristillisdemokraattien puheenvuoroa täytyy ihan kehua että se oli se oli laadittu ajatuksella mutta vasemmistoliiton edustaja kontulan puheenvuorossa oikeastaan juoksutitte ajatusta jo niin pitkälle että sillä syyttämisen kannalta katsoen mitään tekemistä sääntelyn purkamisen kanssa toivon että kuitenkin tässä salissa löytyisi sitä todellista halua halua sääntelyn purkamiseen niin että kaikki puolueryhmät siihen sitoutuisivat mutta toisaalta jos miettii historiaa sitten minulla on kansanedustajana vain neljä vuotta historiaa ja viime vaalikaudella istuin talousvaliokunnassa sitä taustaa vasten ajatellen kieltämättä minun täytyy sanoa että tästä sosialidemokraattien esityksestä parlamentaarisesta työryhmästä joka purkaisi sääntelyä ihan ensimmäisenä tuli ajatus troijan hevosesta mieleen kun eu sääntelyä esimerkiksi viime vaalikaudella talousvaliokunnassa käsiteltiin niin olikohan niin että lähes poikkeuksetta kansallisella lainsäädännöllä sosialidemokraatit olisivat halunneet sitä säätelyä laajentaa koskemaan myös esimerkiksi pieniä yrityksiä vaikka itse direktiivi koski listattuja yrityksiä oli tämäntyyppisiä asioita jotka ovat sitten mahdottomia toteuttaa kuitenkin pienissä yrityksissä tai lisäävät merkittävästi kustannuksia tai sitten vaikuttavat siihen perustetaanko yrityksiä

minä pidän hyvänä sitä pääministeri että olette perustanut eilen tämän ministerityöryhmän mutta olisin tiedustellut tästä ministerityöryhmästä vielä onko tälle asetettu varsinaisia tavoitteita nyt jos ajatellaan että meillä on ympäristölainsäädäntöä sillä tavalla että on kahdeksantoistatuhatta erilaista lupamenettelyä sellaisista hankkeista jotka vaikuttavat jotain ympäristöön niin onko esimerkiksi numeraalista tavoitetta sille että pyritään vaikka ruotsin tasolle jossa on

palaisin vielä tähän aukioloaikojen vapauttamiseen joka on hyvä ja konkreettinen kirjaus hallitusohjelmassa sehän on vastaus vuosien varrella ilmenneisiin lukuisiin järjenvastaisiin tilanteisiin kuten edelläkin puheessa totesin esimerkiksi parhaiden turistisesonkien aikana osa liikkeistä ei voi pitää oviaan auki tai jos esimerkiksi itsenäisyyspäivänä haluaa kampauksen laillisesti niin kampaamoliikkeet ovat joutuneet hakemaan tämän kahdensadan euron hintaisen poikkeusluvan

rouva puhemies tavoite paremmasta sääntelystä on kuten tuossa aikaisemmin totesin aivan oikea ja me annamme sille tukemme olin vähän harmissani tästä perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitäjän suhtautumisesta tähän meidän tarjoukseemme ja haluaisinkin nyt kuulla pääministeriltä miten suhtaudutte siihen aiotteko aiotteko jatkaa tätä paremman sääntelyn valmistelua nimenomaan parlamentaarisena yhteistyönä jos aiotte niin me sosialidemokraatit olemme valmiit ojentamaan yhteistyön kättä olisi kiva kuulla ja sitten kun täällä kehotettiin ja kannustettiin myös kansanedustajia osallistumaan tähän työhön ja tunnistamaan niitä kohtia joissa joissa lainsäädäntö tai poliittiset päätökset vaikeuttavat kansalaisten arkea niin ainakin yhden sellaisen löydän tuolta hallitusohjelmasta meidän kaikkien tavoite on saada lisää työtä ja helpottaa työllistymistä nyt tämä vuokra asuntoihin tuleva tulorajoite joka edellyttää ison valvontakoneiston luomista vuokra asuntoyhtiöihin jossa ihmisten tuloja ryhdytään voisi sanoa kyttäämään että jos otat esimerkiksi vuoropäällikön paikan niin uhkana on se että lennät omasta vuokra asunnosta ulos saattaa luoda aika ison työllistämisen esteen ja negatiivisen kannustimen sille että ottaisi uutta tai paremmin palkattua työtä vastaan ja toisaalta sitten eräs vuokra asuntoyhtiö arvioi että tämän byrokratiakoneiston jolla tätä valvotaan luominen on aika kallista niin kallista että se saattaisi nostaa vuokria jopa puolitoista prosenttia esitänkin hallitukselle kysymyksen olisitteko valmis paremman sääntelyn talkoiden hengessä tarkastelemaan tätä linjausta uudelleen

tässä on keskustelussa ollut paljon yhteistä oppositiopuolueilla ja hallituksella ja se on hyvä asia ja sille pohjalle kannattaisi nyt rakentaa jatkotyötä myös hallituksessa että mahdollisimman laaja yhteiskunnan tuki olisi sille miten lähdetään sääntelyä kehittämään tekemään parempaa sääntelyä ja myös purkamaan tarpeetonta sääntelyä mutta silloin pitää mennä analyysissä vähän syvemmälle eikä tyytyä vain retorisiin kikkoihin siitä että nyt tukahduttavasta byrokratiasta päästään eroon ja ihmiset vain tästä kummasti vapautuvat vaan analysoida että mikä on hyvä normi mikä on hyvä sääntely milloin se jopa luo markkinoita ja ja hyvää

tässä esimerkinomaisesti tuon esille sen että saksan ympäristöministeri yhdeksänkymmentä luvulla klaus töpfer kristillisdemokraatti selvitti silloin teollisuuden pyynnöstä laajasti pitäisikö ympäristösääntelyssä siirtyä siihen että on vähemmän normeja ja enemmän oikeudellisia sanktioita jälkikäteen niin kuin yhdysvalloissa lopputulos tästä keskustelusta oli se että kukaan ei halunnut sitä koska se olisi tullut kalliimmaksi se olisi ollut ympäristölle riskialttiimpaa ja teollisuus ei olisi tiennyt mikä heitä koskee

mutta se mitä voidaan tehdä on tehokkaampaa hallintoa tehokkaampaa vuoropuhelua yhteistyössä hankkeiden edistämisessä ruotsissa on semmoinen jännä piirre että ruotsissa tulee valituksia vähemmän koska tehdään alun perin laillisia päätöksiä eli yritykset ja kunnat tuntevat lain paremmin noudattavat ympäristövastuuta vapaaehtoisesti paremmin jolloin ei tehdä myöskään valituksia meidän korkeimman hallinto oikeuden presidentti pekka hallberg on sanonut että itse asiassa ympäristöperusteisista valituksista valtaosa menee oikeudessa läpi silloin on kysymys myös kansalaisten oikeusturvasta että lakia noudatetaan eri päätöksissä arvoisa puhemies oikeastaan huomioni on hallitukselle se että hyvillä normeilla voidaan esimerkiksi edistää cleantechia vaikka biopolttoaineen jakeluvelvoite ja jos te voitte vähän syvällisemmin siihen mitä normeja te aiotte edistää milloin pelikenttä voi olla reilu hyvillä normeilla ja mitä normeja sääntelyjä tai tai hallintoa voitaisiin tehostaa niin päästään eteenpäin tässä keskustelussa

arvoisa rouva puhemies normien purkaminen edellyttää ehdottomasti luottamusta ja nyt tämän harjoituksen ongelma on että hallitukselta tuntuu liikenevän luottamusta kyllä virkamiehistöön ja elinkeinoelämään mutta ei tavallisiin kansalaisiin se näkyy muun muassa siinä että kaikki konkreettiset esitykset normien purkamisesta liittyivät näistä kahteen edellä mainittuun sen sijaan tavallisille kansalaisille on tarjolla tarveharkintaa ja ja vastikkeellisuutta eli lisää säätelyä lisää byrokratiaa lisää kontrollia lisää lomakkeita

ottaa yhdessä muutaman tunnin session ja käydä muutaman tapausesimerkin läpi siitä kafkamaisesta todellisuudesta jota tavalliset ihmiset joutuvat muutaman pienen rovon tai ihan peruspalvelun takia käymään läpi koska niitä ei toistaiseksi missään hallituksen esityksessä ole mainittu

arvoisa puhemies tässä pääministeri sipilä totesi että on rohkeasti uudistuttava ja on uskallettava luopua vanhoista toimintalinjoista voimme ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä yhtyä tähän ja yksi konkreettinen asia koskee ulkomaalaisia työntekijöitä työntekijöitä ruotsalainen eduskuntaryhmä on sitä mieltä että eun ja eta alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinnasta tulisi luopua tätä mieltä olivat ainakin ennen eduskuntavaaleja sekä sekä keskusta että että kokoomus mutta nyt tämä on ilmeisesti unohtunut kun hallitusohjelmaa on kirjoitettu arvoisa pääministeri esimerkiksi närpiössä ulkomaalaiset työntekijät ovat kasvihuoneyrittäjille ratkaisevan tärkeitä ilman heitä siellä ei olisi kasvihuoneita paikalliset yrittäjät ovat kuitenkin todenneet että meidän nykyinen tarveharkintamme vaikeuttaa rekrytointia ja aiheuttaa turhaa byrokratiaa tämä sama viesti tulee myös täältä pääkaupunkiseudulta myös teknologiayrityksiltä jotka haluaisivat rekrytoida ulkomaalaisia huippuosaajia nyt kerran kun puhutaan normitalkoista niin miksi hallitus ei nyt halua tätä turhaa byrokratiaa purkaa miksi ei olla poistamassa ulkomaalaisen työvoiman tarveharkintaa kunnolla sen sijaan olette ehdottamassa lukukausimaksuja eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille oletteko sitä mieltä että suomi ei tarvitse ulkomaisia osaajia me haluamme että tähän maahan syntyy työpaikkoja jotta me saamme kasvua ja myös turvata meidän hyvinvointiamme pitkällä tähtäimellä

rouva puhemies tässä kun oli puhe tavallisista kansalaisista niin haluaisin sanoa ensin vasemmistoliiton edustajalle että kristillisdemokraattisen ideologian mukaan jokaisella ihmisellä on sama ihmisarvo oli sitten työntekijä tai yrittäjä niin että tässä kun me luokittelemme ihmisiä eri luokkiin tämä on hyvä pitää mielessä uusi rakennusalan tiedonantolaki on johtanut siihen yhden konkreettisen esimerkin että kalustetoimittajan tulee selvittää rakennustyömaalla tehtyjen töiden kustannuksia jos kyseinen yritys toimittaa esimerkiksi paikalle pari kaappia kun harmaata taloutta halutaan torjua kaatuu käytännön työ laillisesti toimivien yrittäjien tehtäväksi on arvioitu viime vuonna että tämä harmaan talouden torjuntaohjelma olisi tuottanut valtion kassaan kaksikymmentä miljoonaa euroa ja siitä ollaan riemuittu mutta onko kukaan pohtinut viime hallituskaudella kysyin tätä mutta minä en saanut sitä selvitystä paljonko se on maksanut esimerkiksi yrityssektorille jos meillä on suomessa noin viisikymmentätuhatta yritystä rakennusalalla ja jokainen yritys on joutunut hankkimaan laitteita investoimaan laitteisiin että pystyvät hoitamaan tämän byrokratiaan liittyvän työn niin se on maksanut näille rakennusalan yrityksille miljardia plus sen päälle sitten vielä sen lisätyöajan mitä siihen menee kannattaa tehdä vaikutusarviointeja ennen kuin ruvetaan riemuitsemaan tehdyistä päätöksistä
siirrytään minuutin puheenvuoroihin

arvoisa rouva puhemies toivottavasti tämä normienpurkutalkoiden ympärillä hyrisevä suuri yksimielisyys todella enteilee sitä että tulee vähemmän säätelyä ja parempaa säätelyä on hyvä miettiä miksi tällaiseen prosessiin ollaan jouduttu me olemme antaneet tilanteen ajautua siihen pisteeseen että monet arkeamme helpottamaan tarkoitetut säännökset ovat kääntyneetkin meitä itseämme vastaan kansalaisen sen tavallisen kansalaisen ja ihmisen ja myöskin asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi asumisen maankäytön ja kaavoituksen byrokratiaa on purettava lisäksi meidän on pystyttävä keventämään hallintoa myös toteuttajan elikkä sen työn tekijän näkökulmasta ja ja siksi myös kuntien

on tärkeää ja sen takia kuntien työntekijät on otettava mukiaan tähän prosessiin jotta voidaan sitoutua myöskin niihin uusiin toimintatapoihin kysyisinkin ministeri vehviläiseltä kun kuntien velvoitteita ja tehtäviä ollaan vähentämässä milloin se näkyy kuntalaisille kuntalaisen arjessa ja myöskin työntekijän arjessa

hallitusohjelman yksi merkittävä linjaus on se että byrokratiaa karsitaan kovalla tämä toimenpide on tervetullut yrityksille ja myös niille ihmisille jotka haluavat uuden työpaikan se edistää sitä mutta jos kansalainen haluaa tehdä työtä lyhyitäkin jaksoja paperisota ja monimutkainen tukianomuksien täyttäminen ei saa olla siinä esteenä ja pelotteena vapaaehtoistoiminnan merkitys tulevaisuudessa korostuu ja järjestö ja seuratyötä sekä erilaisten yhdistysten toimintaa ei saa vaikeuttaa entisestään vaan helpottaa mutta se asia mikä helposti jää totta kai kansalaisten etu on tärkeä on eläinsuojelu ja kysyisinkin hallitukselta kun hallitusohjelmassa ei paljon eläinsuojelusta puhuta miten nyt kun valvontaa ja byrokratiaa vähennetään eläinsuojelun käy tässä kohtaa siinä on paljon rikkomuksia ja sanktiot ovat tosi minimaaliset

tarttuneet erittäin tärkeään asiaan ja on todella kannatettava teema että lähdette tätä tätä selvittämään on aivan selvää että on vanhentuneita tarpeettomia byrokraattisia säädöksiä joita voidaan parantaa ja poistaa sellaisia joita ei enää tarvita mutta on koko ajan pidettävä mielessä se että mitään säädöksiä yleensä ei ole tehty turhaan ne on tehty ihmisen tai ympäristön tai luonnon suojelemiseksi nyt kun te lähdette tähän toimeen kehotan että otatte sellaisen paragrafin huomioon jokaisessa kohdassa jossa puratte näitä

että arvioidaan sen vaikutus itse siihen asiaan jota on haluttu suojella samalla kun poistetaan turhaa byrokratiaa

arvoisa puhemies puhemies asettaa riman aika korkealle tämän edustaja salolaisen puheenvuoron jälkeen koska tässä salissahan on tänään ollut aivan hämmästyttävää historian siipien havinaa näin yksituumaista peruslähtökohtaa että ollaan valmiit käymään olemassa olevia säännöksiä lävitse ja miettimään mitkä niistä ovat turhia ja tarpeettomia ja siinä hallitus saa vahvan tuen oikeastaan koen että kaikkien ryhmäpuheenvuorojen osalta siihen käteen kannattaa hallituksen tarttua sitten ongelma tulee siinä minkä edustaja salolainen sanoi että kun monella sääntelyllä on se tärkeä pohja heikompaa joka ilman sääntelyä tulee yliajetuksi on se sitten luonto tai kuluttaja tai työntekijä olosuhteissa että hän ei saa työsuojelua siellä siellä ravintolassa jossa ei ole ilmanvaihtoa ja jossa hän työskentelee niin näiden käytännön yksityiskohtien osalta viisas voisi hallituksessa ajatella niin että jos on olemassa syy sille suojelulle ja sen suojelun poistaminen tuottaa suuremman haitan kuin tämä täysin vapaa markkina niin silloin se suojelu kannattaa jatkossakin

turvavyöt ja nopeusrajoitukset ovat esimerkki sääntelystä jota aikoinaan on vastustettu turhana nipotuksena ja vapauden rajoittamisena mutta muun muassa niiden ansiosta viime vuonna suomen maanteillä kuoli noin tuhat ihmistä vähemmän kuin seitsemänkymmentä luvun alkupuoliskon vuosina silti meillä on edelleen väkilukuun suhteutettuna enemmän liikennekuolemia kuin eussa keskimäärin kaikki säätely ei siis ole turhaa mutta toki on sellaista säätelyä jota pitäisi helpottaa itse nostaisin tässä esille sellaiset määräykset jotka vaikeuttavat tai suorastaan estävät ruuan lähituotantoa esimerkiksi äskettäin kuulin kotkalaiselta ravintolan omistajalta että hän ei voi ostaa kalaa suoraan kalastajilta koska sitä varten hänellä pitäisi olla kokonainen nolla asteinen huone kalan käsittelyä varten hänen on siis pakko ostaa kalaa tukusta tämä on esimerkki säätelystä varmasti paranna ruuan laatua eikä elintarviketurvallisuutta

puhemies kun hallitus nyt innokkaasti lähtee näitä purkamaan niin toivon että muistatte myös sen miksi normit on säädetty esimerkiksi harmaan talouden torjunta joka viime hallituskaudella oli kärkihanke ei ole tämän hallituksen kärkihanke mutta siitä huolimatta toivon että haluaisitte kohdella kaikkia ihmisiä niin yrittäjiä kuin työntekijöitäkin reilusti ja rehdisti me kaikki olemme lukeneet tarinoita siitä millä tavalla harmaa talous kaikkien normien ulkopuolella toimiva talous kohtelee työntekijöitä minkälaisilla palkoilla minkälaisissa työoloissa sitä työtä tehdään todellisessa maailmassa työnantaja ja ja työntekijä eivät ole tasavertaisia sopimuskumppaneita vaan kyllä se työntekijä tarvitsee sitä suojelua esimerkiksi työhön perehdytys uudelle työntekijälle työsuojelunormien noudattaminen ovat kyllä niitä välttämättömyyksiä joita toivon että ette lähde purkamaan

puhemies samalla kun hallitus haluaa purkaa turhaa tai väärällä tavalla toimivaa normistoa niin muualla valtionhallinnossa tuotetaan uusia yllättäviä normeja eräs tuore tapaus on poliisihallituksen päätös kieltää veikkaukselta niin sanottu aggressiivinen markkinointi asiamiestensä kassoilla tämän päätöksen toimeenpano tarkoittaa muun muassa sitä ettei lottoa enää saa mainostaa makeisten läheisyydessä myös veikkauksen mainostoteemit ilmapallot ja lippusiimat ovat aiheuttaneet poliisihallituksessa lähes lähes kansallisen poikkeustilan miten hallitus aikoo poikkihallinnollisesti varmistaa sen ettei yhden poistetun pöljän normin tilalle tule kahta uutta

arvoisa puhemies hallituksen nyt käynnistämät normitalkoot ovat tervetulleita tässä salissa ei varmaankaan ole yhtään sellaista istujaa joka ei olisi vaalikentillä luvannut näiden normien poistamista toivoa sopiikin että kun nämä esitykset aikanaan tulevat saliin tämä yksimielinen tahtotila säilyy pieni tumma pilvi kuitenkin näiden talkoiden yllä on ja se liittyy juuri tähän kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen minusta edustaja heinäluoma juuri hienosti puuttui tähän että on mahdollista että kun näitä velvoitteita joita on huolella harkittu ja laitettu ja joista on asetuksia säädetty nyt puretaan niistä tuleekin kuntien ylimääräinen säästöelementti tuleviin talousarvioneuvotteluihin toivoisin että hallitus huomioisi tämän erityisellä tavalla etteivät nämä sääntelyt koske niitä elintärkeitä perustarpeita peruspalveluita joita pienituloiset

hallitukselle myötätuulta näissä normien purkutalkoissa ennen kaikkea ilman muuta siinä kohtaa missä tavallisen ihmisen asioita hoidetaan nykyistä paremmin ja joustavammin missä erilaisista holhouksenalaisuuksista vapautetaan se on oikein ja se on hyvä mutta haluaisin kysyä mihin teidän junanne tässä sitten pysähtyy kun nyt esimerkiksi suomen hallitus ja suomi vaatii kreikalta tiettyjen suojattujen ammattialojen purkamista niin ollaanko täällä suomessa nyt valmiita purkamaan esimerkiksi taksiliikenteen sääntelyä oletteko te valmiita purkamaan apteekkitoiminnan sääntelyä kuinka pitkälle te olette oikein valmiita menemään sitten haluaisin kysyä että kun te otatte sote järjestelyissä ilmeisesti tämän maakuntahallinnon käyttöön niin kuinka te näette että tämä uusi kolmas hallinnon taso oikein istuu tähän hallituksen tavoitteeseen purkaa sääntelyä ja turhaa byrokratiaa

puhemies harva asia on saanut näin vankan tuen yli puoluerajain kuin tämä normien purkaminen taikka paremman sääntelyn politiikka täällä pääministerin esittelemänä sai häkellyttävää oli kuunnella edustaja lindtmanin puheenvuoroa siis myötähenkistä puheenvuoroa jota edustajat heinäluoma ja tämä tekee herkälle mielelle suorastaan

tähän liittyy tähän sääntelyyn parempaan sääntelyyn myös se missä ihmisiä koskevia ja yrityksiä koskevia päätöksiä tehdään putkihallinnon päässä siellä ylhäällä vaiko siellä alueilla lähellä ihmisiä lähellä yrityksiä mikä on se päälinja hallitus näyttää ohjelmassaan lähtevän siitä että päätöksiä tehtäisiin enenevästi siellä alueilla paikallisesti yrityksissäkin ja likellä ihmisiä tähän liittyy muun muassa aluehallinnon uudistaminen kysynkin miten hallitus aikoo tätä aika suurta uudistusta lähiaikoina

arvoisa rouva puhemies suomi on kallis maa jonka kilpailukyky on monesta eri syystä heikentynyt ja nämä normit sääntely ja byrokratia eivät ainakaan paranna kilpailukykyä monta kertaa ne estävät investointeja ja sitä kautta estävät työntekoa arvoisa pääministeri te totesitte että normien purkua on johdettava määrätietoisesti itse näen kuitenkin että tämä ei aina ole lainsäädännöllinen ongelma mistä nämä normit johtavat näihin ongelmiin vaan enemmän kyse on tulkinnasta jota viranhaltijat sitten tekevät tuolla maakunnissa ja kun tämä toimeenpano yleensä on päätösten tärkein osa niin mitenkä me tulemme nyt tämän normien purun panemaan toimeen ja kuka maakunnissa johtaa normien purkua että me pääsemme sitten hyvään lopputulokseen siellä käytännön tasolla eli siellä alemmalla tasolla
myönnän puheenvuorot edustajille gustafsson juvonen karimäki ja uotila otetaan sitten pari ministeripuheenvuoroa siihen tiilikainen ja

puhemies jatkan tätä lindtman heinäluoma linjaa hallitus on tärkeällä asialla liikkeellä täällä jo sivuttiin sitä että näitten kuntien tehtävien ja normien karsiminen on nyt jäänyt vähän katveeseen tämä on minusta erityisesti asia jossa toivoisin että hallitus kuuntelisi myöskin oppositiota ja pääsisimme vaikuttamaan suoraan sanoen kannan erittäin suurta huolta siitä mihin on viitattu että nyt ollaan kajoamassa kirjastolakiin

kansalta kuultua jos olisin tiennyt miten vaikeaa on ryhtyä yrittäjäksi en olisi ryhtynyt jos olisin tiennyt miten vaikeaa on rakentaa talo en olisi rakentanut normitalkoilla on siis paikkansa kaava ja rakennuslupavalituksiin kuluu aikaa mutta myös rahaa rakennuskustannuksia kohottaa muun muassa rakennusluvan tarve pienissä hankkeissa ja asiakirjavaatimusten eriävyys eri kunnissa rakennus ja kaavamääräyksiä saatetaan myös soveltaa eri kunnissa eri tavalla ja viranomaisilla voi olla erilaisia tulkintoja ja entä yrittäminen mitä kaikkea yrittäjyyteen liittyvää voisimme hoitaa yhden luukun taktiikalla me osaamme säätää lakeja mutta osaammeko me niitä ja teemmekö sen myös inhimillisesti ja eettiset näkökulmat huomioiden on normeja jotka ovat hidasteita mutta on myös normeja joiden tehtävänä on suojella heikompaa tuoda turvaa ja suojella lainsäädännön vaikutusten arviointi kuten myös kansalaisten kuuleminen on siis ensiarvoisen tärkeää jotta osumme tässäkin asiassa oikeaan

arvoisa rouva puhemies on kyllä kannatettavaa perata sääntelyjä ja normeja ja poistaa päällekkäisyyttä jotta ihmisten arki helpottuu ja pienyrittäjien toimintamahdollisuudet paranevat mutta yhdyn niihin moniin puheenvuoroihin että moni sääntely ja monet normit on tehty asukkaiden pienten ihmisten turvaamiseksi ja ne turvaavat myös peruspalveluja yksi hyvä esimerkki on se että kaupan suuryksiköiden sääntely säilyttää lähikaupat kylissä ja myös päivähoidon ryhmäkokojen sääntely on merkityksellistä laittaisin jäitä hattuun myös esteettömyyssäännösten purkamisessa meillä on vanheneva väestö ja vammaisia henkilöitä joiden asumista kotona on pikemminkin tuettava ja kannustettava on tutkittu että jos esteettömyys otetaan huomioon jo varhaisessa vaiheessa ja suunnittelussa se ei ei edes tule niin kalliiksi ja hyvä esteettömyys parantaa asumisen laatua myös kaiken kaikkiaan haluaisin hallitukselta lisätietoja siitä mitä suunnitelmia teillä on esteettömyysnormien purkamisessa

hallittu rakennemuutos joka aikoinaan sai yhtä laajan konsensuksen eduskuntasalissa kuin nyt nämä normitalkoot mutta kun kuuntelin pääministerin puheenvuoroa niin pikkasen huolestuin siinä virallisessa ilmoituspuheenvuorossa kun pääministeri totesi että säätelyä tarvitaan edelleenkin järjestäytyneen hyvinvointiyhteiskunnan ja ihmisten turvallisuuden ylläpitämiseksi ja takaamiseksi että eikö todellakaan muuhun mutta onneksi pääministeri vastauspuheenvuorossaan korjasi tämän ja mainitsi muun muassa tärkeän työsuojeluasian elikkä kyllä niitä normeja ja säätelyä tarvitaan aika laajasti edelleenkin kuten täällä edustaja heinäluoma jo viittasi edustaja vanhasen viittaukseen siihen että kyllä asiakkaat voivat jaloillaan päättää onko kahvilassa liian kuuma tai liikaa pakokaasua sen kahvilan työntekijänkin pitää tulla siellä kahvilassa toimeen ja yksi esimerkki

ennen ministereitä vielä edustaja rinne
arvoisa puhemies minäkin haluan järkyttää edustaja kääriäistä herkistämällä häntä nyt positiivisella puheenvuorolla hallitus on tarttunut tärkeään asiaan asiaan joka oli

ja on sdpn tavoitteissa tälle vaalikaudelle nämä normien purkutalkoot byrokratian purkutalkoot täytyy tehdä hyvällä harkinnalla ja niitten vaikutusarviot on tehtävä etukäteen oikealla tavalla minä tartun kuitenkin yhteen asiaan jossa meillä sdpssä ollaan hieman huolissaan ja kriittisiä suhteessa näihin normien purkuihin elikkä hallitus kaavailee tämmöistä puitelakia jossa puututaan esimerkiksi kirjastopalveluihin nuorisopalveluihin ja liikuntapalveluihin sillä tavalla että sitä päätösvaltaa siirretään kuntatasolle ilman mitään velvoittavia normeja me tarkoittaa sitä että joissakin kunnissa tulee tilanne jossa kirjastopalvelut eivät olekaan kaikkien kansalaisten saatavilla tai nuorisopalveluita ei toteuteta sillä tavalla että ne ovat kaikkien saavutettavissa tai että liikuntapalveluissa yksityinen palvelu korvaa täysin julkisen palvelun tähän on paineita kunnissa tietenkin sen takia että kuntien taloustilanne on tällä hetkellä vaikea ja tästä näkökulmasta toivon että hallitus vielä uudelleen miettisi ja käyttäisi tässä sitä vaikuttavuusarviota etukäteen ettei yhteiskunta jakautuisi kahtia

arvoisa puhemies ensinnäkin näistä kuntien tehtävistä ja velvoitteiden karsimisesta mistä muun muassa edustaja katainen kysyi totean sen että työ siinä on aloitettu ja on tarkoitus että syyskuun budjettiriihessä pystymme tekemään tämmöisen toimenpideohjelman siitä

vaan että tämä on aitoa vuorovaikutusta pidän erittäin hyvänä niitä kuntia ja kuntapäättäjiä jotka ovat jo lähteneet aivan itse tekemään tämmöistä toimintavapautta ja hakemaan uusia toimintatapoja otan esimerkiksi liperin kunnan siellä otettiin kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakolmetoista käyttöön tuntiperusteinen päivähoitomaksujärjestelmä nyt he saavat siellä vuositasolla lähes viisisataatuhatta euroa säästöä ja se on erittäin

kysyi tästä aluehallinnon uudistamisesta kuten tässä jo edellä pääministeri toi esille meillä on tarkoitus tämän kesän aikana hioa näitä meidän strategisia ja myös näitä reformeja uudistuksia kuten aluehallintouudistusta ja varmaan alkusyksystä voimme kertoa tietyllä tavalla niitä askelmerkkejä ja työsuunnitelmaa miten menemme niissä eteenpäin lopulta totean vielä näistä kokeiluista jotka ovat yksi tapa myös tässä toimintatapojen uudistamisessa te tiedätte että kokeilujen järjestäminen suomessa on ollut aika vaikeaa että on tarvittu erillinen kokeilulaki nyt hallituksella on hallitusohjelmaan kirjattu että me haemme sellaisia säädöksiä joilla kokeilujen järjestäminen tulee helpommaksi ja toivon että eduskunta haluaa olla tässä työssä myös mukana ja suhtautuu siihen positiivisesti

että normeja kevennetään byrokratiaa kevennetään kyse on siitä miten mahdollisimman pienellä vaivalla pystytään se hyvä terveyden ja ympäristönsuojelun taso saavuttamaan siitähän tässä on kyse ja siitä on laaja yhteisymmärrys kun esimerkiksi paikallisille tasoille ympäristöministeriöstä maakuntakaavojen vahvistaminen maakuntiin elyiltä kaavoitusvaltaa kunnille samalla vahvistetaan myös demokratiaa ja kun demokraattisella prosessilla paikalliset päättäjät tekevät hyviä päätöksiä se myös

eli mitä lähempänä ihmistä päätökset tehdään sitä paremmin

vähemmän tarvitaan epätoivoisia valitusprosesseja tämä on myös hyvä huomata tässä keskustelussa muutamia esimerkkejä otetaan vaikka maisematyölupa jos ihminen haluaa kaataa omalta tontiltaan puun niin ei se saa ilmoitusmenettelyä järeämpiä toimia edellyttää tai jos haluaa katolleen aurinkopaneelit tai jos haluaa öljylämmityksen korvata maalämmöllä niin kyllä se reikä on saatava siihen tontille kairata eli tämänkaltaiset asiat helpottavat ihmisten toimimista ja ympäristön hyväksi eivätkä suinkaan ole sitä vaarantamassa tai kotieläinsuojien luvitus jos ympäristölupa ja rakennuslupa yhdistetään viljelijä selviää helpommalla ja kun tuo lupa on kerran johonkin kohteeseen saatu niin

edustaja lindtman nosti esille viime kaudella voimaan saatetun kolmensadan euron suojaosan esimerkkinä tämmöisen työttömyysturvan se on hyvä asia ja olen kehunut sitä aikaisemminkin ja kehun edelleen siihen suuntaan nimenomaan pitää kehittää minulla on vastuullani tämän työn vastaanottamista estävien kannusteloukkujen purkaminen ja otan ehdotuksia vastaan ihan mielelläni ihan rakentavia ehdotuksia saa minulle laittaa koska tämä savotta on aikamoinen suuri osa näitten yritysten byrokratiasta muodostuu yleensä siinä vaiheessa kun se yritys muuttaa sitä toimintaansa jonkun uuden velvoitteen vuoksi sen vuoksi olisi ensisijaista että ainakin koetettaisiin välttää ettei näille yrityksille niitä uusia velvoitteita tule lupamenettelyn vaihtaminen se ei välttämättä suoraan vähennä sen yrityksen hallinnollista taakkaa mutta se mahdollistaa sen että se yritys voi käynnistää sen toiminnan heti mutta samalla pitää huolehtia muun muassa siitä että niiltä yrityksiltä kysytään vain olennainen tieto kiinnitetään huomiota siihen missä muodossa mahdolliset liitteet tulee toimittaa ja käytetään sitä tietoa joka muilla viranomaisilla jo yrityksestä on tällä tavalla voidaan vähentää sitä byrokratiaa sitten täällä kiinnitettiin huomiota tähän lainvalmisteluun ja tämän sääntelyn purkamiseen totta kai on ratkaisevaa että kootaan riittävä tietopohja sen selvittämiseksi miten näihin tavoitteisiin halutaan päästä ja mitä tämä koskee uutta lainsäädäntöä vanhan muuttamista ja sääntelyn purkamista tämän sääntelystä aiheutuvan taakan purkamisessa on syytä sitten määritellä mistä ja keiden taakkaa halutaan vähentää eli mitä normien purkamisella itse asiassa tarkoitetaan ja tämän purkamisen tulee tapahtua hallitusti siten että hyvän lainvalmistelun periaatteet toteutuvat arvoisa puhemies

todellakin joutaa romukoppaan mutta ehkä tässä kansalaisilla tässä kansalaisilla on huoli ja tässä salissakin huoli johtuu siitä että hallitusohjelmassa on meille kaikille ihmisille tärkeiden hyvinvointipalveluiden osalta myös suunnitteilla normien purkamisia ja heikennyksiä jotka uhkaavat kansalaisten hyvinvointia ja ja oikeusturvaa nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten kohdalla ministeri vehviläinen viittasi siihen että valmisteilla olisi kokeilujen helpottamiseksi laadittaisiin nyt säädösmuutosta kysyisin onko tarkoituksena luoda tällaista yleispätevää lakia jolla voitaisiin erityislainsäädäntö ylittää minä uskon että tässä saattavat aikamoiset perustuslailliset kysymykset tulla vastaan koska asuinpaikka ei voi määrätä sitä millaiset palvelut kansalainen saa koska ne erityislainsäädännössä kuitenkin turvataan tyytyväinen olen siitä että ministeri lindström otti tämän vaikuttavuusarvioinnin ja ja kysynkin onko tarkoitus tehdä myös tasa arvonäkökulmasta vaikuttavuusarvioinnit ja lasten oikeuksien näkökulmasta vaikuttavuusarvioinnit
arvoisa

puhemies on todella tärkeätä että tätä harjoitusta tehdään nimenomaan katsoen kansalaisen näkökulmasta mitä vaikutuksia lainsäädännöllä toivottavasti paremmalla kansalaisten arkeen nyt kun kysyin hallitukselta näitä tulorajojen tarkistuksia ja siihen liittyvää byrokratiakoneiston luomista että voisiko siitä luopua en saanut vastausta mutta kun työministeri totesi että hänen vastuullaan

kannustin ottaa työtä vastaan tämä projekti niin kysyn nyt teiltä työministeri mitä te olette mieltä tästä siis se että on ihan vaikka keskipalkkainen pariskunta ja ja toinen ottaa vaikka vuoropäällikön tehtävän vastaan aiheuttaa riskin että joutuu muuttamaan pois kodista jossa on asunut vaikka kymmeniä vuosia

rouva puhemies on erinomainen asia että kokoomuksen käynnistämät normitalkoot ovat saaneet täällä näin laajan tuen yli puoluerajojen minun mielestäni me voisimme aloittaa esimerkiksi kumoamalla kaupan aukioloaikojen sääntelyn suorastaan naurettava on tämä laki kun sen nyt lukee esimerkiksi neljännessä pykälässä kerrotaan kuudestoista kohtaa joita tämä laki ja sääntely eivät koske me sääntelemme kauppaa sen mukaan mikä on viikonpäivä mikä on juhlapäivä mikä on valikoima mikä on neliömäärä mikä on tavaran arvo mikä on kioski mitä saa myydä kukkia saa myydä jotain muuta ei saa myydä ja kaiken huipuksi täällä laissa säädetään että poliisi valvoo ihan niin kuin poliisilla ei olisi parempaa tekemistä

arvoisa puhemies kiitoksia pääministerille ilmoituksesta ja muille eduskuntaryhmille myöskin hyvistä puheenvuoroista varmaankin tämä normien purkuun tähtäävä projekti on ollut käynnissä pinnan alla jo pidemmän aikaa ja hyvä niin myös varmasti tästä keskusteltiin viime eduskuntakaudella kiitoksia hallitukselle erityisesti siitä että myös vapaaehtoistoiminta on nostettu tähän sääntelyn kehittämiseen sanotaanko näin pääministeri puheessaan kaksi kertaa myös mainitsi vapaaehtoistoiminnan mutta ilmeisesti tässä on kysymys siitä että voi olla että tarvitaan nimenomaan se vapaaehtoistoiminnan laki vaikka paljon tästä sääntelyn purkamisesta puhutaan toivottavasti se voisi sitten parhaimmillaan johtaa niihin nettovaikutuksiin joita täällä myöskin ollaan ollaan hakemassa ja kyllähän vuosia on tiedetty esimerkiksi työttömien suorastaan mahdottomuus osallistua vapaaehtoistoimintaan mikä olisi tietysti heidän oman elämänsä mielenvireyden kannalta taikka sitten tulevan työllistymisen kannalta paras ratkaisu

puhemies jos jotkut niin viljelijät ja maaseutuyrittäjät ovat kyllä byrokratian hampaissa mitä järkyttävimmällä tavalla tulee tukiviidakkoa olevaa lainsäädäntöä takautuvasti ei tiedetä mihinkä joudutaan sitoutumaan ja tämän kanssa kyllä ollaan niin henkisesti kuin rahallisestikin hyvin lujilla vierailin tuossa parisen viikkoa sitten turvenevalla missä katsottiin vettä joka sieltä nevalta tuli se oli täysin kirkasta täysin puhdasta siitä huolimatta tälle nevalle vaadittiin erilaisia noin kahdenkymmenentuhannen euron järjestelmiä ei sillä etteikö se lopputuote olisi ollut ollut hyvä mutta kun tulkinta on niin että sinne pitää nyt suodatinkentät ynnä muut tehdä nämä jos jotkut ovat kohtuuttomia kysynkin nyt ympäristöministeri tiilikaiselta tulisi ratkaista eikö meidän tulisi kehittää lainsäädäntöä siihen suuntaan että lopputuote ratkaisee ei se prosessi kuinka näitä

puhemies kysyn ympäristöministeri tiilikaiselta jos ympäristöministeriöltä ympäristöministeriöltä viedään valta hyväksyä maakuntakaava sekä kuntien yhteiset yleiskaavat kuka pitää huolen siitä että yhteiskuntarakennetta kehitetään yhteisen edun näkökulmasta ei yksittäisen intressiryhmän edun näkökulmasta kunnat ja yritykset osaavat kyllä pitää pitää huolen itsestään mutta kuka pitää huolen yhteisestä ympäristöstä

ei tässä olla purkamassa mitään vanhentuneita normeja tai normeja joita ei tarvita te arvoisa pääministeri puratte normeja jotta saadaan lisää säästöjä julkiseen talouteen esimerkiksi kuten ministeri vehviläinen tuossa puheenvuorossaan sanoi kuntien velvoitteita karsitaan

ottaen nämä normitalkoot ovat hyvä asia turhat huom turhat säädökset roskakoriin ja toivon minäkin että pääministeri sipilä tarttuu tähän sosialidemokraattien yhteistyökäteen hyvä että hallitus jatkaa viime kauden normitalkoita vaikkapa rakentamisessa toivon että jatkatte talkoita senkin puolesta että esimerkiksi nämä turhat energiatodistukset saataisiin vanhoissa pientaloissa vapaaehtoisiksi mitä mitä olemme työstäneet puhemies huoli on juuri se että tietyllä säännöstelyllä myös turvataan palveluita ja suojellaan heikompia minäkin haluan nyt ottaa tämän kirjastoasian tässä vakavasti esiin on juuri päätetty uudistaa kirjastolakia jotta saisimme turvattua kansalaisille kirjastopalvelut lähikirjastot lasten ikäihmisten meidän kaikkien ystäviä ovat kirjastot ja minä todella nyt pelkään että kun säädetään laki että lakia ei tarvitse noudattaa niin käy niin että kirjastot säästetään hengiltä tulemme tekemään tuhoisan arvovalinnan jos annamme tämän tämän tapahtua

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu on ollut erittäin rohkaisevaa näihin normitalkoisiin ja sääntelyn purkamiseen liittyen mikä henkilökohtaisestikin on erittäin läheinen teema elokuussa teimme lasse männistön kanssa tästä aloitteen ja sen jälkeen on tapahtunut paljon itse ajattelen että sääntelyn purkamisessa on kyse myös pitkälti vapaudesta ja siitä että luotetaan ihmiseen ja siihen ettei kaikesta tarvitse päättää osaavat tehdä myös omaa arkeaan ja ympäristöään koskevia päätöksiä ylisääntely ja turhista asioista säätäminen lannistaa passivoi ja ja estää myös uuden syntymisen suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen on selvää että me sääntelyä tarvitsemme ja se on aivan aivan selvä asia jo moniin edellä mainittuihin asioihin liittyen kuten on mainittu vaikka ympäristö tai ihmisten suojeleminen työsuojelu ja niin edelleen mutta sitten taas mahdollisuuksien puolesta omalta sektoriltani opetus ja kulttuuriministeriöstä meillä on hallituksen ohjelmassa esimerkiksi koulutusviennin esteiden purkaminen jolla nimenomaan pyritään siihen että suomalaista koulutusta voidaan viedä maailmalle ja lisätä kansainvälisyyttä sitä kautta samoin toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi keventää sääntelyä ja purkaa päällekkäistä tekemistä ja tämä on siellä kentällä otettu erittäin hyvin vastaan ja tervetulleena pidetty samoin sitten kun täällä on mainittu

kirjastojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi samoin sitten taas liikunta kulttuuri ja muut asiat ne ovat jo nyt valmiiksi hyvin kunnallisessa päätöksenteossa eli kunnissa jo nyt päätetään kirjastopalveluista päätetään liikunta ja vapaa ajan palveluista ja onni on se että meillä on viisaita kuntapäättäjiä suomessa jotka ovat näihin myöskin halunneet panostaa

puhemies tämä pääministerin ilmoituksen aihe on tärkeä ja mielestäni ajoituskin on hyvä näin kun lainsäädäntötyö on käynnistymässä vaalikauden aluksi mutta minulla on kaksi kysymystä te pääministeri puheessanne lupasitte perua säädöksiä jotka haittaavat vapaaehtoistoimintaa ja kysyn onko hallituksella aikomus muuttaa rahankeräyslainsäädäntöä siirtymällä nykyisestä ennakollisesta aika byrokraattisesta lupamenettelystä ilmoituksenvaraiseen menettelyyn toki tässä on huomioitava se ja huolehdittava että rahankeräyksiä ei käytetä harhaanjohtavaan tai petolliseen toimintaan mutta se on mahdollista myös tuossa ilmoitusmenettelyssä mutta sitten toinen kysymys liittyy kauppojen aukioloon kokoomus ehdotti liikeaikalain kumoamista ja on totta että nykyinen lainsäädäntö on sekava ja varmasti vaatii korjauksia mutta toivon että hallitus ei kuitenkaan ryhdy murtamaan arjen ja pyhän viikkorytmiä joka on kulttuurisesti ja ihmisten ja perheiden kannalta tärkeä ja arvokas asia

eduskuntaryhmälle on ollut hyvin tärkeää epätarkoituksenmukaisten normien purkaminen ja parempi sääntely oli erinomaista että pääministeri antoi tästä ilmoituksen koko eduskunta voi antaa tässä sille työlle tukensa ja myöskin antaa ehdotuksia toivon että kun hallitus ryhtyy toimeen niin priorisoidaan niitä toimenpiteitä joilla edistetään pk yritysten toimintaa sinne syntyvät ne uudet työpaikat sieltä tulevat ne verorahat joilla voimme turvata kirjaston ja ja muut hyvinvointipalvelut ehdotuksena esitän vielä sitä että kun sosiaali ja terveysministeri vielä toteutumattomana olevan alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä on valmistellut pykäliä jotka stmn mukaan eivät jos ne puretaan nuo normit alkoholin kulutusta mutta jotka edistäisivät ravintola alaa matkailua yrittäjyyttä esimerkiksi se että ravintola voisi olla yhteinen anniskelualue pienpanimot eivät tarvitse elintarvikemyyntiä kun ne myyvät olutta ulos niin onko mahdollista että hallitus tämän listan

rouva puhemies erittäin hyvä asia otettiin esille ja tässä kohtaa kysynkin onko hallituksella aikeita että alkoholipolitiikkaa ruvetaan käsittelemään kokonaisuutena niin että unohtamatta sen kansanterveydellistä merkitystä havaitaan se että eduskunnassa säädetään lakia vain sosiaali ja terveysministeriön mietinnön pohjalta tärkeätä olisi huomioida että siihen liittyy yrittäjyyttä erittäin suuri alkutuotantoketju altian toiminnot koko kauppa matkailu pienpanimot ne kuuluisivat ilman muuta maa ja metsätalousvaliokunnan sektorille sekä sitten kaupan ja muun liiketoiminnan osalta talousvaliokunnan lausunto niin että tämä kokonainen alkoholipolitiikka tulisi suuremmin käsiteltyä sillä vakavuudella mitä se todellakin on unohtamatta niitä kansanterveydellisiä vaikutuksia jotka ovat eittämättä alkoholin haittavaikutuksia joita ei pidä millään

arvoisa puhemies jäin kuuntelemaan vielä ja ja ylistämään tuota myllykosken puhetta edustaja myllykoskella oli äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen aihe tuossa puheessa ja oikein hyvä puhe ettei tästä keskustelusta jäisi nyt sellaista väärää kuvaa kun täällä puhuttiin paljon suojelusta ja myöskin sitten luottamuksesta tavalliseen ihmiseen niin kyllä minä ajattelen niin niin että sääntelyn purku ei ole sitä että heikennetään suojelua olkoon se sitten ihmisen suojelua tai luonnon suojelua vaan vaan kysymys on sääntelystä ei suojelun purkamisesta vaan sääntelyn purkamisesta turhan sääntelyn purkamisesta ja päällekkäisen sääntelyn purkamisesta ei välttämättä tarvitse sitä suojelun tasoa millään tavalla laskea koska tämä sääntelyn purkuhan on tietysti tämän hallituksen yksi tärkeimmistä hankkeista toivon vahvasti sitä ettei tässä käy niin että kun poliitikot lähtevät purkamaan sääntelyä niin lopputuloksena lisää sääntelyä tämän takia on tarpeellista saada myöskin nämä numeraaliset tavoitteet

arvoisa puhemies minun täytyy sanoa että täällä käyty keskustelu erityisesti sosialidemokraattien suhtautuminen tähän tärkeään teemaan on ollut positiivinen yllätys ja ja ilahduttava asia josta on syytä hallituspuolueen edustajanakin kiittää ja ja toivoa että tämä sävy jatkuu niin tämän kuin muidenkin kysymysten tiimoilta kun vaikeita aikoja elämme tässä keskustelussa pääministerin ilmoitukseen liittyen kaksi asiaa on jäänyt vielä ehkä liian pienelle huomiolle me olemme keskittyneet syystäkin puhumaan normeista ja ja säädöksistä mutta merkittävä linjaus hallitukselta on myös se että hallitus tulee perustamaan lainsäädännön arviointielimen joka varmistaa sen että eduskunta saa käsiteltäväkseen lakeja jotka on valmisteltu huolella ja joiden vaikutukset myös tunnistetaan täällä on esitetty kysymys lapsi ja ja sukupuolivaikutusten arvioinnista ja tasa arvovaikutuksista niin itse näen että tämän vaikutusarvioelimen tehtävä nimenomaan on muun muassa näiden asioiden esille nostaminen toinen huomio liittyy kokeilulainsäädäntöön minusta on innostava ajatus että on myös mahdollisuus epäonnistua pilotoida ja toivonkin että hallitus valottaa hieman tarkemmin mitä se käytännössä voisi olla

viime vaalikaudella eduskunta pyrki edistämään tuulivoimaa ja tuulivoiman käyttöä tähän asiaan liittyy myös hyvin vahva normi ja säännösperusta tällä hetkellä valtioneuvoston päätös ja ympäristöministeriön ohje ohjaavat yrityksiä kun ne pyrkivät rakentamaan tuulivoimaloita nämä kaksi ohjetta ovat keskenään hieman ristiriitaiset ja kunnat tulkitsevat niitä omista lähtökohdistaan ja monesti hieman varovaisuusperiaatetta jopa yliarvioiden tästä johtuen investointeja on jäänyt tekemättä osaako ministeri tiilikainen tai mahdollisesti ministeri vehviläinen antaa tähän lisää valaistusta onko asetus tulossa niin kuin viime vaalikaudella piti olla tulossa asetus joka olisi selkeyttänyt tilannetta arvoisa puhemies

minun korviini tuo lainsäädännön kuulostaa hieman byrokraattiselta eikö kaiken lainsäädännön laatimisen yhteydessä pidä tehdä aina vaikutusarvioinnit siitä miten tämä lainsäädäntö vaikuttaa mutta jos tällä haetaan tällaista poikkitieteellistä asiaa eli katsotaan miten lainsäädäntö eri eri kanteilta vaikuttaa vaikuttaa yhteiskuntaan niin silloin esimerkiksi tämä aran vuokrasääntely tai määräaikaiset vuokrasopimukset olisi erittäin hyvä tutkia tätä taustaa vasten koska siinä on kysymys esimerkiksi vuokrakustannusten noususta prosenttia vuokrat nousevat sitten se aiheuttaa jäykkyyttä työmarkkinoilla se aiheuttaa segregaatiota asuinalueilla kouluissa päiväkodeissa eli tällä tavalla kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan eri sektoreita ajatellen on varmasti järkevää tarkastella mutta muutoin vaikutusarvioinnin pitää tapahtua aina kun lainsäädäntöä tehdään
ministeri vehviläinen yksi minuutti

se on ollut ongelma edustaja myller että ne eivät ole olleet riittävän hyviä ja sen takia oikeusministeriö keväällä esitti että pitää olla ministeriöitten tueksi tämmöinen erillinen lakien vaikutusarviointielin ja me yritämme kiirehtiä sillä tavalla että se olisi jo tänä syksynä koska syksyllä tänne on tulossa paljon lainsäädäntöä täältä myös oppositio on vähän arvioinut että kaikki eivät olisi ehkä ihan hyviä vaikutuksiltaan niin että me yritämme tässä

edustaja haatainen ja ja edustaja saarikko ottivat esille totta kai kokeilujen järjestämiseksi tehtävien lainsäädäntömuutoksien tai uusien lakien pitää olla aina perustuslain kanssa yhteisymmärryksessä se on aivan selvä asia mutta olen saanut tässä viimeisen parin viikon aikana myös rohkaisevaa tietoa oikeusoppineilta siitä että me pystymme helpottamaan tätä meidän lainsäädäntöämme ilman että se olisi perustuslain kanssa ristiriidassa te tunnette hyvin tämän kuntalain yksi vaihtoehto on että me kuntalakiin myös laittaisimme säädöksen pykälämuutoksen siitä

arvoisa puhemies muutamia kysymyksiä edustaja lindtman ja jotkut muutkin ovat kysyneet tästä kohtuuhintaisten vuokra asuntojen asumisoikeudesta tarkastetaanko tulorajoja kohtuuhintaiset vuokra asunnot on tietenkin tarkoitettu ihmisille joilla on pienet tulot ja sitä kautta mahdollistetaan se kohtuuhintainen asuminen silloin kun asuntoon muuttaa tai asuntoa vaihtaa on varmasti paikallaan tuo tulotaso arvioida no nyt olette aivan oikein ottaneet esille että jos tässä tehdään semmoisia määräaikaistarkastuksia niin se voi johtaa turhaan byrokratiaan silloin jos hallitusohjelmassa on asioita jotka ikään kuin toisiaan vasten toimivia niin järkevä hallitus tietenkin käyttää järkeä ja pohtii sen asian sitten aikanaan ei hallitusohjelmiin olisi aikaisemminkaan kannattanut hirttäytyä jos terve järki muuta kertoo mutta tämä siis arvioidaan kun se tulee ajankohtaiseksi

haluan vielä kiinnittää huomiota pääministerin ilmoituksessakin esille nostettuun lupa ja valitusprosessien nopeuttamiseen normienpurkutalkoissa on väläytelty joissain yhteyksissä jopa muutoksenhakuoikeuden rajoittamista kysynkin onko riittävästi ymmärretty että osallistuminen ja muutoksenhaku takaa muun muassa kaavoituksen laillisuuden ja laadun valvonnan kun maankäyttö ja rakennuslain uudistuksessa luovuttiin kuntakaavojen vahvistamisesta valitusoikeudesta tehtiin kaavoituksen laadun varmistaja tätä tasapainoa ei mielestäni ole syytä horjuttaa jatkossakaan todellisuudessa vain joka kymmenennestä asemakaavasta kunnissa valitetaan se ei todellakaan ole kaavoituksen pääongelma sitä vastoin muutoksenhakuoikeus on yksi perustuslain suomista kansalaisten ympäristöoikeuksista muutoksenhakuoikeus tukee myös osallistumisoikeutta jos päätöksentekijä tietää että lausuja ei voi valittaa tehokkaasti päätöksestä lausunnon painoarvo vähenee tämän asian merkitys tulee mielestäni

puhemies lain soveltamisessa ja monesti soveltamisohjeissa unohtuu se mitä lainsäätäjä lakia säätäessään on tarkoittanut ja joku pykälä tai pykälän osa alkaa omaa elämäänsä normien purussa on myös tästä kysymys tässä nyt mahdollistetaan järjen käyttö on erittäin hyvä muistaa ikivanha olaus petrin tuomarinohje että se mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei saata olla lakikaan on erittäin hyvä asia että tähän normien purkamiseen ollaan lähdössä nyt yhteisesti ei tehdä nyt tästä turhia vastakkainasetteluja mutta haetaan yhdessä ne asiat millä pystytään menettelemään joustavasti sitten on aivan selvä että meidän täytyy tukeutua perustuslakiin siinä todetaan että julkisen vallan käytön tulee aina perustua lakiin ja kaikessa julkisen vallan käytössä on noudatettava tarkoin lakia tämä suo turvan mutta näissä puitteissa me pystymme hyvin tuloksekkaasti purkamaan normeja

edustaja töllin puheenvuoro oli erittäin rakentava ja hyvä puheenvuoro minä toivon tässä nyt nyt että pääministeri vastaisi siihen sdpn tarjoukseen voidaanko tätä parlamentaarisesti lähteä viemään eteenpäin niin että päästäisiin kaikki mukaan vaikuttamaan

arvoisa puhemies täytyy sanoa että oli erittäin suuri ilo kuunnella ministeri tiilikaisen puheenvuoroa jossa hän luotti lähidemokratiaan ja paikalliseen päätöksentekoon täällä nimittäin on käytetty monia poikkeaviakin puheenvuoroja joissa on suorastaan pelätty mitä kaikkea kauheata tapahtuukaan jos kunnille annetaan vapautta toimia itse kyllä luottaisin siihen että kyllä siellä kunnissa ja ihmisiä lähellä tiedetään ne paikalliset olosuhteet ja osataan tehdä päätöksiä jos vaikka tätä kaavojen vahvistamista niin kyllähän ne ovat ihan samat normit ja lait jotka ohjaavat sitä maakuntakaavan laatimista jatkossakin vaikka se vahvistaminen ympäristöministeriöltä poistettaisiinkin meidän kaavoitusprosessimme kaiken kaikkiaanhan on erittäin osallistava ja meillä on siitä todella kuten täällä on käytetty puheenvuoroja valitusmahdollisuuksiakin jotka ovat mielestäni jo osittain menneet liian pitkälle tältäkin osin on syytä kyllä tarkistaa toteutuuko oikeusturva meillä riittävästi vaikka hieman kavennettaisiinkin valitusoikeuksia

arvostettu puhemies rakentaminen on kallista ja asuminen on tämän myötä myös suomessa kallista hallitusohjelmaan on kirjattu useita eri toimenpiteitä rakentamisen helpottamiseksi korjausrakentaminen ei enää synnytä jatkossa uudisrakentamisvelvoitteita jokaisen pienen esimerkiksi opiskelija asunnon ei jatkossa tarvitse olla esteetön

erittäin tärkeää että katsotaan mitä ne lait mitä me säädämme pitävät sisällään annan tästä yhden esimerkin tämä laki säädettiin viime kaudella eli me säädimme lain jossa työttömyyden hoitoon tarkoitettuja varoja korvamerkittiin niille jotka olivat olleet vähintään kolmesataa päivää työmarkkinatuella kuulostaa hienolta ja ja hyvältä mutta on erittäin epätasa arvoinen laki nimittäin jos otetaan kaksi ihmistä jotka olivat samassa työpaikassa toinen ei kuulunut ammattiliittoon hän joutui työmarkkinatuelle ja kolmensadan päivän päästä hänelle saatettiin kohdentaa näitä rahoja mutta henkilö joka kuului ammattiliittoon ja nautti ansiosidonnaista työttömyysturvaa joutui olemaan ensin viisisataa

tai neljäsataa päivää ansiosidonnaisella päivärahalla ja sen päälle kolmesataa päivää työmarkkinatuella ennen kuin hänelle pystyttiin kohdentamaan näitä korvamerkittyjä rahoja tämän takia on äärimmäisen tärkeää että katsotaan mitkä ovat lakien vaikuttavuudet tässäkään lainsäätäjä ei varmasti tarkoittanut sitä että liittoon kuuluvia lyödään korvalle
otetaan vielä edustaja andersson ja sitten pääministeri
arvoisa rouva puhemies ministeri tiilikaisen puheenvuoro siitä että hallitus on valmis tarkistamaan linjaansa mitä tulee tulotarkistuksiin ara rahoitteisissa asunnoissa on erittäin ilahduttava minusta näiden normitalkoiden yksi ongelma on on ollut se että ne tosiasiallisesti eivät ole koskeneet kaikkia suomalaisia vaan hallitus hallitusohjelmalla tosiasiallisesti olisi lisäämässä sosiaaliturvan varassa eläviin kohdistuvaa kontrollia ja byrokratiaa näiden tulotarkistusten lisäksi voisi nostaa esille esitykset työttömyysturvan vastikkeellistamisesta entuudestaan sekä myöskin päivähoito oikeuden rajaamisesta tässä on myöskin mainittu tämä työttömyysturvan suojaosa hyvänä esimerkkinä nimenomaan byrokratian purkamisesta minusta se on ennen kaikkea hyvä esimerkki sosiaaliturvan joustavoittamisesta mutta ei byrokratian purkamisesta koska tämän suojaosan hyödyntämiseksi työttömyysturvan työttömyysturvan varassa elävät joutuvat kyllä käymään läpi aikamoisen paperisodan tälläkin hetkellä minun mielestäni se lähinnä tuo esille sen että nimenomaan sosiaaliturvan puolella puolella olisi erittäin paljon tarvetta purkaa byrokratiaa
sitten pääministeri sipilä kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies yritän nopeasti käydä läpi tässä on useita kysymyksiä ensinnäkin edustaja turunen kysyi tästä ministerityöryhmästä ja sen sen aikataulusta suunnitelmista tämän ministerityöryhmän työn sisältöön kuuluvat digitalisointikokeilut normien purkaminen ja parempi johtaminen ja tämä on ehkä kaikkein poikkihallinnollisin näistä näistä meidän kärkihankkeistamme ja tavoitteistamme tämä on oikeastaan tämmöinen koko hallitustyötä leimaava piirre että nyt yritetään katsoa enemmän poikkihallinnollisesti myöskin tämän kollegiaalisen työtavan myötä täällä kysyttiin aukioloajoista ne ovat listoilla olemassa en osaa aikataulua vielä vielä sanoa edustaja lindtman ja edustaja rinne kysyitte miten oppositio tulee mukaan ja tuleeko parlamentaarinen valmistelu viime kaudellahan ministeri grahn laasonen veti parlamentaarista ryhmää jonka tulokset meillä on nyt täällä pohjana nyt tämä keskustelu on ajateltu tähän tämmöiseksi tavoite ja lähetekeskusteluksi ja tämän tämän perusteella nyt sitten lähdemme perkaamaan säädöksiä ja miettimään sitä tapaa millä millä tämä sitten viedään läpi ja millä tavalla tehdään yhteistyötä opposition kanssa erittäin avoin haluan olla kaikille yhteistyön muodoille opposition kanssa tämä on ehdottomasti meidän yhteinen asiamme

sitten edustaja henriksson kysyit tästä eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien tarveharkinnan poistamisesta me olemme tässä asiassa päässeet vähän eteenpäin asiantuntijoiden osalta nyt otetaan tämmöisiä yrityskohtaisia käytäntöjä puretaan siellä byrokratiaa ja normeja sen sen osalta edustaja lapintie kyseli harmaan talouden sääntelyn perään ilman muuta tämä on yhteinen ongelma ja se tarvitsee edelleenkin sääntelyä edustaja wallin teitte poikkihallinnollisia esimerkkejä tämä on ilman muuta myöskin se tarkastelunäkökulma koko ajan edustaja tuppurainen edustaja kääriäinen hallinnon hajauttaminen lähemmäksi ihmisiä on tärkeä osa myöskin byrokratian purkamista meidän pitää luottaa siihen että päätöksiä pystytään tekemään lähellä ihmisiä edustaja gustafsson edustaja rinne ja edustaja pekonen kyselivät kuntien tehtävien karsinnan perään jos oikein muistan niin edellisellä kaudella oli myöskin tavoitteena kuntien tehtävien karsinta noin miljardilla tässä ei onnistuttu

säästöasioita mutta kirjastonhoitajan poikana kirjastoasia on kyllä

sitten ihan vielä viimeisenä asiana esimerkkinä tänä päivänä jo yksityishenkilö voi perustaa yrityksen ja saa samoin tein y tunnuksen mikä on esimerkki siitä miten digitalisoinnilla me pystymme purkamaan säädöksiä edustaja räsäselle vielä tämä ilmoitusmenettely rahankeräysluvilla on myöskin siellä

on erittäin hyvä kuulla että pääministeri on avoin yhteistyölle opposition kanssa tässä kokonaisuudessa

ja sääntelyn purkamisesta haluaisin kyllä kuitenkin mielelläni muistuttaa siitä että viime vaalikaudella oltiin erittäin oppositio hallitus yhteistyömyönteisiä parlamentaarisen valmistelun osalta monessa asiassa ja toivoisin myöskin että tätä voitaisiin noudattaa täällä nyt alkaneella vaalikaudella tavalla joka johtaa siihen että yli vaalikauden ulottuvia asioita kyetään yhteisesti valmistelemaan

arvoisa puhemies hallitus on todella oikealla tiellä tässä oikeanlaisen sääntelyn hakemisessa turhan byrokratian purkamisessa se mikä on myös äärettömän tärkeää on se että hallitus heti liikkeellä tässä koska normeja on äärettömän helppo säätää niitä on äärettömän helppo lisätä mutta tavattoman vaikea sitten sitten purkaa maatalous on näistä eri toimialoista varmasti niitä ensimmäisiä joiden osalta tässä normien purussa on todella päästävä nopeasti liikkeelle mutta täällä nousi sitten esille myös tämä aluehallinto ja on erittäin hyvä pääministeri suhtautui tähän aluehallinnon kehittämiseen erittäin myönteisesti sehän todella pitää paikkansa että normien purulla on merkitystä myös aluehallinnon näkökulmasta eli mitä enemmän päätösvaltaa siirretään sinne lähelle alueita ja kansalaisia sitä vähemmän tarvitaan sitten ylhäältä tapahtuvaa ohjaamista ja hallinnointia ja ja kaiken kaikkiaan päästään lähemmäs lähemmäs ihmistä toivon että tässä hallitus todella on hyvin päättäväinen ja vie tätä aluehallinnon uudistusta hallitusohjelman mukaan eteenpäin

täällä on kuultu määritelmä siitä mitä nämä normit ovat ja nehän ovat joitain lakeja joita on säädetty

tai jonkun suojelemiseksi kuitenkin ajan saatossa normi on voinut vanhentua ja sen jälkeen sitä on korjattu toisella lailla ja sen jälkeen ajan myötä jälleen kolmannella ja loppujen lopuksi neljännessä laissa viitataan siihen ensimmäiseen lakiin joten normien purku on hieman hankalaa tästä syystä virkamiesten tulee olla erittäin aktiivisesti tässä mukana koska he valmistelevat nämä kysyn pääministeriltä ovatko teidän tuntemuksenne mukaan virkamiehet ymmärtäneet nyt tämän poliittisen tahdon normien purusta ja toinen asia kilpailutuslainsäädäntö on niin normitettu että pienet tai uudet toimijat eivät käytännössä voi niissä pärjätä onko kilpailutuslainsäädäntö

yritysten hallinnollinen taakka esimerkiksi rakennusalalla kuljetusalalla kaupan aloilla ravintola pienpanimo

ja vaikkapa parturi ja kampaamoaloilla on saavuttanut lakipisteen joka jopa estää suomalaisen työn kasvua tämä koskee kaikkia ja erityisesti pienissä kahdenkymmenen viiva viidenkymmenen hengen yrityksissä synnyttää kasvuhaluttomuutta pitkät lupakäytänteet viranomaisten keskinäiset valittamiset toistensa päätöksistä hidastavat ja jopa estävät investointeja ja ja tulevaa talouskasvua lupahakemusten byrokraattisuus hitaus ja kertaluonteisuus nostavat suomalaisen työn kustannuksia ja aiheuttavat kilpailukyvyttömyyttä lähes kaikilla teollisuudenaloilla mutta erityisesti kotimaisessa energiateollisuudessa kiitänkin hallitusta asiaan tarttumisesta arvoisa puhemies kysynkin herra pääministeriltä onko arvioitu milloin lainsäädännölliset esteet liiallisten normien purkamisen ja sääntelyn keventämisen aloittamiseksi on purettu milloin tie sujuvampaan suomeen

puhemies huonoa sääntelyä löytyy joka sektorilta eikä vähiten kaavoituksesta ja rakentamisesta kuten täälläkin on jo tullut esille tiukoista keskikokovaatimuksista pitäisi siirtyä kysyntäpohjaiseen kaavoitukseen kaavoituksella säädellään rakennettavien asuntojen keskikokoa mutta niillä pahimmillaan luodaan epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan välille esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla on kysyntää tietenkin pienistä asunnoista mutta niitä ei juuri saa rakentaa asuntojen keskikokovaatimuksen vuoksi se on esimerkiksi helsingissä seitsemänkymmentäviisi neliötä toinen esimerkki valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin pitäisi ehdottomasti saada selkeä kirjaus siitä että ekologinen maaseuturakentaminen sitä nimittäin harjoitetaan siellä on yhteiskunnan edun mukaista esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi nykyisissä tavoitteissa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ohittaa kaikki nämä muut hyvät tavoitteet tästäkin pitäisi nyt päästä kyllä vihdoin eroon maaseudullakin pitää saada asua ja rakentaa

edustaja karimäki nosti esille täällä aiemmin esteettömyysnormien purkamisen olen itsekin hiukan huolissani siitä hallitusohjelman kirjauksesta että asuntotuotannossa esteettömiksi asunnoiksi edellytetään rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista tämän ajatuksen taustalla kenties on virheellinen käsitys siitä että esteettömien asuntojen rakentaminen olisi kalliimpaa kuin muiden asuntojen rakentaminen tämä ei pidä paikkaansa sillä jos esteettömyys huomioidaan rakentamisen suunnitteluvaiheessa niin esteettömyys ei tuo mitään lisäkustannuksia rakentamiseen esteettömyydessä on kysymys yhdenvertaisuudesta tämä hallituksen esitys tarkoittaisi että vammaiset henkilöt eivät voisi yhdenvertaisesti muiden kanssa valita asuntoa itselleen lisäksi on huomioitava mitä yhteiskunnalle maksavat asunnon muutostyöt jos henkilö esimerkiksi vammautuu tai ikääntymisen myötä toimintakyky heikkenee esteettömän rakentamisen laiminlyönti voi aiheuttaa lisäkustannuksia myöhemmin ja toivonkin edustaja karimäen tavoin että hallitus selkeyttäisi mitä tällä norminpurkamisella tarkoitetaan

liiallisen ja turhan sääntelyn purkaminen on hyvä asia normeja ja turhaa byrokratiaa luvataan purkaa mutta toisella kädellä sitten kuitenkin lisätään hallitusohjelman linjaus ara tuettujen kohteiden määräaikaisista vuokrasopimuksista ja tulokontrolleista sekä linjaukset asumistuesta luovat valtavan uuden asumiseen liittyvän byrokratiakoneiston ja lisäävät ihmisten kontrollointia samalla luodaan köyhien asuinalueita ja ja taloja ja siten eriytetään asumista ja asuinalueita lisäksi luodaan kannustinloukkua työllistymiselle kun työtä ei välttämättä asunnon menettämisen pelossa uskalla ottaa vastaan aivan kuten edustaja lindtman toi aiemmin esille tulee sellainen olo että nyt ammutaan singolla melko olematonta ongelmaa sillä ara asunnot kohdentuvat jo nyt tilastojen mukaan pääosin pieni ja keskituloisille esimerkiksi oulun sivakan keskimääräinen bruttotulotaso on tuhatsataseitsemänkymmentäkuusi euroa kuukaudessa mitä voi pitää sangen pienenä kysyisinkin se sen arvoista ja onko se normienpurkuhengen mukaista edetä näillä hallitusohjelman linjauksilla
ärade talman arvoisa puhemies kiitän pääministeriä siitä että sain vastauksen tähän työvoiman tarveharkinta asiaan se on hyvä askel että asiantuntijoista nyt aloitetaan mutta olisi hyvä käydä nyt koko se tie loppuun asti muuten se voi johtaa siihen että meillä on kohta kasvihuoneissa valtavasti asiantuntijoita mutta arvoisa puhemies täällä on puhuttu paljon myös siitä että pitää antaa ja kunnille enemmän päätäntävaltaa se on hyvä periaate mutta pitää myös muistaa että maailma ei ole niin mustavalkoinen meillä on esimerkkejä tänä päivänä jo sellaisesta lainsäädännöstä joka on johtanut siihen että kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa eri puolilla suomea silloin ajattelen esimerkiksi omaishoidon tukea joka nyt maksetaan kunnissa ja jossa kriteerit ovat erilaiset eri kunnissa joten tässä juuri kansalaisen näkökulmasta olisi hyvä jos olisi yhtenäiset käytännöt tiedän että muun muassa keskusta on aikaisemmin ollut sitä mieltä että omaishoidon tuki pitäisi siirtää kelalle se on ollut myös ruotsalaisen tahto ja haluaisin kysyä tässä vaiheessa onko tältä osin nyt hallituksella ajatuksia miten tässä asiassa kansalaisten yhdenvertaisuutta voitaisiin parantaa
rouva puhemies hyvän sääntelyn tunnusmerkistöhän on sen ennustettavuus ja toisaalta suhteellisuus voisi sanoa että hyvä huono esimerkki tästä on haja asutusalueitten jätevesilainsäädäntö jota tässä salissa on veivattu varmaan kymmenkunta vuotta järjestelmää koskevat velvoitteet ja kustannukset ovat todellakin suhteettomia ja nämä käänteet tässä lainsäädännössä ovat olleet hyvin epäennustettavia siirtymäaikaa on tosin jatkettu kahteenkin otteeseen ja ikään ja elämäntilanteeseen liittyviä poikkeussäännöksiä on matkan varrella lisätty kuivan maan kiinteistöjä on osin vapautettu mutta siitä huolimatta neuvonnan sekavuus ja markkinoille kiireellä tuodut laitteet jotka eivät ole toimineet odotetulla tavalla ja sääntelyn vaihtelu ovat nostaneet esille myöskin kuluttajansuoja ja oikeusturvanäkökohdat käsittääkseni ministeriössä istuu tälläkin hetkellä työryhmä joka pohtii tätä jätevesilainsäädännön muutosta mitä nyt on tulossa olisin kysynyt tätä tiilikaiselta ja miten nämä kuluttajansuoja ja myöskin oikeusturvanäkökohdat oikeusturvanäkökohdat tulevat sitten esille

arvoisa rouva puhemies tässä normien purkamisessa on hyvää asiaa yksi on tämä sääntely mitä me olemme itse täällä eduskunnassa tehneet täällä on otettu myös esille että jos päätöksentekoa siirretään sinne maakunnille ja kuntapäättäjille niin eivät tule huomioiduksi kaikki asiat täällä salissa on merkittävä osa päättäjistä myös kuntapäättäjiä ja ihmettelen mihin se viisaus tällä matkalla nyt sitten kuntapäättäjillä häviää jos me täällä pystymme normit tekemään ja sitten kun mennään kuntapäättäjiksi me emme pysty sitä valvomaan itse kyllä luotan kollegoihin ihan että kyllä se päätöksenteko siellä kunnassakin onnistuu ja edut tulee hoidettua minulla on käsissäni kouvolan seudulta semmoinen että jos pidetään tilaisuuksia niin tapahtuman järjestäjälle lupahakemusta varten on sellainen noin kolmisenkymmentä pykälää mihin pitää eri vapaaehtoisjärjestöjen hakea vastausta kun lupaa myönnetään tässä olisi hyvä esimerkki kuinka normeja voitaisiin purkaa ja selkeyttää

arvoisa puhemies lupaprosessien sujuvoittaminen ja vähentäminen ovat konkreettisia tapoja ja tehokkaita keinoja edistää investointeja ja ja uusien työpaikkojen syntymistä tässä on jo aikaisemmin tullutkin esiin miten ympäristöhallinnon puolella tällä saralla on saatu paljon aikaiseksi lupaprosesseista pääministeri nosti puheessaan esiin tämän palvelulupauksen koskien lupaprosesseja olisin tästä kysynyt konkreettisesti onko tässä kyse nyt aikarajan asettamisesta käsittelylle ja jos on niin millä tavalla sitten varmistetaan että näissä aikarajoissa pysytään ja onko siinä jonkunlaista sanktiota mietitty

zyskowicz vähän synkensi tätä liikuttavaa yhteishenkeä omimalla järkevän sääntelyn kokoomuksen omaisuudeksi myös ministeri grahn laasonen muistutti listasta jonka hän ja silloinen edustaja männistö laativat toissa vuonna otsikolla k kahdeksantoista tähtisadetikku ja neljäkymmentäviisi turhaa sääntöä ohjetta ja kieltoa heidän mielestään kaikista naurettavista normeista kaikkein naurettavin oli siis tämä tähtisadetikku jota alaikäinen ja voihan se tietysti sitä ollakin kyllähän tähtisadetikku kuuluu talvisiin juhliin ja ja erityisesti lapsille on siitä paljon iloa joten tämä normi voidaan mainiosti purkaa sillä se on porvarihallituksen tekemä lapset saivat täysin vapaasti polttaa tähtisadetikkua vanhasen toiseen hallitukseen saakka joka ajoi läpi kemikaaliturvallisuuslain muutokset juuri parahultaisesti joulun alla kaksituhattayhdeksän tässä salissa ei yksikään kokoomuslainen tai keskustalainen sitä vastustanut saatikka pitänyt naurettavana normina jokainen puolue siis saa tässä katsoa peiliin ja jokaisella puolueella on myös hyviä saavutuksia olemme mielellämme yhteistyössä mukana jos pääministeri haluaa jatkaa parlamentaarista yhteistyötä

arvoisa puhemies joitain vastauksia joihinkin kysymyksiin edustaja heinonen kysyi tästä aikataulusta hallitusohjelmassa todella paljon asuntorakentamista edistäviä kirjauksia ylipäänsä rakentamista edistäviä kirjauksia ja kaavoitusvaltaa paikallisille tasoille siirtäviä kirjauksia osa näistä tuodaan hallituksen esityksinä eduskuntaan jo tulevana syksynä jotkut vaativat pitempää valmistelua ja koska hyvään säätelyyn kuuluu myös huolellinen valmistelu niin ne ne ehtivät sitten vasta vähän myöhemmin eduskuntaan mutta pää tulee auki tänä syksynä edustaja essayah kysyi tästä haja asutusalueitten jätevesikysymyksestä todellakin sitä on joitakin kertoja lykätty eteenpäin ja nyt hallitus ratkaisee tämän ongelman hallitusohjelmaan kirjatulla tavalla ja olen sillä tavoin

vastaa esimerkiksi ympäristönsuojelun toteutumisesta jos ympäristöministeri ei enää vahvista maakuntakaavoja valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä sen jälkeen maakuntavaltuustot vastaavat että kaavat ovat lain mukaan laadittuja ja eri toiminnot sijoitetaan järkevällä tavalla toistensa

lopuksi pääministeri sipilä kaksi minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia rakentavasta lähetekeskustelusta tähän normien purkamiseen liittyen ihan muutaman kysymyksen vielä poimin tuolta joihin joihin vastaukset edustaja jalonen kyseli virkamiesten tahtotilaa tähän poliittisen tahtotilan muutokseen meillä on montakin uudelleen asennoitumista niin meiltä poliitikoilta kuin virkamiehiltäkin ja tämä poikkihallinnollinen ajattelutapa ja tarkastelu on yksi sellainen ja sitten tämä että ruvetaan purkamaan myöskin aktiivisesti normeja on toinen sellainen mutta kyllä suomalainen hyvä virkamieskunta lähtee tähän tähän mukaan siitä olen täysin vakuuttunut edustaja suutari kyseli aikataulua tähän normien purkuun nyt valmistelemaan tältä pohjalta asioita sillä tavalla että syksyn aikana tuomme sitten kaikki muutkin kärkihankkeet tavalla tai toisella eduskunnan käsittelyyn omaishoidon tuesta edustaja henriksson tämä on yksi niitä harvoja asioita joihin hallitusneuvotteluissa osoitettiin lisää rahaa se se seitsemänkymmentäviisi miljoonaa ei riitä siihen kela siirtoon joka olisi tietyllä tavalla myöskin normien purkua se tehostaisi toimintaa mutta aivan siihen tuo miljoonaa ei riitä ja sitä käytetään sitten omaishoidon kehittämiseen muilla tavoin edustaja essayah otti esille tämän ennustettavuusasian joka on erinomaisen tärkeää erityisesti yritystoiminnassa tämä lainsäädännön ennustettavuus on äärimmäisen tärkeä asia edustaja mäkelä nostitte esille tämän palvelulupauksen se sisältö on juuri sitä mitä kerroitte aikataulu ja tarkempi sisältö tulevat nyt sitten syksyn myötä kiitoksia keskustelusta arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat kiitän tilaisuudesta saada esitellä oikeuskanslerin toimintakertomusta vuodelta kaksituhattaneljätoista kuten kertomuksesta havaitaan oikeuskanslerin tehtäväkenttä ja toimivalta on laaja

pieni hetki siirryttekö ulkopuolelle neuvotteluihin ja välttäkää liikkumista keskitytään upeaan esittelyyn ja sitten reipas keskustelu kiitos olkaa hyvä
oikeuskanslerilla on kolme oikeusvaltiollisesti ja ihmisten oikeuksien toteutumisen kannalta keskeistä tehtävää näistä kaikista on toimintakertomuksessa omat jaksonsa ensinnäkin oikeuskansleri valvoo sekä ennakollisesti että jälkikäteen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatoimien lainmukaisuutta perustuslain mukaan oikeuskansleri myös antaa pyynnöstä oikeudellisia tietoja ja lausuntoja tasavallan presidentille valtioneuvostolle ja toiseksi oikeuskanslerille kuuluu kaiken viranomaistoiminnan ja julkisten tehtävien hoidon lainmukaisuuden valvonta lukuun ottamatta kansanedustajien toimintaa kolmanneksi oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu valvoa että asianajajat julkiset oikeus avustajat ja niin sanotut lupalakimiehet noudattavat tehtävissään hyvää asianajotapaa nämä eri tehtävät tukevat toisiaan näin oikeuskanslerinvirastoon kertyy informaatiota oikeustilasta yhteiskunnan eri tasoilta juuri tämä tehtävien monipuolisuus on kaksisataa vuotiaan oikeuskansleri instituution erityinen vahvuus se antaa valvontaan sellaista synergiaetua mikä tekee oikeuskanslerin laillisuusvalvonnasta ainutlaatuisen viranomaisvalvonta ja asianajotoiminnan valvonta tuovat mukanaan konkreettista tietoa siitä miten virkakoneisto käytännössä toimii ja minkälaisia oikeudellisia ongelmia ihmiset viranomaisissa asioidessaan kohtaavat näin saadaan tietoa myös mahdollisista oikeuksiin pääsemistä rajoittavista rakenteellisista esteistä tällä tavalla kertynyt ruohonjuuritason tuntuma ja asiantuntemus ovat tärkeitä valtioneuvoston valvonnassa sekä perustuslain tarkoittamia oikeudellisia lausuntoja annettaessa valtioneuvoston valvontaan liittyvät tehtävät puolestaan tuovat tehokkuutta viranomaisvalvontaan sillä ne antavat laajempaa järjestelmätason näkökulmaa ja syventävät ammatillista osaamista sekä auttavat kohdistamaan ja mitoittamaan laillisuusvalvonnalliset toimenpiteet vaikuttavasti molempien ylimpien laillisuusvalvojien eli oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin keskeisissä viroissa saamani kokemuksen perusteella voinkin todeta että oikeuskanslerin tehtäväkenttä on nykyisellään valvonnallisesti onnistunut ja voimavarojen käytön kannalta optimaalinen oikeuskanslerinvirastossa on vakinaista virkamiestä joista runsaat parikymmentä on juristeja tällä kokoonpanolla ratkaisimme viime viime vuonna kantelua sekä tarkastimme lähes saman verran valtioneuvoston yleisistuntoon ja tasavallan presidentin esittelyyn meneviä esittelyasioita lisäksi tarkastettavanamme oli yli käräjäoikeuksien rangaistustuomiota ja noin seitsemäänsataan asianajotoimintaan liittyvää asiaa arvoisat kansanedustajat en käy tässä läpi kertomukseen sisältyviä eri asiaryhmiä otan esille kertomusvuodelta vain yhden muiden muassa meitäkin työllistäneen asian näin valottuu myös se miten oikeuskanslerinviraston ja ministeriön välinen yhteistyö toimii vaativissa lainvalmisteluhankkeissa tarkoitan sote uudistusta kävimme sosiaali ja terveysministeriön virkamiesten kanssa useita kertoja perusteellisia keskusteluja siihen liittyvistä oikeudellisista ja erityisesti perustuslaillisista kysymyksistä

noissa keskusteluissa tuli selväksi että poliittisella taholla eteenpäin vietäväksi valittuun malliin liittyi ratkaisemattomia perustuslaillisia ongelmia koska osoittautui ettei mallia ollut mahdollista vaihtaa sellaiseksi jossa ei tällaisia ongelmia olisi ollut painotimme virkamiehille virkamiehille että päätöksenteon avoimuuden vuoksi on esityksen perusteluissa tärkeää ainakin tuoda perustuslakiduubiot selkeästi esiin oikeuskanslerin roolista tässä kuten hallituksen lakiesitysten kohdalla yleensäkin on syytä korostaa että oikeuskanslerin tehtävänä ei ole osallistua varsinaiseen lainvalmisteluun vaan arvioida oikeudellisilla perusteilla voidaanko esitys ottaa valtioneuvoston yleis istunnossa päätettäväksi

on ollut lukuisia esimerkkejä hankkeista joissa hyvän lainvalmistelun periaatteet on sivuutettu poliittisen ohjauksen saneleman aikataulun tai muutoin poliittisten intressien vuoksi lainvalmistelun puutteet aiheuttavat luonnollisesti eduskunnan valiokunnille lisätyötä mutta mikä pahinta ne heijastuvat lain soveltamistilanteisiin käytännössä olen kertomuspuheenvuoroni lopussa pohtinut keinoja poliittisen ohjauksen ja virkamiesvalmistelun yhteensovittamisen parantamiseksi konkreettisten korjaustarpeiden arviointi ja johtopäätösten tekeminen on sitten ministeriöiden käsissä joka tapauksessa kysymys on demokraattisen oikeusvaltion kannalta tärkeästä

on puhuttu vuosia mutta ongelmat eivät näytä vähentyneen huolestuttavaa on myös se että viranomaistoiminnan uudelleenorganisoiminen näyttää kanteluiden mukaan tarkoittavan usein sitä että viranomaisen käsittelyajat pitenevät viranomaiset jopa käyttävät perusteluina pitkiin käsittelyaikoihin sitä että organisaatiossa on ollut tämänkaltaisia muutoksia oikeuskanslerin mukaan nämä eivät ole päteviä perusteluja erityisen hankalaksi asia tulee jos ihminen joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan päätöksiä omaan perustoimeentuloonsa liittyvissä asioissa oikeuskanslerin kertomuksessa mainitaan muun muassa henkilö jonka työkyvyttömyyttä koskevan valitusasian käsittelyaika oli yli kaksi vuotta kahdeksan kuukautta tämä ei enää millään mittapuulla ole päätöstä odottavan henkilön näkökulmasta kohtuullista toinen huolestuttava asia on lasten oikeuksien toteutumattomuus erityisen huolestuttavaa on jos ja kun lapset joutuvat odottamaan jopa psykiatriseen hoitoon pääsemistä tällaisissa tilanteissa lapsilla ei ole aikaa odottaa vaan hoito on järjestettävä nopeasti erityisen huolestuttava on tieto siitä että eräässä sairaanhoitopiirissä prosenttia hoitoa odottavista lapsista odotti sitä yli laissa säädetyn enimmäisajan kolmantena huomionarvoisena asiana haluan nostaa esille apulaisoikeuskansleri risto hiekkataipaleen puheenvuorossaan esittämän huolen sähköisen asioinnin vaikutuksista palveluihin sähköisen asioinnin lisääminen ei saa tarkoittaa sitä että terveydenhuollon sosiaalihuollon työvoimahallinnon lastensuojelun ja niin edelleen peruspalveluja hakevat ihmiset eivät halutessaan tai tarvitessaan pääse kasvokkain asiaa hoitavan virkailijan kanssa risto hiekkataipale kuvaa asiaa erittäin hyvin suora lainaus häneltä toimeentulominimin alapuolella elävän perheellisen yksinhuoltajan huoli ja tuska ei nettikameran kautta virkailijalle välity samoin voidaan kysyä kuka auttaa vanhusta joka ei ole oppinut käyttämään sähköisiä palveluita jos palvelut siirtyvät kokonaan verkkoon palvelutoiminnan tehostaminen ei saa tarkoittaa sitä että asiakkaan oikeutta tulla kohdatuksi ja kohdatuksi ja autetuksi kasvokkain estetään tai sitä kohtuuttomasti vaikeutetaan arvoisa puhemies neljäntenä ja viimeisenä asiana oikeuskanslerin kertomuksesta nostan esille hänen havaintonsa siitä että perus ja ihmisoikeuskoulutukselle on edelleen tarvetta monella perus ja ihmisoikeuksia käytännössä virkatoimiensa kautta toteuttavalla viranhaltijalla ei ole oikeudellista koulutusta ja tämän johdosta voi syntyä epäselvyyksiä ja puutteellista toimintaa koulutusta lisäämällä sekä perus että täydennyskoulutuksena voitaisiin paremmin varmentaa asioiden oikealla tavalla hoitaminen

arvoisa rouva puhemies otan tässä tuon saman asian esille täällä on paljon hyviä asioita mutta nuo käsittelyajat herättivät minussa ajatuksia on tosiaan meidän perusoikeutemme saada asiat käsiteltyä viivytyksettä mutta meidän pitäisi myös miettiä mistä se johtuu eikä vain ajatella sitä että tämä on huono asia niin kuin se onkin täällä puhutaan siitä että organisaatiomuutokset ja tämäntyyppiset asiat eivät saa vaikuttaa käsittelyyn mutta itse olen ollut maistraatissa ja tuomioistuimessa lakimiehenä ja mitäpä teet kun ei ole enempää henkilökuntaa ja kaikki jopa laatikoiden siirtäminen virkamiesten tehtäväksi se on tosiasia elikkä silloin esimiesten virastojen ja jopa eduskunnan täytyy varmistaa se että nämä asiat tehdään hallitusti on erittäin tärkeää tosiaan että asiat käsitellään viivytyksettä mutta tulee aina myös muistaa ne inhimilliset asiat siellä taustalla ymmärrän että oikeuskanslerin pohdintoihin ei ehkä liity sitten ratkaisujen etsiminen se on enemmän meidän ja ja kunnan viranomaisten tehtävä meidän täytyy antaa ne työkalut olen ehkä hieman väsynyt siihen jatkuvaan viranomaisten haukkumiseen kun me olemme jättäneet heidät sinne yksin siksi on erittäin tärkeää että meillä on tämä normipurku koska silloin viranomaiset myös pääsevät keskittymään niihin oleellisiin asioihin ja ainakin minulla itselläni on ministereille paljon ideoita mistä me saamme aivan turhaa työtä vähennettyä keskitytään oleelliseen jätetään ne lillukanvarret vähemmälle siellä on hyvinkin paljon sellaista ja ja jospa sitten oikeuskanslerin ja

arvoisa rouva puhemies

ja pahimmillaan syyteharkinta kestää yli vuoden tällöin poliisimiehet perheineen roikkuvat löysässä hirressä tarpeettoman pitkiä aikoja poliisimiesten oikeusturva on tippunut todella alhaiselle tasolle johtuen juuri alemmasta esitutkintakynnyksestä ja valtakunnansyyttäjän puutteellisista resursseista nykyinen laillisuusvalvonta vähentää poliisityön luonteeseen ja työhön oleellisesti kuuluvaa tervettä uteliaisuutta tiedon aktiivista etsintää ja tilannekuvan ylläpitämistä yksittäiselle poliisille jää helposti se kuva että miksi minä olisin aktiivinen ja etsisin oma aloitteisesti tietoa kun organisaatio ja yhteiskunta sitä halua ja mahdollisesti jopa rankaisevat siitä en tarkoita tässä mika myllylän tai matti nykäsen tapauksia vaan poliisityötä yleisesti valitettavasti liian tiukka laillisuusvalvonta kääntyy helposti valvojaansa vastaan ja tämä ei liene valvonnan tarkoitus oikeuskanslerin mielestä poliisin sisäisen turvallisuusvalvonnan on perusteltua siirtää asia syyttäjätutkinnanjohtajan harkittavaksi aina kun epäillyn menettely on siten yksilöitävissä että se saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkistön tässä kohtaa on varmaan hyvä kysyä kuuluvatko tähän myös poliisin liikennerikkomukset tai liikenneturvallisuuden vaarantamiset tiedän poliisilaitoksia joissa poliisimiehet saavat esimiehiltään automaattisesti rangaistusvaatimuksen ajettuaan esimerkiksi poliisiauton jäisellä tiellä lumipenkkaan teko on mahdollisesti liikenneturvallisuuden vaarantamista tavallinen tienkäyttäjä voi olosuhteiden niin salliessa saada teostaan poliisilta suullisen tai kirjallisen huomautuksen mutta poliisille kirjoitetaan ikään kuin varmuuden vuoksi sakko periaatteella jos vaikka joku tekee asiasta kyselyn tai jopa kantelun tällainen toiminta uhkaa mielestäni tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta lain edessä tai ainakin sen tunnetta ja on omiaan heikentämään oikeuslaitoksen uskottavuutta kyse on myös poliisimiehen oikeusturvasta kertomuksen kertomuksen mukaan valtaosa poliisiin kohdistuneista kanteluista koskee esitutkintaa ja erilaisten pakkokeinojen käyttöä yleensä kantelija pitää esitutkintaa puutteellisena tai päätöstä olla toimittamatta esitutkintaa virheellisenä usein arvostellaan myös tutkinnan liian pitkää kestoa oikeuskanslerin mielestä kanteluiden kohteena olevan poliisimiehen itsekriminointisuojan toteutumisen kannalta parasta ja ongelmattominta olisi mikäli vastaus asian mahdollisesta rikosoikeudellisesta luonteesta saataisiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tästä asiasta olen oikeuskanslerin kanssa täysin samaa mieltä arvoisa puhemies poliisin oikeusyksiköiden resurssitilanne on osassa poliisilaitoksia huonolla mallilla sillä useissa laitoksissa oikeusyksikön perustehtävä eli käytännön laillisuusvalvonta on puutteellinen koska yksikön vähäiset resurssit kuluvat kanteluiden käsittelyyn ja itse organisaatioon kohdistuvaa laillisuusvalvontaa ei ole aikaa tehdä lainkaan itä suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö on esimerkki hyvästä resursoinnista koska yksikössä on kolme henkilöä joten siellä pystytään tekemään kanteluiden ohella myös kattavaa laillisuusvalvontaa itä uudenmaan poliisilaitoksen oikeusyksikössä työskentelee tällä hetkellä vain yksi rikosylitarkastaja joten siellä virkamiehen työpanos ei riitä edes kanteluiden käsittelyyn hyvän hallinnon mukaisessa aikataulussa tähän toivoisin pikaisesti muutosta

arvoisa rouva puhemies

ylimpänä laillisuusvalvojana ottaa vastaan kansalaisten kanteluita kun he ovat kokeneet että viranomaiset ovat toimineet virkamiehet ovat toimineet heitä kohtaan väärin toisaalta kuitenkin vähintään yhtä tärkeä tehtävä valtioneuvoston oikeuskanslerilla on siinä että hän toimii myös valtioneuvoston maan hallituksen ikään kuin oikeudellisena juridisena neuvonantajana ja pyrkii jo etukäteen pitämään huolen siitä aivan niin kuin meidän perustuslakimme edellyttää että kaikessa hallituksen päätöksenteossa kaikessa lainvalmistelussa noudatetaan tarkoin lakia

myös meidän valiokunnallemme tästä kertomuksesta muutamia näkökulmia lähetekeskusteluun ensimmäisenä pidin erittäin vakavana huolena tuossa kertomuksessa sen johdannossa ilmenevää huolta siitä näin kun tiukkoja talousaikoja eletään ja joudutaan tekemään säästöjä ja sopeutuksia kaikilla valtionhallinnon aloilla että oikeushallinnossa niin pienten rikos ja riita asioitten käsittelyssä kuin sitten hallintomenettelyssä ja hallinto oikeuksissakin juttujen käsittelyajat pitenevät ja uhkakuvana on jopa se ja itse asiassa uhkakuva on jo kyllä toteutunutkin kun tuolla arkikentällä katsellaan ja eletään että pieniä rikoksia jopa pieniä väkivaltarikoksia ei enää tutkita samalla tavalla omaisuusrikokset ovat pitkään jo olleet sellaisia että polkupyörävarkauksiin ei ole poliisin energiaa käytetty pidän aivan niin kuin valtioneuvoston oikeuskanslerikin samalla tavalla erittäin negatiivisena kehityksenä suomalaiselle yhteiskunnalle jos syntyy tilanne että pienempiä asioita ei virallisessa menettelyssä saada hoidettua pienempiä rikoksia ei selvitetä virallisessa menettelyssä se rapauttaa pikkuhiljaa uskoa siihen onko suomi oikeusvaltio se rapauttaa uskoa poliisiin se rapauttaa uskoa tuomioistuimiin syyttäjiin

eli liian pitkälle mennyt asioitten käsittely tarkoittaa samaa kuin asiaa ei olisi käsitelty kansalaisille on yllättävän tärkeää se että heidän pienikin juttunsa jopa pieni riita pyykinpesukoneen ostoriita saadaan käsiteltyä vaikkapa kuluttajariitalautakunnassa ja ihminen saa ratkaisun omaan asiaansa ja vaikka se olisi kielteinenkin se ratkaisu niin ihminen kokee että häntä on kuultu ja hänen asiansa on otettu vakavasti

niin monessa kohtaa esille se että ihmiset eivät saa perustoimeentuloaan ihmiset eivät saa hoitoa joka puolella suomessa tasa arvoisesti sen takia että kunnilta alkavat rahat loppua ja tässä on meillä poliitikoilla tekemistä se ei ole oikeuskanslerin tekemistä

että kaikki ihmiset jotka hoitavat tavallisten kansalaisten oikeusasioita ovat ne rikosasioita perhe perintöasioita ovat valvonnan piirissä minusta se on oikeusturvakysymys ja oikeusvaltiokysymys kuitenkin tällä hetkellä tässä lupalakimiesjärjestelmässä mikä meillä on suomessa luotu on menty ojasta allikkoon tässä on yksi byrokratian purkamismahdollisuus tilanne on tällä hetkellä se että kun on rajattu mahdollisuuksia niistä henkilöistä ketkä saavat esiintyä oikeudessa ja ketkä saavat avustaa ihmisiä heidän oikeudellisissa ongelmissaan niin tämä on pahentanut sitä pulaa sitä ammattitaitoisten oikeusavustajien pulaa mistä asianajajaliittokin on huomauttanut että meillä on paikka paikoin maassa sellaisia alueita missä kansalaiset eivät enää tahdo saada juristia itselleen jos he tarvitsevat apua kun heidän asiansa on oikeudessa

kyllä meillä pitää olla asiantuntevien oikeudellisten avustajienkin verkosto koko maassa kukaan ei suomessa saa olla tuomittu ennen kuin sitten on lainvoimainen tuomio tullut kyllä pitää olla mahdollisuus oikeusapuun myös tasa arvoisesti sellainen asia mitä on on sivuttu jonkin verran tuolla oikeuskanslerin kertomuksessa on tämä niin sanottu suvivirsitapaus asiahan on on hyvin ongelmallinen ja me kaikki tunnustamme ja myönnämme sen että suomessa on uskonnonvapaus ja laaja uskonnonvapaus pitää tietysti olla mutta kyllä jaan sen huolen jonka vaikka edustaja ben zyskowicz on monta kertaa tässä salissa tuonut esille vaikka perus ja ihmisoikeudet ovat äärettömän saa tinkiä niin ei perus ja ihmisoikeuksista saa tehdä niin teoreettisia ja käytännön elämälle ja suomalaiselle kulttuurille vieraita ettei meidän hyviä kauniita hienoja tapojamme voisi toteuttaa meidän kouluissamme tai muissa julkisissa yksiköissä minä rohkaisenkin niin ylimpiä laillisuusvalvojia kuin sitten meitä lainsäätäjiä ja virkamiehiäkin miettimään mitenkä me voimme turvata vaikka kauniin suomalaisen perinteen laulaa suvivirsi kaikissa kouluissa sillä tavalla ettei kenenkään ei luterilaisen tai uskonnottoman oikeuksia loukata olen aivan varma että siihen on olemassa käytännönläheisiä tapoja ja me emme turhaan vedä lokaan meidän perusoikeusjärjestelmäämme sen takia että perustuslaille annetaan käytännön elämälle vieraita tulkintoja

ei enää voisi varusmiespalveluksessa räätälöidä omia ratkaisuja minä ymmärrän ne yhdenvertaisuusongelmat mitä siinä asiassa on mutta jälleen kerran kannustan julkista valtaa siihen että tähänkin löydetään järkevä ratkaisu löydetään ratkaisu jolla huippu urheilijat voivat käydä armeijan nhl pelaajat voivat mennä inttiin ja näyttää että he arvostavat suomea ja isänmaan puolustamista mutta se tehdään sillä tavalla että perustuslain kuudennessa pykälässä turvattu yhdenvertaisuus ei liikaa vaarannu

se on sitä oikeuden voluntasta mutta oikeuden ratiota on se että rajoitetaan myös sitä meidän vallankäyttöämme että eduskunta ja kuntienkaan päättäjät eivät voi tehdä ihan mitä haluavat ja minun mielestäni on edelleenkin tärkeää että me pidämme meidän järjestelmässämme nämä molemmat puolet esillä on tosi arvokasta että meillä on oikeuskansleri ja oikeusasiamies joille voi kannella ja pidän tärkeänä sitä että nämä laajat oikeusturvamahdollisuudet ylläpidetään myös vaikeina taloudellisina aikoina

otetaan vastauspuheenvuoro

puhemies olisin edustaja kurvisen puheenvuoron johdosta vain todennut että nämä länsimaiset ja pohjoismaiset oikeusperiaatteet eivät ole suomessa vaarassa mutta toisaalta on sanottava että kylläpä oli virkistävää kuulla edustaja kurvisen puheenvuoro olen kokenut olleeni täällä eduskunnassa huutavan ääni korvessa kun olen pyrkinyt sanomaan että eduskunnan pitää pitää kiinni omasta lainsäädäntövallastaan eivätkä kaikki asiat suomessa voi olla perusoikeus ja ihmisoikeuskysymyksiä joista käytännössä sitten päättää kaksi kolme oikeustieteen professoria

lähes joka kohdassa perustuslain vastainen ei saa kokeilla perustuloa ei saa kokeilla mitään muutakaan ei saa rajoittaa valitusoikeutta puhumattakaan että saisi tehdä perusteltuja ja välttämättömiä säästöjä meidän sosiaaliturvajärjestelmässämme kylläpä on hienoa että edustaja kurvinen kiinnitti ihan oikein huomiota näihin asioihin ja terveen järjen käytön välttämättömyyteen

arvoisa rouva puhemies

kun suomessa tällaiseenkin jumalaan uskottiin ja sitäkin perinnettä minun mielestäni voidaan ihan ihan hyvin vaalia tuon torstai nimen kautta tai en ole kuullut että yksikään uskonnoton taikka ateisti olisi kannellut siitä että hän ei saa mennä töihin kirkollisina juhlapyhinä vaan joutuu viettämään niitä vapaapäivinä kun vietämme niitä esimerkiksi juhannuksena pääsiäisenä ja jouluna kyllä nuo vapaapäivät näyttävät kelpaavan kuitenkin ja nekin ovat minun mielestäni tärkeä osa suomalaista perinnettä ja toivon että nekin säilyvät vaikka erilaisia uskontoja ja uskonnottomuuttakin suomalaiseen yhteiskuntaan lisää tulee oikeuskanslerille on kanneltu matkapuhelimien käytön rajoittamisesta koulupäivän aikana itse aikanaan opettajana sain toimia ja silloin itse asiassa nämä kännykät tulivat arkeen myös lasten osalta aivan pienimmätkin lapset saivat puhelimia käyttöönsä minun mielestäni on ollut aivan perusteltua se että nämä puhelimet pidetään pois käytöstä koulupäivän aikana vanhemmilla on ollut yhteydenpitomahdollisuus lapsiinsa erilaisissa tilanteissa myös opettajan ja koulun kautta myönteisenä sitä että myös tässä oikeuskanslerin päätöksessä on todettu että tuo säteilyriski ei ole riittävä syy puhelimien sulkemisen pyytämiseksi mutta se on että jokaisella koululaisella pitää olla oikeus rauhalliseen oppimisympäristöön jotta oikeus opetukseen toteutuisi asianmukaisesti opetukseen osallistuvilla tulee olla työrauha todetaan ja tämä on perusteltua ja silloin matkapuhelimet on syytä pitää vähintäänkin äänettömällä ja varmasti pienempien lapsien kohdalla vaikkapa suljettuinakin

jota itse olen pohtinut on näiden laitteiden käyttö myös opetuksessa oikeus maksuttomaan ja yhdenvertaiseen perusopetukseen nousee esille myös tässä kertomuksessa ja tämä on ihan aiheellinen perusteltu lähestymiskulma kaikilla ei ole tällä hetkellä matkapuhelinta älypuhelinta puhumattakaan kannettavista tietokoneista tai tableteista ja ja tässä oikeuskansleri on todennut että vastaavasti oppilaat vakiintuneen käytännön mukaisesti käyttävät omia varusteitaan liikuntatunneilla mutta on antanut ohjeistuksen eteenpäin opetus ja kulttuuriministeriölle pohtia ja selvittää millä tavalla oikeus maksuttomaan perusopetukseen täyttyy tämä on sellainen asia joka pitää minun mielestäni selvittää sillä tavalla että voimme hyödyntää niitä laitteita joita lapsilla ja perheillä on mutta niin että ne eivät aiheuta kiusaamistilanteita tai toisaalta eivät aiheuta sitä että kaikilla ei olisi mahdollisuutta samanlaisia laitteita hyödyntää niitä tarvitsee olla koulun tulemme tähän kysymykseen varmasti vielä useamman kerran törmäämään esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten kohdalla joissa nyt ratkaisu näyttää siltä että käytetään omia kannettavia tietokoneita jotka mahdollisesti myös luotettavuudeltaan eivät pysty takaamaan sitä tietoturvatasoa jota ylioppilaskirjoituksilta vaaditaan varmasti tähän asiaan joudutaan palaamaan jo tällä hallituskaudella arvoisa puhemies täällä keskustelussa ovat esille nousseet käsittelyajat erilaisissa asioissa ja pidän myönteisenä sitä että hallitusohjelmaan on kirjattu useisiin kohtiin erilaisia käsittelytakuuaikoja ja tämäntyyppisiä tarvitaan täällä edustaja meri nosti esille sen että usein resurssit eivät riitä siihen mutta kun etenemme näinpäin että asetamme erilaisille viranomaispäätöksille käsittelyaikoja ja käsittelytakuita niin silloin resurssit seuraavat niitä

saavutettavissa myös esimerkiksi näkövammaisten kohdalla mutta verkkoesteettömyyslainsäädäntö takaisi myös sen että ne henkilöt joilla ei ole aivan niin hyviä taitoja tietotekniikkalaitteiden käytössä pystyisivät näitä palveluja hyödyntämään meillä on hyviä esimerkkejä mutta myös paljon sellaisia jopa julkisia palveluita jotka eivät täytä näitä esteettömyysvaatimuksia ja ja toivon että näissä edetään määrätietoisesti

arvoisa rouva puhemies

keskusteluja no kantelujen määrän lisääntymisen syyt olisi mielestäni selvitettävä seikkaperäisemmin koska kaikkiin valituksiin oikeudenkäynteihin ja kanteluihin johtavien asioiden käsittelyt lisäävät kaikkien osapuolten kustannuksia ja ja vievät runsaasti aikaa laillisuusvalvojien lisäksi taloudelliselta toimeliaisuudelta vaikka juttujen käsittelyajat tuomioistuimissa ovat lyhentyneet silti kustannusnousua tapahtuu ja käräjäoikeuksien määrän tuntuva vähentäminen on uhka oikeusvarmuuden toteutumiselle jos valitukset johtavat muutoksiin ja kantelut rankaisutoimiin ne taas vievät osaltaan hallinnon luotettavuutta ja aiheuttavat epävarmuutta ja myös talouselämään voitaneen kysyä johtuuko kanteluiden määrän kasvu siitä että yhteiskunnan toimintaa säädellään entistä enemmän vai olisiko kenties kansan oikeustaju kehittynyt tietenkin voidaan kysyä onko mahdollista että muun muassa edustaja meren esille nostama työpaine oikeusasteissa aiheuttaa myöskin sitten viranomaistoimintaan tiettyä välinpitämättömyyttä tämän vain siis esitän kysymyksenä en tarkoita tahallista välinpitämättömyyttä mutta paineen alla työskentelyä edelliseen viitaten vaikutukset eivät saa näkyä kanteluiden ratkaisujen laadussa ja huomautusten määrässä sillä kansan ja asianajajien suussa liikkuu kantelujen tuloksista se yleinen sanonta ei anna aihetta sen vuoksi otan tässä suoran lainauksen kertomuksen otsikolla kipeitä kertomuksia ja laillisuusvalvonnallista jälkikäräjöintiä tässä

suoraan kertomuksesta oman ryhmänsä niistä varsinkin nyt muodostavat kantelut joiden taustalla on irtisanottujen työntekijöiden rehellisissä liiketoimissaan vaikeuksiin vaikeuksiin ajautuneiden pienyrittäjien tai alakynteen joutuneiden ihmisten henkisesti ja taloudellisesti raskaat oikeudenkäynnit joissa he kokevat jääneensä vaille oikeutta tai tulleensa väärin kohdelluiksi sellaisiin kanteluihin vastaukseksi ei saa kelvata monipuolisenkaan asiankäsittelyjärjestelmän makrot tai höysteeksi lisätyt vakiofraasit vaan toimenpiteettömäänkin vastaukseen olen koettanut saada vaikka itse kirjoittaen jotain käsityön leimaa jonka perusteella kantelija tukalassa tilassaan voisi kokea tulleensa ihmisenä kuulluksi tämä on hyvin kirjoitettu mutta ajatus voisi kokea tulleensa kuulluksi kuitenkin voi sisältää sen olennaisen miksi kansa ei aina luota laillisuusvalvontaan ja ja toisaalta sen että moitittavaan tekoon syyllistynyt viranhaltija voi jatkaa valitsemallaan tiellä kunhan kantelijalle tulee vain tunne kuulluksi tulemisesta eikö meidän suomalaisten jotka fraseeraamme asuvamme oikeus ja hyvinvointivaltiossa pitäisi olla varmoja että oikeuksiamme ei loukata ja toisaalta jos loukataan että laillisuusvalvonta toimii niin että voimme olla varmoja oikeusturvamme toteutumisesta poliisin toiminnasta on tehty edelleenkin eniten kanteluita ja toisena tulee tuomioistuin tuomioistuimesta palautan mieliin viime vuonna yle kahteen asianajajille ja tuomioistuimille osoitettuun kyselyyn tulleet vastaukset niistä voidaan vetää jopa suora johtopäätös etteivät edes oikeuden puheenjohtajat kiistä niin sanottuja huonoja päätöksiä mutta syyttävät niistä asianajajien ja syyttäjien heikkoa ammattitaitoa sitten itse kertomuksesta me kansanedustajat emme käytännössä voi tutustua kantelujen asiakirjoihin vaan saamme valmiin toimintakertomuksen joten niiltä osin tilannetta voidaan verrata siihen että tilintarkastajat antavat vastuuvapautta puoltavan tarkastuskertomuksen näkemättä tositteita tai muuta toiminnan asiakirjaa emme myöskään näe tuomioistuinten päätöksiin liittyviä asiakirjoja emmekä sitä todistusmateriaalia jota oikeuden puheenjohtaja ei ole ottanut asiakirjavihkoon no kuten sanoin tämä on myös vaalikeskusteluissa kuultua tai tuolla turuilla ja toreilla kansalaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella puhuttua ihmiset kävivät tervehtimässä ja puhumassa epäkohdista ja toiveistaan hämmästyttävän moni edelleen kokee joutuneensa oikeudettomaan tilaan ja he esittivät avunpyyntöjään johtuen niistä ja vuosikertomuksen tapauksista jotka eivät ole aiheuttaneet toimenpiteitä otan tässä yhteydessä esille vaasan ex hovioikeuden presidentti erkki rintalan helsingin sanomissa julkaistun kirjoituksen tuomareiden puutteellisesta ammattitaidosta ja juristikoulutuksen laadusta sekä riippumattoman oikeushallinnon puutteesta kansanedustaja ex oikeusasiamies jacob söderman jätti kirjoituksen perusteella aiheesta kirjallisen kysymyksen vuonna kaksituhattakymmenen vaikka nyt nämä esittämäni ajatukset eivät suoranaisesti kuulu toimintakertomukseen koen kuitenkin kansanedustajana velvollisuudekseni ottaa esille näitä kansan parista tulleita seikkoja paitsi oikeusturvan vuoksi myös siksi että jokainen viranomaispäätös johon on haettu muutosta ja saatu osoittaa sen että meillä valitetaan ja kannellaan paljon nämä edellä mainitut henkilöt ovat ottaneet kantaa myös siksi että korkeimman oikeuden jäsenen mukaan tuomioiden pysyvyys on oikeushallinnon ja tuomioistuinten luotettavuuden mitta toisin sanoen kun alemman oikeusasteen tai viranomaisen päätöksiä ei muuteta ratkaisijan arvovalta ja luotettavuus näyttäisivät säilyvän vielä lopuksi arvoisa puhemies vaikka käsittelemme oikeuskanslerin toimintaa toimintaa en voi olla mainitsematta että viime vuonna saavutettiin uusi suomenennätys eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetuissa kanteluissa luku hämmästytti tämä viisituhattaviisisataa joka jätettiin niin että tämä jäi mieleeni kentältä tuleva palaute kertoo edelleenkin miksi laillisuusvalvojan päätöksissä on niin vähän toimenpiteitä aiheuttaneita kanteluita

arvoisa

tulkita ja mitä se meille jokaiselle ihmiselle vaikuttaa täälläkin on kuultu puheenvuoroja siitä miten opettajat ovat esimerkiksi helisemässä tiettyjen asioiden suhteen suhteen saako suvivirttä laulaa vai ei tämä aiheuttaa kiusallisia tilanteita siellä kouluissa opettajille itselleen mutta ennen kaikkea mielestäni moraalin rapautumista tässä yhteiskunnassa meillä on tiettyjä asioita jotka kuuluvat suomalaisiin perinteisiin suomalaiseen kulttuuriin ja niistä pitää pystyä pitämään kiinni siitäkin huolimatta että joku näistä saattaisi mielensä pahoittaa ainahan voi jättäytyä omasta tahdostaan ulkopuolelle jos suvivirttä pysty millään kuuntelemaan tässä vuosikertomuksessa käsitellään kahta asiaa muun muassa eli käsittelyaikoja ja valitusaikoja nämä kyllä aiheuttavat hyvin paljon ongelmallisia tilanteita mistä aivan käytännön esimerkkejä muun muassa löytyy mielestäni ihmisten oikeus valittaa on sinänsä hyvä asia mutta meillä on pesiytynyt tähän yhteiskuntaan hyvin paljon niin sanottuja ammattimielensäpahoittajia ammattivalittajia tai niitä jotka haluavat oikeastaan vain tehdä kiusaa joko kunnalliseen päätöksentekoon tai naapureille tai vastaaville olisikin hyvin mielenkiintoista tietää kuinka paljon oikeuskanslerillekin tulee näitä valituksia samoilta tahoilta kerta toisensa jälkeen uudelleen ja uudelleen itse olisin kyllä valmis kun näitä kokeilujakin nostetaan esiin ja tätä byrokratian purkua muun muassa näihin valitusprosesseihin puuttumaan sillä tavalla että jonkinnäköinen kynnysraha meillä pitäisi tulla valittajalle siitä millä perusteella sen valituksen voi tehdä jos on havaittavissa tämmöisiä valittajia joittenka nämä prosessit eivät tavallaan mihinkään johda niin kyllä näihin pitää pystyä puuttumaan ne ainoastaan hidastavat päätöksiä ja hidastavat elinkeinotoiminnan kehittymistä ja tekevät toisin sanoen kiusaa niin kuin tuossa

on hyvin paljon esimerkkejä näistä käsittelyajoista ja meidän pitää saada tähän yhteiskuntaan se käsittelyaikatakuu mistä ollaan puhuttu tänään viimeksi tässä salissa se että kun rakennuslupaa ympäristölupaa ynnä muuta haetaan niin se myös tietyssä määräajassa pystytään käsittelemään täällä on puhuttu paljon ihmisoikeuskysymyksistä henkilökohtaisista kysymyksistä kun on on ollut lupakysymyksiä mutta myös elinkeinotoimintaa nämä koskettavat mitä mitä kovimmalla tavalla se kuinka siellä paikallistasolla ely keskuksissa aveissa tulkitaan esimerkiksi

on aivan avainkysymyksiä myös siinä kuinka meillä pystytään esimerkiksi maaseudulla elinkeinotoimintaa kehittämään meillä on monia epäkohtia yksi on esimerkiksi se että kun rakennuslupaa ympäristölupaa esimerkiksi maatalouden tuotantorakennuksiin haetaan niitten käsittelyajat saattavat venyä niin pitkiksi että sitten kun investointitukihakemuksia laitetaan vireille niin niitä ei päästä ajallaan sen hakuajan raameissa käsittelemään ja sitten nämä investoinnit siirtyvätkin seuraavalle vuodelle tai niin että meillä tulee päätöksiä talvea vasten tämä on toki meidän eu byrokratiasta johtuvaa lainsäädäntöämme myöskin mutta

mitkä ovat huonoja aikoja ylipäätään rakentaa mutta joka tapauksessa summa summarum mielestäni näihin valitusaikoihin käsittelyaikoihin meidän on saatava tällä vaalikaudella muutoksia toiseen asiaan tähän yleiseen lakien tulkintaan siihen meidän omaan kulttuuriimme meidän täytyy saada myöskin väljyyttä ja tulkintaa sen suhteen että meidän yhteiskunnastamme ei tule hajutonta ja mautonta ja kulttuuritonta uskon että me tähän pystymme jos me siihen haluamme mutta se vaatii kyllä varmasti meillä tekemistä aina oikeuskanslerin tulkinnoista meidän omaan lainsäädäntöömme

arvoisa rouva puhemies lapsen etu lapsen oikeudet ovat suomalaisessa lainsäädännössä valitettavan usein vielä veteen piirretty viiva eivätkä perusoikeudet palveluissa esimerkiksi toteudu täällä mainittiin jo pitkät odotusajat esimerkiksi psykiatriseen hoitoon traagista palvelujen heikko saatavuus on mielestäni erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämässä ja heidän kohdallaan tästä on huomautettu jo vuosia sitten aiemmissa kertomuksissa lasten ja nuorten pääsy palveluihin on usein kiinni siitä missä kunnassa he asuvat ja tämä sama siis pätee myös näihin sijoitettuihin lapsiin joiden sijaisvanhemmilla on kohtuuton tehtävä taistella lasten tarvitsemista palveluista kuten terapiasta ja muusta tuesta sijaisvanhemmilla ei ole edes juridista asemaa lasten elämässä mutta silti heille tässä yhteiskunnassa on jotenkin vain sälytetty velvollisuus saada järjestettyä näille lapsille palveluita erittäin tarpeellisia palveluita tiedämme kaikki että huostaan otetuilla lapsilla on monenlaisia ongelmia ja traumoja he tarvitsevat kipeästi näitä palveluita erittäin epätasa arvoisesti tässä yhteiskunnassa toteutuvat myös huoltajuusriitojen sovittelut ja kysymys on hyvin erilainen maan eri osissa ne kuormittavat oikeuslaitosta kohtuuttomasti nyt tähän sovittelupalveluasiaan on hallitusohjelmassa luvattu parannusta ja pidän sitä kyllä äärettömän tärkeänä asiana paitsi paitsi näitten aikuisten kannalta niin erityisen tärkeänä tietenkin lasten hyvinvoinnin kannalta monet lapset joutuvat jos vain pääsevät vuosien terapiaan kun joutuvat vuosikausia olemaan kiistakapulana näissä huoltajuusriidoissa

arvoisa rouva puhemies edustaja kurvinen ja muutama muukin edustaja tähän oikeuskanslerin kertomukseen perustuen sivusivat tätä erästä ratkaisua koskien uskonnon harjoittamista tai tai sen ilmenemistä meillä oppilaitoksissa nyt on tärkeää muistaa se että vaikka apulaisoikeuskansleri mikko puumalainen antoi sentyyppisen ratkaisun tällaiseen kanteluun että siinä ikään kuin suositeltiin suositeltiin kouluille tai lähinnä opetushallitukselle uusien ohjeiden antamista tästä asiasta siten että tämäntyyppiset uskonnon harjoittamiseen rinnastettavat tilaisuudet poistettaisiin kouluista niin vuoden kaksituhattakolmetoista oikeuskanslerin kertomusta käsiteltäessä perustuslakivaliokunta otti tähän toisentyyppisen ja nimenomaan myönteisen kannan että kuitenkin ottaen huomion tämän maan pitkät kulttuurihistorialliset perinteet jotka paljolti perustuvat esimerkiksi kristinuskoon ei yksittäisen virren laulaminen veisaaminen kyllä ole uskonnon harjoittamista eikä siinä ole muutenkaan mitään ongelmaa tämäntyyppisiä esimerkiksi seimikuvaelmia järjestää kouluissa ja oppilaitoksissa kunhan niistä tiedotetaan huoltajille etukäteen jolloinka sitten on mahdollisuus huoltajien ja lasten jotka eivät halua näihin jostakin syystä osallistua olla pois niistä ja heille järjestetään sitten jotakin muuta toimintaa siksi ajaksi tämä on tärkeä tärkeä alleviivata todella että perustuslakivaliokunta linjasi tämän asian toisin ja se on ikään kuin linjannut sen myös niin että on jopa suositeltavaa että näitä jatkossakin järjestetään näitä meidän kulttuurihistoriallisia perinteitämme pidetään yllä ja se on mielestäni kyllä myös vähemmistöjen etu että he pääsevät tutustumaan siihen minkälainen suomalainen yhteiskunta pohjimmiltaan

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää erityisesti edustaja zyskowiczia rohkaisevista sanoista uudelle kansanedustajalle myös edustaja pirkko mattila käytti erinomaisen pitkän puheenvuoron kannan saman huolen kuin edustaja mattilakin että oikeasti nämä ratkaisut joita oikeuskansleri antaa ja eduskunnan oikeusasiamies antaa koettaisiin myös niin jos siellä on tullut sitten vaikka huomautus tai on käsketty kiinnittää huomiota johonkin lain säännökseen että että aidosti se kantelija kokisi että on saanut oikeutta ja ja varmasti tässä on tehostamista olen samaa mieltä edustaja mattilan kanssa siitäkin että kyllä meidän pitäisi perustaa tällainen riippumaton tuomioistuinvirasto mitä muun muassa lakimiesliitto on pitänyt esillä juuri tämän huolen käsittääkseni myös myös tämä entinen hovioikeuden presidentti on tuonut esille minusta on erittäin tärkeää että me käymme myös täällä eduskunnassa ja kävisimme myös netissä ja lehdistössä laajemmin sitä keskustelua mikä on poliitikkojen lainsäätäjien rooli ja mikä on tuomioistuinten perustuslakiasiantuntijoitten rooli koska jos me sotkemme nämä kaksi asiaa keskenään paljon me menetämme sillä aidosti uskottavan perustuslainmukaisuuden seurantajärjestelmän mikä on meillä hyvä perinteinen perustuslakivaliokunnan tekemä perustuslakivaliokunta oli tosi selkärankainen viime vaalikaudella arvostan sitä mutta minusta siinä myös menee politiikan uskottavuus jos tietyt oikeusoppineet voivat sanoa että hallitusohjelmassa ei saa tehdä tällaisia ja tällaisia säästöjä ja ikään kuin oikeudellistetaan poliittisia kysymyksiä katsotaan poliittiset kysymykset vaaleissa ja sitten juridiset kysymykset riippumattomissa tuomioistuimissa ja perustuslakivaliokunta yrittää tälläkin vaalikaudella pitää selkärangan tiukkana

rouva puhemies hyvä että tämä apulaisoikeuskanslerin taannoinen suvivirsiratkaisu on tullut vielä tässäkin yhteydessä keskusteluun siinähän kävi niin että apulaisoikeuskansleri oli suunnilleen sitä mieltä että ei ainakaan toista säkeistöä saa laulaa kun siinä mainitaan jumala jo toiseen kertaan että korkeintaan ehkä ensimmäinen säkeistö kun siinä mainitaan jumala vain kerran onneksi eduskunnan perustuslakivaliokunta kuten täällä on todettu lähinnä edustajien sasi ja outi mäkelä ansiosta otti tämän asian omalle agendalleen ja totesi hyvin selvästi että suvivirttä voi kouluissa aivan hyvin kevätjuhlissa laulaa ja niillä joiden uskonnollista vakaumusta se loukkaa on tietysti kuten tähänkin saakka oikeus olla osallistumatta näihin tilaisuuksiin tähän liittyy sellainen jälkiepisodi että apulaisoikeuskansleri kiinnitti muistaakseni edellisessä kanslerin kertomuksessa käyttämässään johdantopuheenvuorossa huomiota siihen että perustuslakivaliokunta meni puuttumaan hänen kantaansa ja hän piti sitä jotenkin virheellisenä menettelynä koska hänen mielestään jos oikeuskansleri tai apulaisoikeuskansleri syyllistyy johonkin virkavirheeseen niin siihen on sitten säännelty oma menettelynsä valtakunnanoikeuksineen minun mielestäni apulaisoikeuskanslerin tulkinta oli virheellinen ei häntä kukaan epäillyt mistään virkavirheestä mutta oikeudellisista tulkinnoista voidaan olla eri mieltä esimerkiksi se että hovioikeus muuttaa käräjäoikeuden päätöstä ei että käräjäoikeudessa on tehty jotain virkavirheitä ja meillä ainakin vielä toistaiseksi perustuslakivaliokunta on ylin auktoriteetti perustuslain tulkinnassa lopuksi totean että kun nyt on lukenut näitä valtiosääntöoppineiden eräitä kannanottoja muun muassa siitä että säästöjä ei ole pakko tehdä koska verojakin voidaan korottaa niin kyllä tulee mieleen kysymys siitä että näinkö pitkälle on tultu että tämmöisetkin asiat ovat perustuslakikysymyksiä eivätkä normaalia poliittista harkintaa

suvivirsitapaukseen sen verran että tämä ehti kuitenkin aiheuttaa tämä apulaisoikeuskanslerin ratkaisu hämmennystä koulukentällä ja ja myös varhaiskasvatuksen puolella meillä on paljon ollut aiemmin jo oppilaitoksia täällä ainakin etelä suomessa joissa ei varsinaisia joulujuhlia siinä merkityksessä mitä mitä me ainakin pohjanmaalla niillä ymmärrämme ole pitkään aikaan järjestetty ja ne ovat tapauskohtaisia vaihtelevat paikkakunnittain mutta myös olen kuullut että pohjanmaalla on nyt levinnyt tällaisia käytäntöjä ja olenkin miettinyt olisiko tähän nyt lainsäätäjän reagoitava jotenkin sillä lailla että myös perusopetuslakia voidaan toisaalta muuttaa ja vahvistaa siellä nimenomaan tuotaisiin esille nämä meidän kansalliset perinteet ja että enemmistöllä on oikeus nauttia niistä siitä huolimatta että vähemmistö ei välttämättä siitä pidä eli tämäntyyppisiä jatkotoimenpiteitä mahdollisesti vielä tältä osin tarvitaan toivottavasti jatkossa meillä ei näistä tulevista tulevista kertomuksista jouduta lukemaan sen tyyppisiä ratkaisuja että jos tosiaan joku ulkomaalainen hakee terveydenhuoltoa pitäisi esimerkiksi tarjota tarjota tällaiselle laittomasti maassa oleskelevalle henkilölle kaikki se sama terveydenhuolto kuin mitä suomen kansalaiselle mielestäni jatkossakin vain nämä välttämättömät palvelut akuutit palvelut heille ei muuta mutta kun on kuunnellut meidän valtiosääntöasiantuntijoita niin heillä on hyvin toisen tyyppinen kanta monilla tähän asiaan ja ihan pelottaa että mitä jatkossa tulee mutta koska meillä on vallan kolmijako oppi niin

arvoisa puhemies tähän suvivirsiasiaan haluaisin sen myöskin todeta että oli oikein hyvä että perustuslakivaliokunta asiaan asiaan tarttui tässä on puhuttu jo paljon tämän asian oikeudellisesta puolesta eikä minulla siihen ole mitään lisättävää mutta mutta sanoisinko asian poliittinen tai yhteiskuntapoliittinen puoli puoli on myöskin huomattava ratkaisu tuli että tätä suvivirttä ei saa soittaa niin helposti kansan keskuudessa se tulkinta oli sellainen että olisi jotenkin maahanmuuttajista lähtöisin tämä ja silloin silloin ikään kuin luodaan täysin tarpeetonta vastakkainasettelua helposti kantaväestön ja maahanmuuttajien välille kun ymmärtääkseni kyse

asioiden alasampuminen tässä yhteiskunnassa on kyllä kokonaisuuden kannalta järkevää arvoisa puhemies toisena asiana tämä viimeaikainen keskustelu siitä että yksittäiset säästöt todettaisiin perustuslain vastaisiksi sitä pidän kyllä todella todella ikävä keskusteluna ja tätä myöskin koko kansakunnan kohtalon kannalta aivan aivan avainasiana

en usko että täältä salista löytyy yhtään ryhmää joka ideologisilla perusteilla ajaa sellaisia säästöjä niitä jotka tämmöisen keskustelun kohteeksi tulevat vaan kyse on enempikin siitä että ollaan puun ja kuoren välissä ja silloin joudutaan sellaisiakin säästöjä tekemään mitä normaalitilanteessa kukaan ei edes ehdottaisi ja silloin jos niitä ruvetaan tuomitsemaan perustuslain vastaisina niin että ne keinot eivät ole käytettävissä niin poliittisen päätöksentekijän toimialuetta kyllä rajataan huomattavasti ja se saattaa pahimmillaan johtaa sitten sitten kansakunnan kannalta todella huomattaviin

arvoisa rouva puhemies kun täällä on nyt rusikoitu aikamoisellakin innolla apulaisoikeuskansleri puumalaista niin perustuslakivaliokunnassa viime kaudella istuneena muistelen että tämä hänen uusin ratkaisunsa ratkaisu kanteluun joka koski

koulun järjestämiä uskonnollisia tilaisuuksia kuten aamunavauksia ja tämäntapaisia

tavalla koskenut suvivirren laulamista koulussa kun puumalainen oli valiokunnassa kuultavana ja tästä keskusteltiin niin todettiin että tästä ei nyt tämän ratkaisun yhteydessä ollut kysymys tästä suvivirren laulamisen mahdollisuudesta koulussa vaan vaan näiden tilaisuuksien kuten aamunavausten järjestämisestä siten että ne olisivat selkeän uskonnollisia ja mitä tulee suvivirren ensimmäiseen säkeistöön niin ei siinä kyllä mainita jumalaa vasta toisessa säkeistössä

arvoisa puhemies yhdyn niihin puheenvuoron käyttäjiin jotka ovat huolissaan siitä menevätkö eräin osin nämä oikeudelliset tulkinnat

överiksi että ryhdytään tulkitsemaan hyvin rajoittavalla tavalla ja terveen talonpoikaisjärjen vastaisesti tästä suvivirsikysymyksestä on tietysti moneen kertaan puhuttu ja siinä onneksi järkevä tulkinta on voittanut että totta ihmeessä suomalaiseen kulttuuriin kuuluu suvivirren suvivirren laulaminen koulun päättäjäisissä ja niin kuin täällä on todettu ei ei sen pitäisi ketään loukata sitten täytyy olla niin että tietyissä asioissa täällä asuvilla oman kulttuurinsa kehittäneillä täytyy olla oikeus siihen omaan kulttuuriinsa ja sen sen harrastamiseen niiden jotka tänne tulevat täytyy ottaa se huomioon niin kuin me sitten vastaavasti annamme mahdollisuuksia myös eri tavoin uskoville harrastaa omaa mutta kun tästä puhutaan niin palautan mieliin vain yhden esimerkin joka tältä alueelta oli kyllä erinomaisen järisyttävä se koski ei kanslerin vaan eduskunnan

apulaisoikeusasiamiehen päätöstä joka aikoinaan päätyi siihen havaintoon että että vantaan seurakunta ei voinut jakaa jokaiseen talouteen omaa seurakunnan seurakunnan informaatiota sisältävää lehteä sen takia että tämän lehden vastaanotto loukkaa mahdollisesti niiden oikeuksia jotka eivät kuulu kirkkoon ja tämä ehdittiin jo kertaalleen kieltää kun tästä on on käyty moneen kertaan eduskunnassa tarpeellista keskustelua niin toivoisin että ylimmät lainvalvojat ottaisivat huomioon sen näkökulman joka mielestäni eduskunnasta on tullut moneen kertaan sanottua että tätä tolkkua saisi myös käyttää tässä harkinnassa eikös meillä ole se vanha tuomarin ohje kuitenkin voimassa että että mikä ei ole oikeus ja kohtuus se ei voi olla lakikaan

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos edustaja kantolalle sen selventämisestä mitä suvivirren eri säkeistöissä lausutaan ymmärrettävästi hän tässä asiassa erinomaisen hyvä asiantuntija ja minä taas erinomaisen huono tietämään mitä siellä itse asiassa lausutaan mutta tosiasiaksi vaikka aika ikäväksi semmoiseksi jää että vakiintuneeksi on katsottu sellainen tulkinta suomessa että ensimmäinen säkeistö ei loukkaa uskonnonvapautta mutta sitten kun mennään sinne toiseen säkeistöön ja kun siellä sitten ilmeisesti mainitaan herramme jo ainakin ensimmäisen ehkä useammankin kerran niin sitten siitä on tullut ongelma ei siitä sen enempää toinen asia olen erittäin iloinen että korkeasti kunnioitettu entinen puhemies edustaja heinäluoma otti esille tämän kysymyksen politiikan ja juridiikan rajoista ja siitä että tällä juridiikalla voidaan joutua

jossa on tulkittu asiaa överiksi emme varmasti edustaja heinäluoman kanssa kaikista rajankäynneistä voi olla samaa mieltä mutta jo se on hyvä asia että eduskunnassa laajemmin herätään miettimään sitä asiaa kuinka laajalle näiden parin kolmen valtiosääntöoppineen valta tässä on itse asiassa asettumassa kun on kyse siitä mitä eduskunta saa tehdä ja mitä eduskunta siis suomen kansan luottamusta nauttiva ylin valtioelin ei saa tehdä on hyvä että tätä on ruvettu pohtimaan kun olen seurannut julkista keskustelua niin huomasin että eräs valtiosääntöoppinut tai niitä oli itse asiassa kaksi kirjoitti siitä että kun sana talous esiintyy niin monta kertaa uudessa hallitusohjelmassa mutta sanat ihmisoikeudet ja perusoikeudet eivät esiinny niin sekin on jo ongelma onkohan näille herroille tullut mieleen että jos ei ole talous kunnossa niin ei siellä kyllä sitten paljon oikeuksistakaan ole kyse

tästä aihepiiristä on tarpeellista ja todellakin edustaja zyskowicz on tehnyt tässä erinomaisen pohdinnan aikaansaamisessa uskoisin että tätä asiaa veisi eteenpäin jos edustaja zyskowicz olisi valmis antamaan omat kykynsä käyttöön eduskunnan perustuslakivaliokunnassa toivoisinkin että hän voisi tätä ajatusta miettiä ja olen varma että jos on niin että kokoomuksen eduskuntaryhmän kiintiössä ei löydy tilaa niin sos dem eduskuntaryhmä on valmis hakemaan ratkaisua jolla edustaja zyskowiczin osaaminen saataisiin perustuslakivaliokunnan

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

kaksituhattaneljätoista kuten viime vuonnakin suomen pankin riskejä käsitellään kootusti omassa erillisessä alaluvussaan samoin pankkivaltuuston käsittelemät asiat ja sen arviot suomen pankin ja finanssivalvonnan toimista löytyvät omista alaluvuistansa kertomus keskittyy normaaliin tapaan kertomusvuoden tapahtumiin ja sen tiedot perustuvat laadintavaiheessa keväällä kaksituhattaviisitoista käytettävissä olleisiin tietoihin tämänvuotisessa kertomuksessa otetaan huomioon eduskunnan talousvaliokunnan mietinnössä tehty ehdotus jonka mukaan euroopan keskuspankin roolit yhtäältä rahapolitiikan toimijana ja toisaalta rahoitussektorin valvojana olisi hyvä erottaa toisistaan tämä on johtanut muutoksiin kertomuksen alaluvuissa kaksi piste kaksi kolmatta aiempien vuosien kehitykseen verrattuna euroalueen talousnäkymät vaikuttivat kertomusvuoden kaksituhattaneljätoista alkupuolella melko suotuisilta tuolloin arvioitiin että euroalueen talous elpyy vaikka kasvu olikin yhä hidasta ja epävarmaa syksyä kohden näkymät kuitenkin heikkenivät jälleen venäjän aiheuttama ja yhä jatkuva ukrainan kriisi oli yksi epävarmuuden lähteistä vuonna kaksituhattakolmetoista aloittamansa ennakoivan viestinnän mukaisesti ekpn neuvosto harjoitti kertomusvuoden kaksituhattaneljätoista kuluessa kevyttä rahapolitiikkaa ekpn neuvosto päätti kertomusvuoden kesä ja syyskuun aikana rahapolitiikan keventämisestä likviditeettiä lisäävistä toimista sekä toimista joilla tehostettiin rahapolitiikan välittymistä reaalitalouteen näiden toimien taustalla olivat euroalueen heikko talouskehitys ja inflaation hidastuminen toimilla kevennettiin rahapolitiikkaa edelleen ja tuettiin ennakoivaa viestintää niiden avulla haluttiin varmistaa että rahoitusolojen keventyminen välittyy reaalitalouteen euroalueella rahoituksesta merkittävä osa kulkee pankkien kautta joten on tärkeää että rahapolitiikan kevennys heijastuu lopulta myös pankkien antolainauskorkoihin kertomusvuoden joulukuussa ekpn neuvosto päätti että mahdollisten lisätoimien tarvetta arvioidaan vuoden kaksituhattaviisitoista alkupuolella sittemmin kertomusvuoden jo päätyttyä ekp ilmoittikin että se laajentaa omaisuuserien ostoja rouva puhemies pankkiunionin muotoutuminen jatkui kertomusvuonna osana sitä ekp toteutti kertomusvuonna yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa pankkien niin sanotun kattavan arvioinnin kattava arviointi koostui pankkien saamisten laadun yhdenmukaisesti yhdenmukaisesti toteutetusta arvioinnista sekä stressitestistä jolla arvioitiin pankkien vakavaraisuuden kehitystä epäsuotuisan talouskehityksen oloissa stressitestin avulla voidaan arvioida pankkien kykyä selviytyä poikkeuksellisista poikkeuksellisista tilanteista kattava arviointi kohdistui euroalueen sataankolmeenkymmeneen suurimpaan pankkiin sen tavoitteena oli saada yhteismitallinen kuva euroalueen pankkien tilanteesta taseiden laadusta ja tappionsietokyvystä ennen valvontavastuun siirtymistä ekplle

yhteistä pankkien kriisiratkaisumekanismia koskeva euroopan parlamentin ja eu neuvoston asetus tuli voimaan elokuussa yhteinen kriisinratkaisumekanismi aloittaa toimintansa täydessä laajuudessaan ensi vuoden alussa yhteinen kriisinratkaisumekanismi vastaa tulevaisuudessa pankkiunioniin kuuluvien maiden kaikkien pankkien kriisinratkaisusta kriisinratkaisumekanismin ensisijaisena tavoitteena tehdä mahdolliseksi se että vakaviin ongelmiin ajautuvien pankkien toiminta voidaan uudelleenjärjestellä hallitusti ja nopeasti tavoite on että veronmaksajille koituvat kustannukset ja reaalitaloudelle aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi pankkien ongelmista vastaisivat ensisijaisesti niiden omistajat velkojat ja suurrahoittajat kuten oikein on pyrkimyksenä on lopettaa se sietämätön tilanne että pankkien voitot ovat yksityisiä mutta tappiot yhteisiä arvoisa rouva puhemies luulenpa että tätä esittelypuheenvuoroa ei voi tänään käyttää mainitsematta kreikkaa mitään kattavaa yhteenvetoa tässä ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista tehdä totean vain että kreikan osalta tilanne on äärimmäisen akuutti eli juuri tälläkin hetkellä ilmeisesti ihan sananmukaisesti euromaiden valtiovarainministerit ovat asian tiimoilta ylivelkaantunutta kreikkaa on tuettu lainoitettu ja rahoitettu useaa kautta kriisin ratkaisun avaimet ovat viime kädessä kreikkalaisilla itsellään kuten olen useasti todennut lähtökohta ei voi olla se

että jokin maa voisi jatkuvasti vyöryttää vastuuta omista veloistaan muille sanon suoraan että henkilökohtaisesti minun on vaikeata ymmärtää kreikkalaisten ajattelua tässä asiassa katsoin parisen päivää sitten joltakin englantilaiselta televisiokanavalta keskustelua jossa kreikkalainen osanottaja sanoi että hänen eläkkeellä oleva ja koko ikänsä ahkerasti työtä tehnyt ja veroja maksanut opettajaäitinsä on syytön kreikan nykyisiin talousongelmiin näin asia varmasti onkin mutta toisaalta eikö suomalainen tai saksalainen tai hollantilainen eläkeläinen tai yleensäkin veronmaksaja ole vielä vähemmän syyllinen kreikan nykyongelmiin millä ihmeen logiikalla kreikan velkojen maksaminen kuuluisi heille ei minun mielestäni millään kreikka on nyt konkreettinen esimerkki siitä miksi suomen pankin vakavaraisuudesta ja riskipuskureista on tärkeää pitää huolta euroopan keskuspankkijärjestelmän osana suomen pankilla on laskennallisia taloudellisia osuuksia kreikan veloissa pankin saataville on vakuudet ja turvana ovat myös kreikan keskuspankin ja euroopan keskuspankin omat puskurit jos kuitenkin pahin mahdollinen vaihtoehto se äärivaihtoehto halutaan yksinkertaistetusti esittää voidaan sanoa että suomen pankin eurojärjestelmän pääoma avaimen mukainen laskennallinen osuus kreikassa on tällä hetkellä runsaat kaksi miljardia euroa toisaalta on heti perään todettava että mikäli tällainen teoreettinen tulema olisi toteutuakseen euroopassa olisi silloin paljon suurempiakin murheita käsillä kuin kreikan maksukyvyttömyys pankkivaltuusto on seurannut säännöllisesti suomen pankin riskiprofiilin ja taseen kehitystä pankkivaltuuston näkemys on että suomen pankin vakavaraisuus oli kertomusvuoden lopulla riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit ja se on sitä edelleen arvoisa rouva puhemies aivan lopuksi totean että suomen pankin voitto kertomusvuodelta kaksituhattaneljätoista oli hieman yli sataviisikymmentä miljoonaa euroa pankkivaltuusto päätti keväällä että voitosta kaksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa käytetään suomen pankin vararahaston kartuttamiseen loppuosa eli noin satakolmekymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa siirrettiin valtion loputtomiin tarpeisiin

arvoisa

zyskowicz käytti hyvän puheenvuoron itsekin olin pankkivaltuuston puheenjohtajana kaksituhatta luvun alkupuolella jolloin edustaja heinäluoma oli varapuheenjohtajana muistan kun silloin valtiovarainministeri ja ministeri wideroos toinen valtiovarainministeri wideroos ja hallituskin ajoivat sitä että suomen pankin pääomia pitää leikata siihen valtion pohjattomaan kassaan koska ei ole näköpiirissä enää että tulee suuria tarpeita finanssikriisin johdosta silloin se onnistuttiin torjumaan ja oli sinällään jo merkillinen yrityskin ja tänään nähdään että suomen pankki tarvitsee todella ne pääomansa mitkä sillä on ihan lyhyesti muutama kommentti viime viikolla euroopan tuomioistuin antoi päätöksensä koskien

euroopan keskuspankin roolia sitä onko se ylittänyt toimivaltansa keskuspankkirahoituksessa

tämä asia oli tullut sinne saksan perustuslakituomioistuimen toimesta lausuntopyyntönä kun oli tehty monia kanteluita saksassa asian johdosta

euroopan tuomioistuin totesi että

valtion velkakirjan osto jälkimarkkinoilla omt ohjelman mukaisin ehdoin

ei ole kiellettyä julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja että sillä ei myöskään kierretä keskuspankkirahoituksen kieltoa koska ohjelma on niin tiukan ehdollinen ja ja siinä on vähimmäisrajat liikkeellelaskun ja ostojen välillä ja niin edelleen

tämä päätös on tärkeä päätös ja minusta etukäteen ajatellen ei ollut täysin selvää että tämä tulkinta on näin selkeä arvoisa puhemies euroopan keskuspankin roolista vähän laajemmin edustaja zyskowicz ollut kevyttä se on todella ollut kevyttä tällä kevyellä rahapolitiikalla ekp antaa jäsenmaille lisäaikaa laittaa taloutensa kuntoon tehdä rakenteellisia uudistuksia sehän ei ratkaise euroopan kilpailukyvyn ja talouden rakenteiden ongelmia mitenkään valitettavan huonosti jäsenmaat ovat tätä lisäaikaa käyttäneet hyväkseen tosin näemme että tiettyä edistymistä on tapahtunut irlannissa espanjassa portugalissa mutta suuretkaan jäsenmaat mielestäni eivät ole tehneet tarpeeksi aikaa myöten näin kevyellä rahapolitiikalla on totta kai myöskin riskinsä ja ja sitä kannattaa miettiä myöskin suomen pankissa joka kuuluu euroopan keskuspankkijärjestelmään euroopan keskuspankin rooli on muuttunut siitä mitä se oli perussopimuksessa kuitenkin mielestäni kiistatta euroopan keskuspankilla on nyt iso rahamarkkinoiden vakautta turvaava rooli myöskin pankkivalvonta on siirtymässä siirtynyt euroopan keskuspankin yhteyteen hyvin merkittävällä tavalla on muitakin ominaispiirteitä jotka kertovat siitä että euroopan keskuspankki on ottanut selkeästi isomman roolin kuin kuin sillä alun perin oli perussopimuksessa

tässä tullaan siihen ongelmaan pitäisikö myöskin euroopan keskuspankin valvontaa muuttaa

ollessani näistä asioista myös keskusteltiin ja todettiin että yleinen periaatehan on se että kun julkisia varoja käytetään aina pitää olla kolme asiaa accountability transparency public audit eli tilivastuu läpinäkyvyys ja julkinen valvonta nyt suomenkin osalta tämä vielä muuttuu kun pankkiunionia rakennetaan euroopan keskuspankissahan ei käytännössä ole julkista valvontaa se on yksityisen tilintarkastusyhtiön tarkastettavana ainoastaan pieni siivu hallinnon osalta on euroopan tilintarkastustuomioistuimen valvonnassa suomen valtion tilinpäätöksessä on nyt vastuita liittyen finanssimarkkinoiden tilanteeseen liittyen että olemme osa euroaluetta olemme euroopan vakausmekanismissa mukana me olemme kohta euroopan pankkiunionissa mukana nämä vastuut ovat tietenkin julkisen valvonnan eduskunnan budjettivallan näkökulmasta myöskin asioita joita kannattaa miettiä ja ymmärtääkseni tarkastusvaliokunnassa on ajatuksia että niitä pitää tarkemmin miettiäkin eli yhteenvetona voisi todeta että euroopan keskuspankin rooli on muuttunut ja tässä mielessä sen asemaa pitää myöskin tarkastella julkisen valvonnan näkökulmasta puhemies aivan lyhyesti kreikasta kreikan perusongelma on se että kreikassa ei ole toimivaa julkista hallintoa riittävän hyvää julkista hallintoa on välttämätöntä näissä nykyisissä oloissa globaalissa rakennemuutoksen maailmassa yhteisvaluutan valtio pystyy budjetoimaan menonsa pystyy vastuullistuttamaan menonsa pystyy valvomaan menonsa siis budjetointijärjestelmän täytyy toimia toisaalta valtion täytyy pystyä keräämään veroja kattavasti tehokkaasti tätä kreikalla valitettavasti ei tänäkään päivänä vielä ole kreikkahan oli hyvällä alulla uudistusten tiellä mutta valitettavasti se pysähtyi oecdn tutkimukset kertovat juuri näistä näistä ongelmista myöskin valvonta kreikassa on puutteellista niin kauan kuin ei ole riittävän hyvää julkista hallintoa kreikassa nämä rahat joilla joudutaan tukemaan valtiota keskuspankkijärjestelmää menevät valitettavasti mustaan tämä on tietysti ongelma suomelle ja ja euroalueella laajemminkin mielestäni tämä asia pitäisi nostaa myöskin suomen hallituksen keskusteluissa esille paremmin että kreikan on kerta kaikkiaan saatava hallintonsa paremmin toimimaan

valtiohan voi maksaa velkansa kolmella tavalla se talouskasvun kautta voi tasapainottaa

tehdä säästöjä leikkauksia niin kuin me teemme sitten on kolmas tapa kaverit maksavat on selvää että poliittisesti tämä kaverit maksaa linja ei voi jatkua jatkua ja ja kreikan on omankin taloutensa kannalta välttämättä saatava julkinen hallintonsa paremmin

arvoisa rouva puhemies kuten tuossa taustalta huudettiin hyvä puheenvuoro minusta on tärkeää että kaiken kaikkiaan eduskunnalla on aina tämä mahdollisuus tarkastella myös suomen pankin toimintaa tänä päivänä varmasti se akuutein asia on kuten edellisetkin puhujat ovat maininneet tämä kreikan tilanne ja tietenkin eduskunnan kannalta ja eduskunnan budjettivallan kannalta on äärimmäisen tärkeää että pystymme hahmottamaan kokonaisriskin tuli se sitten omien lainajärjestelyjen kautta tuli se sitten ekpn kautta imfn kautta ja niin poispäin siksi tämä on erittäin tärkeää keskustelua mitä tänä päivänä ja näinäkin tunteina kaiken kaikkiaan täällä käydään mielestäni myös tämä ekpn rooli paitsi että hintavakaus siellä kärjessä aina tulee mahdollisuutena tukea yleistä yleistä talouspolitiikkaa ja työllisyysnäkökulmia on hyvin tärkeä tänä päivänä puhemies tästä kreikasta vielä sen verran että on hyvin tärkeätä tänään myös nähdä se ikään kuin jatkumo mitä tässä vuosien varrella on tapahtunut silloin kun tämä kaikki alkoi ja vuonna kaksituhattakymmenen keskustelimme täälläkin ensimmäistä kertaa näistä mahdollisista tukijärjestelyistä niin me sosialidemokraatit näimme hyvin vahvasti että valitettavasti voi olla niin että joskus tulevaisuudessa tästä tilanteesta kreikka ei tule selviämään

tähän järjestelyyn no näin ei käynyt myönnettiin kahdenvälinen laina josta suomella on todellakin sitten vastuut olemassa ilman vakuuksia mutta sdpn politiikka pysyy hyvin johdonmukaisena kun sitten seuraava hallitus tuli ja jälleen kerran näitä asioita käsittelimme niin silloin oli hyvä että suomen linja yhtenäisesti muuttui ja näille seuraaville ervvn kautta tulleille lainoille me saimme valtiovarainministeri jutta urpilaisen taistelemana vakuudet ja tuolloin myös toteutettiin sijoittajan vastuuta ja tämä oli tänä päivänä jos koskaan sen näemme enemmän kuin tarpeen nyt meillä tämän ansiosta on tilillä noin miljardi euroa turvaamassa suomalaisten veronmaksajien saatavia siinä tilanteessa että kaikki ei hyvin menisi toki jokainen meistä toivoo että kaikki kreikassa hyvin menisi puhemies siirrynkö hetkeksi tuonne puhujakorokkeelle

me pidämme hyvin tärkeänä nyt kun tulevia ratkaisuja tehdään että me huolehdimme siitä että tämä miljardin säästöpossu joka meillä on olemassa ei tule rikotuksi eli eli me emme missään nimessä voi täällä suomessa hyväksyä missään vaiheessa velkojen leikkauksia mitä silloin tällöin on väläytelty tässä akuutissakin keskustelussa on hyvin tärkeää että nykyhallitus pysyy tässä tiukkana ja toteuttaa edellisen hallituksen aloittamaa johdonmukaista linjaa sen suhteen että todellakaan piikki ei saa olla auki ja

arvoisa rouva puhemies on hyvä että kerran vuodessa eduskunnassa keskustellaan suomen pankista ja täällä voi käyttää puheenvuoroja itse haluaisin vähän maallikkonäkökulmasta tuoda esille sen että oman käsitykseni mukaan kansainväliset rahoitusmarkkinat ovat aina kriisissä ne ovat aina kuilun partaalla sellaista ikään kuin selvää ajanjaksoa jolloin kaikki olisi ikään kuin helposti suunniteltavissa ja sen perusteelta ei käsitykseni mukaan ole ihan mielenkiintoisia kuvioita tässä hyvin tehdyssä kertomuksessa on esimerkiksi sivulla kaksitoista kuvio kolmetoista jossa on suomen vaihtotaseen ylijäämä joka kylläkin on viimeisenä neljänä vuotena ollut alijäämä minun mielestäni tästä kuviosta kannattaa muutama sana käyttää sen takia että kun meillä tämä euroalue ei ole liittovaltio silloin se tarkoittaa sitä että jos joku maa tekee alijäämää niin jonkun täytyy täytyy tehdä käsittääkseni ylijäämää ja jos en aivan väärin muista niin kumulatiivinen ylijäämä saksalla on yli tuhat miljardia ja kun saksa on maailman suurin pääoman viejä se rahoittaa omaa vientiteollisuuttaan niin näkemykseni mukaan euro on ollut saksalle erityisen hyvä saattaa olla että se ei sitä olisi jos saksalla olisi oma markka ja koska me emme ole liittovaltio niin se tarkoittaa sitä että olemme pysyvästi sillä tiellä että jossakin on aina alijäämää jos itse arvioisin tätä koko eurojärjestelmää ja sen tulevaisuutta niin varsinkin kun nyt euroopan keskuspankki on sitten eri mekanismein ja eri papereihin käärittynä lähtenyt panemaan yli tuhat miljardia jälleen kun on epävarmaa että nämä valtiot pystyvät korjaamaan kilpailukykyään nimenomaan saksaan nähden niin meillä jatkuvat nämä alijäämät ja velkakriisit ja sen vuoksi itse en välttämättä usko pankkiunioniin vaikka siellä on erittäin hyviä mekanismeja nyt ja täällä sivulla kolmekymmentäkahdeksan on sitten yleinen valvontamekanismikin monessa eri laatikossa ja se antaa sen kuvan että me saisimme ikään kuin euroopan keskuspankin kautta koska valvonta on sinne keskitetty ja menty ikään kuin pieni askel liittovaltion suuntaan niin itse en valitettavasti usko että se antaisi meille varmuuden siitä että rahamarkkinat ovat hyvässä kontrollissa

sen takia meidän täytyy kerran vuodessa täällä arvioida suomen pankin ja suomen näkökulmasta mikä on euron tulevaisuus ja mikä on sitten suomen mahdollinen reagointi tähän eurojärjestelmässä koska me emme pysty enää devalvoimaan ja sen takia meillä tulee olemaan vaikeuksia koska meillä ei ole historiallisista syistä johtuen kovin suuria hinta ja palkkajoustoja ja jos tämä yhteiskuntasopimus nyt vie asioita siihen suuntaan polkematta kenenkään oikeuksia niin se on ehkä ainut tie millä suomi voi sitten omaa kilpailukykyään parantaa sen takia koen että nykyhallituksen suunnitelmat lähteä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta on kuitenkin linjana oikea jos me ajattelemme tätä tilannetta tällä hetkellä en ole asiantuntija kreikan suhteen mutta voi olla näin kuten täällä edustaja ala nissilä puhui että kreikassa hallinnossa on ongelmia mutta kyllä siellä saattaa olla ongelmia myös tämän euron ja valuutan kanssa kreikka toimii ympäristössä jossa on aivan eri palkka ja hintarakenne sen naapurustossa turkki vie siltä turistit turkin liira muistini mukaan on seitsemässä viiva kahdeksassa vuodessa devalvoitunut aika paljon aikanaan eurolla sai liiraa nyt saa kolmannen kreikan on erittäin vaikea toimia tässä toimintaympäristössä ja sen takia saattaa olla että kreikka on pysyvästi tuomittu alijäämiin ja ongelmiin ja jos kreikalla olisi oma raha oma valuutta niin sen devalvoitumisaste olisi viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia tämä on nyt se suomen tie ja meidän täytyy vain tässäkin salissa joskus keskustella olemmeko siinä välitilassa kun me emme ole oikein itsenäinen valtio mutta kun emme ole liittovaltio olemme välitilassa joka saattaa olla se kaikkein hankalin historia on osoittanut että jos meillä on valuuttaunioni sen käytännössä pitäisi todennäköisesti olla enemmänkin liittovaltio että se toimisi koska silloin siellä nämä ylijäämät lähdettäisiin ikään kuin jakamaan niille maille jotka niitä tarvitsevat ja todennäköisesti se kohde mihin ne ylijäämät pitäisi pistää olisi sosiaalipuoli ja työttömyyskorvaukset arvoisa rouva puhemies tässä hieman omia

arvoisa puhemies tämä kreikan tilanne on tietysti juuri akuutisti jälleen kerran kerran päällä kyllä on ihan välttämätöntä niin kuin tähän asti on on

ovat pitäneet varsin tiukkaa linjaa sen suhteen että kreikan pitää omaa omaa talouttaan talouttaan uudistaa tietysti tuntuu jossain määrin ei ehkä erikoiselta eikä yllättävältäkään mutta tietysti tilanne on sillä tavalla mielenkiintoinen että nyt sitten aivan tässä kalkkiviivoilla on niin käymässä että kreikan hallitus on on myöntymässä niihin asioihin joista on jo pitkään puhuttu aika näyttää syntyykö siinä ratkaisu arvoisa puhemies olen kuitenkin paljon enemmän huolissani vielä suomen taloudesta kuin kreikan taloudesta ja siihen ehkä tässä salissa voidaan enemmän enemmän vaikuttaa kyllähän tässä pankkivaltuuston kertomukseen viitaten huomioitava asia on se että tämän kevyen rahapolitiikan aikanakaan suomi ei ole päässyt mukaan siihen kasvuun mitä lähes kaikkialla muualla euroalueella on tapahtunut kyllä yksiselitteinen syy on se että meidän kilpailukykymme ja suomalaisen työn kilpailukyky on yksinkertaisesti liian heikko kyllä se väistämättä johtaa siihen että yhteiskuntasopimus on tähän maahan aikaansaatava sillä tavalla että sillä voidaan kilpailukykyä parantaa suomalaista työllisyyttä parantaa vientiä edistää toivon kyllä että kaikki mahdolliset voimat ovat ovat sitä ratkaisua tukemassa siitäkin asiasta tänään jälleen

hyvää ja tarpeellista keskustelua erityisesti euroopan keskuspankin muuttuneesta ja muutoksessa olevasta roolista ja ja sitten toisaalta sen vaikutuksista meidän suomalaisten kannalta pankkivaltuutettu edustaja ala nissilä oikeastaan kiteytti tämän ison muutoksen joka ekpn roolissa on kaksivaiheisesti tapahtunut viime vuosien aikana mielenkiintoista on että ekpn tehtäväksianto tänä aikana on kuitenkin pysynyt ennallaan ainut mikä on muuttunut on pääjohtajan

kun pääjohtajaksi tuli italialainen draghi käytännössä ekpn politiikka on muuttunut huomattavasti dynaamisemmaksi ja voimakkaammaksi ja politiikkaan on tullut paitsi tämä hintavakaustekijä myös sitten näkökohdat kasvun ja sitä kautta työllisyyden tukemisesta muutos on tapahtunut kahdessa vaiheessa ensin pelkästään pääjohtajan julkinen kannanotto riitti pysäyttämään rahoitusmarkkinoiden epävakauden ja tuomaan eteläisen euroopan valtioiden joukkovelkakirjalainojen korot alas siis yhtään rahaa ei tarvinnut käyttää riitti yksi puhe ja siinäkin oikeastaan yksi virke se on osoitus siitä mikä valtaisa voima keskuspankilla on silloin kun se käyttää sitä ajatellulla ja koordinoidulla tavalla tiedämme kuitenkin että tämäkään päätös ei ollut helppo ja sitä on osassa saksan päätöksentekijöitä voimakkaasti protestoitu ja nyt tämä toinen vaihe osto ohjelma on siis tietenkin keventänyt rahoitusmarkkinoita ja tuonut lisää rahaa sen taustallahan oli tämä deflaatioriski joka oli hiipimässä myös euroalueelle ja joka uhkasi tuoda uusia vakavia ongelmia koko euroalueen kasvun kannalta tämä osto ohjelma näyttää toimineen nyt inflaatio on asettumassa lähemmäksi tätä ekpn asettamaa tavoitetta lähelle kahta prosenttia mutta kuitenkin alle

suomen kannalta asiaa katsoen joutuu toteamaan että jossain määrin on hämmentävää kun me olemme tämmöinen legalistinen yhteiskunta ajatellaan niin että että annetaan tehtäviä eri viranomaisille ja ne toimivat näiden tehtävien mukaan että jos halutaan muuttaa jonkun instituution roolia niin muutetaan tehtäviä eikä muuteta käytäntöjä tämä on ollut hämmentävää tästä jää jäljelle se kysymys että olisi perusteltua pohtia myös ekpn tehtävien virallistakin uudelleenhahmottamista eli ottaa tämä kasvu ja työllisyyden tukeminen virallisiinkin tehtäviin hintavakauden vaatimisen ohella niin kuin monissa muissa maailman keskuspankeissa on muun muassa yhdysvaltain fedissä ja kun yhdysvaltain fedin toiminta on selvästikin monin osin toiminut esikuvana myös sille mitä olemme nyt ekpn uuden pääjohtajan aikana nähneet niin tältäkin kannalta katsoen tämä tehtäviä koskeva keskustelu olisi syytä avata iso britanniahan käy parhaillaan neuvotteluja ainakin suurempien eun jäsenmaiden suuntaan siitä millä tavalla iso britannia voisi itselleen palauttaa joitakin oikeuksia kansalliseen päätöksentekoon konservatiivinen pääministeri cameron on sanonut että tämän pitäisi tapahtua eun sopimuksia muuttamalla jos tähän keskusteluun lähdetään mukaan ja jos se avautuu niin sitten pitäisi kyllä tätä ekpn osuutta täällä on tuotu esille tämän yhteisessä rahassa olemisen vaatimukset kotimaan talouspolitiikalle ja kotimaan toimijoille kiistatonta on että euron arvo hinautui liian korkealle koko euroalueen keskimääräisiin tarpeisiin nähden ja sitten erityisesti etelä euroopan mutta myös suomen tarpeisiin ja kilpailukykyyn nähden keskuspankin muuttuneen toiminnan tuloksena euron arvo on asettunut lähemmäksi ilmeisesti todellista euroalueen kansantalouksien suorituskykyä ja se osaltaan tietysti vaikuttaa myös suomen kilpailukykyä vahvistavalla tavalla täällä on ihan oikein tuotu esille että meidän oma sopeutumisemme yhteisessä rahassa toimimiseen on selvästikin kesken ja tämä koskee sekä valtiollisia toimijoita että keskeisiä muita toimijoita myös työmarkkinoiden osalta kun yhdeksänkymmentä luvulla yhteiseen rahaan siirtymistä valmisteltiin ja sitä pohdittiin useissa puheenvuoroissa ja myös erilaisissa selvityksissä todettiin että pitäisi rakentaa joustoelementtejä valmiiksi olosuhteisiin joissa euron kurssi ei suomen kansantalouden tarpeita silloin todettiin muun muassa että työmarkkinoilla pitäisi olla aikaisempaa enemmän joustavia palkanmuodostuksen osia pitäisi satsata voittopalkkioiden tulospalkkioiden erilaisten bonusten ja myös henkilöstörahastojen käyttöön tästä tuntui vallitsevan huomattava yksimielisyys kun sitten katsoo mitä on tapahtunut niin ei oikeastaan ole tapahtunut yhtään mitään on pantu hyllyyn ne kaikki raportit ja suoritukset tältä osin sama koskee myös henkisessä mielessä niitä puskureita jotka silloin sovittiin rakennettavaksi juuri tämäntyyppisiä pulmia varten joita olemme viime vuosina nähneet tehtiin sekä työeläkejärjestelmään että työttömyysvakuutusjärjestelmään näidenkään puskureiden käytöstä ei ole saavutettu yhteisymmärrystä joten kyllä tässä kotimaan puolella on mietittävää ja on päivänselvää että nyt esillä oleva yhteiskuntasopimus ei tule ratkaisemaan näitä ongelmia eikä ole ollenkaan nykymuodossaan riittävä näihin ongelmiin vastaamisen kannalta edustaja ala nissilä toi esille ekpn valvontakysymyksen ongelma ei ole huutava mutta se on selvästi kehittynyt ja vaatii kyllä pohdintaa kun ekpn toiminta on selkeästi muuttunut kun se ottaa enemmän riskiä samalla kyllä tukee myös paremmin euroalueen kasvunäkymiä niin valvonnan pitäisi kehittyä näiden muuttuvien toimintojen mukana on ilmiselvää että pankin sisäinen valvonta tässä ei ole riittävää vaan tässä tarvittaisiin vahvempia käsiä ja suurempaa läpinäkyvyyttä ainakin jäsenmaiden ja myös niiden parlamenttien suuntaan pidän perusteltuna että tähän keskusteluun palataan erillisen pohdiskelun ja valmistelun pohjalta lopuksi on pakko tulla tähän pankkivaltuuston kunnioitettu puheenjohtaja edustaja zyskowicz päätti puheenvuoronsa eli kreikkaan tämä on huolestuttavassa tilanteessa myös suhteessa niihin tämän viikon aikana kuultuihin puheenvuoroihin me olemme koko ajan sen ison kysymyksen kanssa tekemisissä lähdetäänkö euroaluetta ja sen järjestelmiä ratkaisemaan velkojen yhteisvastuun pohjalta tässä kysymyksessä meidän aikaisemmat olleet varsin yksituumaisia voi sanoa jopa lähes puoluekantaan katsomatta että euroalueen toiminnan tulee rakentua ei velkojen yhteisvastuun pohjalle vaan sille pohjalle että kukin vastaa omista veloistaan vaikeuksiin joutuneita voidaan auttaa mutta pitää olla selvää että se laina joka lähtee avun muodossa tulee sitten aikoinaan maksettuna lainana takaisin nyt kuitenkin huomio kiinnittyy siihen että että tässä kriisin nykyisessä vaiheessa nämä puheenvuorot ovat kummallisesti hiljentyneet myös eduskunnan osalta en ole nähnyt myöskään johtavien hallituspuolueiden osalta kannanottoja joissa olisi pidetty tästä periaatteesta kiinni että velkojen yhteisvastuuseen ei mennä toivonkin että edustajat zyskowicz ala nissilä ja täällä paikalla olevat perussuomalaiset edustajat voisivat jossain määrin huojentaa pelkojani sanomalla että edustaja heinäluoma voi nukkua yönsä rauhassa että nykyinen hallitus pitää kiinni siitä lähtökohdasta että kukin maa hoitaa itse omat velkansa ja suomi ei hyväksy julkisten velkojen leikkauksia jotka velat ovat tulleet hoitamaan tätä kriisiä ei tienaamaan ja että näistä sovituista vakuusjärjestelyistä jotka osaltaan turvaavat meidän saataviamme pidettäisiin myös tässä yhteydessä kiinni jäänkin mielenkiinnolla odottamaan tämän jälkeen tulevia kannanottoja nyt tiedossa on että tämän viikon lopulla huomenna ja perjantaina päämiehet kokoontuvat lehtitietojen mukaan siellä on esillä ajatus siitä että velkoja leikattaisiin ja että se olisi osa tätä ratkaisua jota myös kreikka tietysti on johdonmukaisesti vaatinut tähän mennessähän on tehty yksityisen sektorin alkuperäisten luotottajien velkojen leikkaus suurin taloushistorian leikkaus mitä on nähty yli sadan miljardin euron velkapääoman poistaminen mutta ne olivat velkojia jotka olivat alun perin tienanneet tällä mielestäni julkista rahaa joka on tullut pelastamaan kreikkaa ei pitäisi laittaa kärsimään siitä että on haluttu kreikkalaisia auttaa tässä pitää olla suomella ja suomalaisilla selkeä linja ja sitä linjaa täytyy eduskunnan osaltansa vartioida

puhemies yhteisvaluutan oloissa eläminen on varsin vaativaa kreikan osalta on nyt tullut ongelmaksi se että on enemmän suorastaan liturgiaa ja vähän showtakin hallinnossa ja sillä tavalla yhteisvaluutan oloissa ei pärjää keskustahan ei aikoinaan kannattanut nopeata eurojäsenyyttä oli vähän sama

vielä valmiita tänä päivänä ruotsi osaa elää yhteisvaluutanomaisissa oloissa paremmin kuin suomi ehkä meillä voitaisiin myöskin ottaa mallia baltian maista joissa on tehty käytännössä sisäinen devalvaatio kun suomi on heikoin maa euroalueella viennissä baltian maat ovat parhaita ja siellä talous kasvaa nopeasti kun tehtiin voimakkaat uudistukset ei kokonaan tietenkään ilman ongelmia yhteisvaluutassa voidaan pärjätä mutta siinä pitää elää niin kuin yhteisvaluutan olot globaalissa talouden rakennemuutoksessa vaativat kun se on saksan vetämä yhteisvaluutta niin kuin todettiin niin pitää elää niin kuin saksalaiset jos vähän yksinkertaistaa minä luulen etteivät nämä puskurirahastot sitä yksin ne voivat olla tarpeen mutta perimmiltään on kysymys siitä että suomalaisella työllä ja tuotannolla meillä on kykyä uudistaa suomalaista taloutta jotta se on riittävän ketterä ja kilpailukykyinen kuten saksalaiset ovat tehneet tämä olisi se tie mitä suomessa pitäisi tehdä kun olemme yhteisvaluutassa

kreikka palaan siihen vielä valery giscard destaing ranskan presidentti sanoi ettei ole euroa ilman kreikkaa ja kreikka otettiin sinne ei olisi koskaan pitänyt ottaa me olemme varmaan siitä yhtä mieltä tänä päivänä mutta suomi on siellä ja nyt joudutaan sitten elämään näissä näissä oloissa niin kuin sanoin se on vaativaa siinäkin voidaan pärjätä mutta pitää tehdä paljon enemmän kuin nyt tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies on tietenkin helppoa arvostella aikanaan tehtyjä päätöksiä ne on tehty siinä ajassa ja sen tietämyksen perusteella ja niiden mukaan meidän on on elettävä mutta se ei suinkaan estä arvioimasta hieman tätä nykytilannetta jos me ajattelemme pankkiunionia ja keskitettyä valvontaa niin ei pidä luoda itselle sitä kuvaa että olisimme turvassa sillä on selvä vaara olemassa että valvojat ja valvottavat muodostavat ikään kuin samanlaisen kuvan niitä virheitä on on erittäin vaikea huomata kun loppujen lopuksi näitä organisaatioita niin siellä saattaa pitkään mennä ennen kuin aletaan huomata että kaikki ei ole aivan kohdallaan ja kun täällä nyt positiivisessa sävyssä mainitaan että pankkien omistajat ja sijoittajat eli velkojat joutuvat ensi sijassa vastuuseen niin se periaate on aivan oikea mutta kun ottaa huomioon että valtiot ja nämä suuret pankkijärjestelmät ja suuret pankit ovat entistä vahvemmin kietoutuneet keskenään ja ne volyymit ovat niin suuria näissä rahamäärissä ja rahavirroissa varsinkin kun kriisi tulee niin tämäkään kriisinratkaisurahasto jota aletaan ensi vuoden alusta keräämään ja kahdeksan vuotta kestää se kerääminen ei tule todennäköisesti riittämään se tässä on se suurin ongelma että vaikka tämä sijoittajavastuu on tässä korostuneena prioriteettina saattaa käydä niin että jälleen joudutaan siihen kuuluisaan yhteisvastuuseen jos me meinaamme rahajärjestelmän pelastaa niin silloin joudutaan taas menemään veronmaksajien kukkarolle eri maissa ja monikansalliset pankit aiheuttavat sen että moni maa tämä minun mielestäni on tiedostettava riski ei niinkään että sitä pitäisi kriittisesti arvioida että on tehty vääriä päätöksiä mutta

edustaja huhtasaari sanoi että voin nukkua yöni rauhassa niin joudun toteamaan kyllä että ensi yöstä tulee aika levoton koska jaha taitaa ollakin niin että edustaja huhtasaari on poistunut niin kuin myös muut perussuomalaiset vihdoinkin on tullut semmoinen kreikka keskustelu jossa yksikään perussuomalainen ei halua enää olla edes mukana nimittäin kun edustaja huhtasaari sanoi että vastuut eivät kasva niin mitäs se nyt sitten tarkoittaa se tarkoittanee sitä että niitä teoreettisia maksimeja joiden mukaan rahaa voidaan antaa euroopan vakausvälineestä ei kasvateta mutta nykyistä rahaa voidaan siis antaa lisää ja sitten sen lisäksi nämä vastuut eivät kasva näyttää siltä tai ainakin tulee se pelko että tarkoittaako se sitä että voidaan leikata nämä meidän saatavamme niin että kaikki rahat tulekaan takaisin kiinnitän huomiota siihen että en myöskään kuullut suuresti arvostamaltani edustaja ala nissilältä tai edustaja zyskowiczilta vastausta tähän velkojen leikkauskysymykseen nyt olisi mahdollisuus kertoa eduskunnalle ja suomen kansalle hyväksyttekö te kreikan velkojen leikkauksen ja sen että suomi menettää tässä velkajärjestelyssä rahaa tähän kysymykseen tarvitaan vastaus tästä ei selvitä sillä hallitusohjelman kirjoituksella että vastuut eivät kasva koska sehän ei tarkoita yhtään mitään jos valmistelemassa velkaleikkauksen hyväksymistä niin sittenhän me joudumme kaikissa meidän velkasaatavissamme toteamaan että tämä on aika huono hallitus mitään suomen saatavia huolehtimaan suomen valtiollahan on on huomattavia velkoja sekä suhteessa yrityksiin annettuja lainoja että suhteessa kotitalouksiin aiotteko te olla kaikkien osalta yhtä höveleitä että voidaan hyväksyä näitä velkojen leikkauksia sanomalla että vastuut eivät kasva

niin kysymys kuuluu oletteko te hyväksymässä velkojen leikkausta perjantaina tai

arvoisa rouva puhemies kyllä minä olen tästä tilanteesta aivan yhtä hämilläni kuin edellinen puhuja nimittäin todellakaan täällä ei ole yhtäkään perussuomalaista ja muutamat paikalla olijat kävelivät pois salista nyt kun olisi mahdollisuus tästä keskustella enkä näe myöskään ulkoministeri timo soinia täällä nyt kertomassa perussuomalaisten linjaa tähän tämän hetken kreikan tilanteeseen mutta tilanne on vakava ja siksi nämä kysymykset mitä me olemme nyt esittäneet ovat hyvin tärkeitä ja me kyllä edellytämme että me saisimme hallituspuolueilta myös vastauksen näihin edustaja heinäluoman edellä esittämiin erittäin olennaisiin kysymyksiin oletteko te hallituksessa muodossa tai toisessa hyväksymässä lähipäivinä mahdollisuuden velkojen leikkaamiseen tämä on tärkeä kysymys ja siihen täytyy kerta kaikkiaan saada vastaus vielä sanoisin edustaja huhtasaarelle joka enää täällä salissa ei ole kuitenkin sellaisen asian että nyt viimeistään voisivat nämä sanaleikit loppua kun tilanne on näin vakava

uskomatonta että edelleen tätä samaa levyä pyöritetään että suomella muka ei olisi vakuuksia suomella on vakuudet ja nyt on erittäin tärkeää että perussuomalaiset sitten eivät tärvele tätä tilannetta ja toimi niin että jatkossa näillä vakuuksilla ei olisi enää merkitystä
arvoisa rouva puhemies edustaja huhtasaarelle haluan ensin huomauttaa että kreikan ajautuminen euron ulkopuolelle tai lähteminen tai lähdettäminen eurosta ei ole mikään patenttiratkaisu toisin kuin hänen puheenvuorostaan saattoi päätellä luuleeko edustaja huhtasaari tai muut perussuomalaiset että meidän miljardisaatavamme olisivat silloin paremmassa turvassa jos kreikka jäisi euron ulkopuolelle voidaan kai olla aika varmoja siitä että siinä tapauksessa meidän saataviemme saaminen takaisin olisi huomattavasti epävarmempaa ja kestäisi jos mahdollista vielä pitempään mitä sitten tulee edustaja heinäluoman puheenvuoroon niin lähtökohta on mielestäni aivan selvä kreikka kuten muutkin maat vastaa omista veloistaan ja miksi suomi esimerkiksi on ollut lainoittamassa kreikkaa on ollut se että olemme nähneet että jos näin ei olisi tehty ennen kaikkea silloin vuonna kaksituhattakymmenen ensimmäisen kreikka paketin kohdalla niin kreikan ongelma olisi levinnyt erittäin rajusti yli koko euroalueen ja vahingoittanut sitä kautta koko euroalueen taloutta ja hyvin tuntuvasti myös suomen taloutta eli edustaja heinäluoma lähtökohta on aivan selvä kreikan on maksettava omat velkansa ja kreikan on myös tehtävä niitä uudistuksia joihin se on sitoutunut neuvottelutilanne on tietysti se että kreikka näissä neuvotteluissa yhtenä osana neuvotteluja on tuonut pöytään

omien velkojensa leikkaamisen tai edes lupauksen siitä ja tätä kautta tämä on varmasti ymmärtääkseni siellä neuvottelupöydässä mutta suomen lähtökohta on aivan selvä jokainen maa vastatkoon itse omista veloistaan

puhemies ei tässä ole tilanne kovin paljon siitä muuttunut kun elimme sosialidemokraattisen valtiovarainministerin aikaa mikä näitten kreikka saatavien arvo oli silloin ja mitä se on tänä päivänä jos ajatellaan että meillä olisi yrityksen kirjanpidosta kysymys siellähän sanotaan että saatavat merkitään enintään todennäköiseen arvoon niin mihin nämä kreikan saatavat olisi pari kuukautta sitten pitänyt merkitä ja mihin ne olisi tänä päivänä pitänyt merkitä tässä on aika paljon huonot housuissa olleet jo pitempään eli eli ei ole niin kuin edustaja zyskowicz sanoi enää hokkuspokkustemppua olemassa kaikkien kreikka saatavien osalta jos asiaa realistisesti katsotaan olisi aivan välttämätöntä että kreikka palaisi näiden uudistusten uudistusten tielle saisi hallintonsa kuntoon mutta siltikin me olemme ongelmissa

arvoisa puhemies tämä kreikka keskustelu on tietysti olennaista keskustelua myös ekp järjestelmän järjestelmän tulevan toiminnan kannalta ja myös niiden riskien kannalta joita ekp järjestelmällä on suhteessa kreikkaan ja itse asiassa myös suhteessa eräisiin muihinkin euroalueen maihin nyt huomio kiinnittyy siihen että perussuomalaiset siis eivät vastaa tähän kysymykseen ja poistuvat paikalta lisäksi vielä niin että ei tarvitse asiasta keskustella tämä on historiallinen tilaisuus että nyt keskustelu maistu vaikka se on tuotu joka ikiseen keskusteluun tätä ennen vuodesta kaksituhattakymmenen lähtien kuului se siihen tai ei se herättää aidosti huolen että miksi ei haluta keskustella ja tulee se käsitys ettei haluta keskustella koska linjaa ollaan muuttamassa piikkiä ei olla laittamassa kiinni eikä se ole kiinni vaan sitä ollaan avaamassa apposen selälleen siis ei näytä kovin hyvältä kiitän edustaja zyskowicziä selkeästä tai sanoisinko kohtuullisen selkeästä vastauksesta kun hän sanoi että että kreikkalaisten pitää itse vastata veloistaan tämä on erittäin tärkeä periaate sekä tämän kriisin hoitamisen yhteydessä että myös jatkoperiaatteena täytyy nimittäin nähdä että jos nyt hyväksytään se että euroopan unionin saatavilla olivat ne sitten missä muodossa tahansa tai jäsenmaiden voidaan hoitaa kreikan velkoja niin kyllähän sitten siinä ovella tulee muitakin asiakkaita koska eihän kreikka ole ainut maa jota on tässä kriisissä autettu vaan siellä on muitakin maita portugali irlanti esimerkiksi espanjakin rajatummassa muodossa ja sitten lisäksi tulee tämä vanha kysymys josta olemme finanssikriisin kaksituhattakahdeksan finanssikriisin jälkeen moneen kertaan puhuneet tämä moral hazard ongelma moraalikadon ongelma että jos niitä jotka ovat hoitaneet asiansa huonosti

palkitaan veronmaksajien rahalla niin tulee tietenkin suuri riski että kannattaakin hoitaa huonosti koska joku muu tulee ja maksaa ja sen takia se mitä nyt kreikassa päätetään ei koske vain kreikkaa nyt vaan kaikkia velallisia maita ja koko tämän euroalueen tulevaa kehitystä jos parlamentit eivät tässä pidä linjaansa ja edusta terveen talouden linjaa niin jään kysymään kuka sitä sitten sen jälkeen edustaa hallituksilla on nimittäin taipumus hoidella asioita varsinkin jos sen voi tehdä noin puolihuolimattomasti sillä tavalla että kaikilla on hyvä olla ja sitten ollaan höveleitä tämän lompakon avaamisen osalta nimittäin ekp järjestelmän kautta tuleva vastuu johon edustaja zyskowicz viittasi on arvioidusti runsaan kahden miljardin euron luokkaa kreikan osalta varmaan muitakin numeroita voi esittää se on siis yksi osa näitä suomen kokonaisvastuita kreikasta sitten meillä on tämä kahdenkeskinen laina joka annettiin kaksituhattakymmenen keväällä ja tämän lisäksi meillä on sitten tämä ervvstä lähtenyt laina ja näistä me olemme tilanteessa että on perinteisesti ajateltu niin että keskuspankkirahoituksen täytyisi olla sellaista että se kaikissa oloissa maksetaan takaisin ja uskon että ekp kyllä haluaa pitää siitä kiinni että ekpn antamaa luototusta ei ei anneta anteeksi jos nimittäin se annettaisiin anteeksi niin voi sitten kysyä miten ekp voi jatkossa tällaisissa kriiseissä toimia ja huolehtia maksuvalmiusluototuksesta vaikeuksissa olevien maiden vaikeuksissa oleville pankeille eli uskon ja toivon että ekp on tässä asiassa mahdollisimman tiukkana ja rohkenen toivoa että suomen pankin pankkivaltuuston jäsenet osaltansa edustaisivat tätä tiukkaa linjaa että täytyy olla varmuus siitä että ekpn luototus asianmukaisesti maksetaan takaisin ja sitten tähän sillehän ei ole mitään suojausta olemassa se on riskirahoitusta jos tämä siirretään tähän velkojen yhteisvastuuseen ja velkojen anteeksiantoa tehdään mutta sitten meillä on tämä ervvstä annettu luotto jota suomi on taannut ja johon olemme sijoittaneet pääomaa jolla sitä lainaa on sitten markkinoilta haettu siinähän meillä on vakuusjärjestely tuotto ja vaihtosopimuksen muodossa mutta vakuusjärjestely noin miljardin euron suuruinen summa joka turvaa meidän saataviamme tästähän nykyinen pääministeri oppositiossa ollessaan minusta hyvin arvostettavalla miehekkäällä tavalla sanoi että kyllähän ne ovat vakuuksia ja ja ne turvaavat suomen saatavia jos kreikka on maksukyvytön mutta tämänkin osalta on se tilanne että jos suomen hallitus hyväksyy velkajärjestelyn ja hyväksyy että lainoja leikataan niin sittenhän niistä vakuuksista ei tietenkään ole mitään hyötyä jos me hyväksymme sen että kreikalle annetaan näitä lainoja anteeksi niin emme me me sitten enää voi sanoa että hetkinen meillä oli vakuuksia koska nehän ovat voimassa vain niissä olosuhteissa että meidän kantaamme ei kysytä tähän tähän maksukyvyttömyyteen joten aika suurista asioista puhutaan jos puhutaan niin kuin nyt näyttää miljardiluokan lisämenoista meillä on tehty vakuusjärjestely nähden ne riskit että tämä kreikan asia voi päätyä onnettomalla tavalla jos hallitus näissä oloissa kääntää suomen monen vuoden linjan uusiksi ja ryhtyy hyväksymään yhteisvastuuta ja velkajärjestelyä me olemme aika isojen kysymysten äärellä ja tämän seuraukset tulevat sitten kyllä pitkän aikaa veronmaksajien maksettavaksi ja parhaassa tapauksessa johtavat holtittomaan taloudenpitoon euroalueella myös tulevaisuudessa joten tästä asiasta on tarve saada selko olen iloinen siitä vastauksesta jonka edustaja zyskowicz antoi ja rohkenen vielä toivoa että edustaja ala nissilä rohkaisisi itsensä ilmoittamaan että myös hän on sillä kannalla että kreikan tulee huolehtia itse omat velkansa ja me emme hyväksy mitään velkojen anteeksiantoa

sillä kannalla että lähtökohtaisesti kaikki pyrkivät hoitamaan omat asiansa mutta kun tämä kreikka keskustelu on tässä jo vuosia vuosia vellonut ja sillä on ollut erilaisia vaiheitansa niin on ehkä hyvä

kuitenkin mainita että on toisenlaisiakin näkemyksiä esitetty myöskin sosialidemokraattien joukosta joukosta lainaan täältä on järkevää hakea oikea taso millä kreikkalaiset selviävät lainojen anteeksiannon kautta ja hakea siihen liittyvä ohjelma jolla kreikkalainen yhteiskunta omaa talouskasvuaan ja työllisyyttään voi lähteä parantamaan sillä ehkä saadaan paras tulos aikaiseksi tämä on ylen haastattelu kahdeskymmenesseitsemäs toista kaksituhattaneljätoista ja tämän haastattelun on antanut antti rinne joka oli

siis tätä

edustaja satonen ei voi olla samaa mieltä tuon siteerauksen kanssa

toivon että voisitte julkisesti ilmoittaa että te ette ole tätä mieltä

siis nimittäin jos te tuon allekirjoitatte niin sitten kyllä uskoni hallitukseen olennaisesti heikkenee dramaattisesti heikkenee ja mitä tulee puheenjohtaja rinteeseen niin on syytä todeta että hänhän on antanut tuolle lausunnolle heti sen jälkeen selityksen jossa hän on todennut että se mihin hän on valmis on että voidaan velkojen maksuaikaa pidentää ja korkoakin voidaan katsoa mutta korossakin on sitten lattia olemassa sellaistahan ei voida hyväksyä että suomi maksaisi itse omasta varainhankinnastaan korkeampaa korkoa kuin maksaa näistä luottojärjestelyistään meillä oli aikaisemmin se tilanne että jonkun aikaa nämä kreikan maksamat korot olivat selvästi korkeampia kuin mitä esimerkiksi suomen omasta varainhankinnastaan maksama korko oli hyväksyn kyllä sen periaatteen että ei suomen tarvitse tienata näillä järjestelyillä mutta se ajatus että korkojen kautta tultaisiin tilanteeseen jossa maksaisimme itse korkeampaa korkoa kuin mitä kreikka maksaa on kyllä mahdoton hyväksyä sekin mutta kannattaa tutustua rinteen lausuntoon myös

emme kannata yhteisvastuuta en kannata yhteisvastuuta mutta sanon vielä sen että oleellista on se että pitää osata elää yhteisvaluutan oloissa me suomalaiset emme tällä hetkellä osaa me olemme päästäneet kustannukset karkaamaan menettäneet kilpailukykymme teollinen pohja on rapautunut me olemme näivettyneitä ja näin suomessa ei voida jatkaa todella tämä hallitusohjelma tulee ihan viimeisessä viimeisessä vaiheessa ja tarvitaan se tarvitaan se yhteiskuntasopimus jotta suomi pystyy elämään yhteisvaluutan vaativissa oloissa kreikkalaiset eivät osaa lainkaan tällä hetkellä tämä nykyhallitus elää ja se on iso ongelma katsoin aivan viimeisiäkin uutisia niin niin venytetään ja vanutetaan eikä synny synny ratkaisuja meillä on euroalueella siinä iso ongelma käsillä ja ja siinä nyt pitäisi kyllä todella tiukasti toimia että että seuraukset eivät enää siitä kasva mutta se että kreikka on otettu euroon me olemme eurossa jo tekee tämän tilanteen vaikeaksi
arvoisa puhemies yhdyn edustaja ala nissilän käsitykseen että kyllä meilläkin on tässä aika paljon oppimista ja on on paljon itsekin tehtävä jotta pärjäämme ja myös omasta huolehtimisessa sitten on kuitenkin syytä sanoa se että meillähän on kaksi teollista muutosta yhtä aikaa käsillä jotka muutokset ovat se suurin selittävä tekijä meidän vaikeuksillemme toinen on tämä nokia sektorin muutos ja se että nokia ei satsannut ajoissa älypuhelimeen eikä nähnyt mitä ipadin syntyminen tarkoittaa suhteessa kuluttajaan ja myös yrityselämän ajattelutavan muuttumiseen samasta ilmiöstä kärsii myös metsäteollisuus joka joka liian pitkään rakensi tämän sanomalehtipaperin jatkuvan kasvun varaan ja sitten teki vääriä strategisia ratkaisuja ja loppuvaiheessa jopa myi sen sen sellutuotannon suljettiin muun muassa kemijärven sellutehdas olosuhteissa joista sitten myöhemmin on voitu todeta itse asiassa selluhomma oli sitä kannattavaa bisnestä ja ja se olisi kannattanut pitää mutta sitten suhteessa tähän nykytilanteeseen pidän kuitenkin päivänselvänä että jos suomi hassaa miljardeja euroja tässä kreikan velkajärjestelyssä niin se ei arvoisat kollegat mitenkään edesauta meidän kotimaista pärjäämistämme kun me tiedämme missä tilanteessa ollaan täällä budjetin rakentamisen yhteydessä tämmöinen miljardien eurojen käyttö velkajärjestelyyn suomalaisen veronmaksajan rahaa on sitten kyllä suoraan näkyvissä siinä suomen valtion taseessa ja meidän omissa

arvoisa rouva puhemies

kaikenlaisen informaation digitalisaatio avaa koko ajan kehittyvän ic teknologian mahdollistamia uusia välineitä informaation käsittelyyn ja jakeluun muutos näkyy paitsi loistavana mahdollisuutena myös erityisen suurena haasteena kaupallisen median puolella perinteinen printtimedia menettää asemiaan alan toimijat ovat kuumeisesti miettineet keinoja hankkia tilaaja ja mainostuloja nettipohjaisista julkaisuistaan kun mainosmarkkinoiden tilanne talouden matalasuhdanteen johdosta on samaan aikaan alavireinen on seuraukset nähty laajoina henkilöstövähennyksinä kaupallisissa yhtiöissä niin printti kuin sähköiselläkin puolella sähköisen median selviytymistaisteluun oman kivuliaan lisänsä tuo kansainvälisten viihdejättien tulo suomalaistenkin kuluttajien ulottuville suomalaisen kulttuurin ja kotimaisen journalismin kannalta kehityssuunta ei näytä valoisalta aika näyttää onnistutaanko nettipohjaisiin julkaisuihin löytämään sellainen maksullisten sisältöjen ja mainosmyynnin yhdistelmä joka ylläpitää kotimaisen kulttuurin ja journalismin erityisasemaa ylitsevyöryvän kansainvälisen tarjonnan paineessa hallintoneuvoston näkemys on että suomalaiset tarvitsevat ylen ohella monipuolisen ja moniarvoisen kaupallisen median monipuolinen mediakenttä on paras tae sananvapauden laajalle toteutumiselle tässä kaupallisen median vaikeassa asetelmassa yleisradion merkitys korostuu vakaan rahoituksensa turvin yle kykenee panostamaan sisältöihin ilman pohdintaa taloudellisesta kannattavuudesta ylellä on suomalaisessa mediakentässä erityisasema se ei kilpaile tilaajista eikä se saa hakeutua etsimään tuloja mainosmarkkinoilta hallintoneuvoston näkemys on että kilpailun puuttuminen ei saa merkitä sitä että yle ei lainkaan uudistuisi tai kehittäisi toimintojaan vuosi kaksituhattaneljätoista oli ylessä vahva kehittämisen ja toimintaa uudistavien muutosten vuosi yleisön median käyttötavat muuttuvat kiihtyvällä tahdilla yle pyrkii vastaamaan tähän vahvistamalla verkko osaamistaan niin sisällöissä palveluissa kuin jakeluissakin yle areenan asemaa on edelleen vahvistettu sisältöjen jakelukanavana yleisö löytää areenasta sisältöjä silloin kun haluaa pystyy seuraamaan niitä erilaisista päätelaitteista perinteiset broadcast lähettämiseen perustuvat televisio ja radio ovat edelleen pääasiallinen ylen sisältöjen jakelutie mutta nopein kasvu on nettipuolella strategian painottuminen verkkojakelun kehittämiseen näkyi kertomusvuonna ylessä laajoina yt neuvotteluina yt neuvotteluissa oli lähes kolmannes henkilöstöstä toistatuhatta henkeä toimintoja organisoitiin uudelleen ja monien tehtävät muuttuivat lähinnä teknologiapuolella päädyttiin myös irtisanomisiin kun toimintojen tehostaminen sitä edellytti irtisanomisten määrä jäi lopulta pienemmäksi kuin aluksi arvioitiin vakituisia työsuhteita jouduttiin lopettamaan kuudenkymmenenseitsemän pelätyn sadankahdeksankymmenen sijasta tämä vastasi hallintoneuvoston toivetta siitä että muutoksessa tulisi tarkoin tutkia mahdollisuudet henkilöstön uudelleenkouluttamiseen ylen lisääntynyt läsnäolo netissä toteuttaa yhtiön strategista tavoitetta palvella kaikkia suomalaisia vaikka ylen ei taloutensa takia tarvitse etsiskellä suuria yleisöjä edellyttää yle veron legitimiteetti oikeutus että jokainen yle veron maksaja voi löytää jotain itselleen merkityksellistä ylen tarjonnasta ja käyttämiltä jakelukanavilta ylen kehittämisessä merkitystä on yleisöpalautteella uusi teknologia mahdollistaa aikaisempaa helpommin yleisön osallistumisen ohjelmiin ja niiden kehittämiseen ylen mandaatti verkossa perustuu lakiin yleisradio osakeyhtiöstä jossa määritellään ylen tehtävä tuon lain seitsemännessä pykälässä todetaan yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti arvoisa puhemies suomalaisten suhdetta yleen selvittelevässä tutkimuksessa kävi ilmi että kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia suomalaisista luottaa yleisradioon erittäin paljon tai melko paljon enemmistö on sitä mieltä että yle on hoitanut julkisen palvelun tehtävänsä hyvin tai erittäin hyvin yhä useampi kokee että yle on tärkeä yhteiskunnalle ja että sillä on merkitystä myös omassa median käytössä kertomusvuoteen sisältyi isoja urheilutapahtumia talviolympialaiset ja jalkapallon mm kisat rasittivat yhtiön taloutta niin että viime vuoden tulos on vajaat viisi miljoonaa euroa tappiollinen sovitun talouslinjauksen mukaisesti talous tasapainottuu jälleen vuosina jolloin mittavia ja esitysoikeuksiltaan kalliita urheilun suurtapahtumia ei ole ohjelmistossa osana julkisen palvelun tehtävää ovat olleet uudet avaukset yhteiskunnallisten sisältöhankkeiden puolella tällaisia ovat olleet muun muassa vanhustenhoitoon paneutunut hoivakoti kuntoon ohjelmasarja saariston ongelmia käsitellyt fixa skärgården ohjelmien tekotapa on mahdollistanut yleisön aikaisempaa vahvemman osallistumisen ohjelmien toteutukseen merkittävä satsaus yhteiskunnallisen tuotannon puolella oli keväällä kaksituhattaneljätoista toteutettu eurovaaliehdokkaiden vaaligalleria jossa jokainen ehdokas haastateltiin nettijakelussa katsottavaksi samaa konseptia sovellettiin menestyksellisesti myös kuluneen kevään eduskuntavaaleissa hanketta voi pitää demokratian ja tasa arvon kannalta merkittävänä jokainen ehdokas sai maksutta neljä minuuttia aikaa päämedian nettisivuilla yleisradio on kertomusvuonna toteuttanut hallintoneuvoston vahvistamaa strategiaa yhtiö on lisännyt panostuksia vähemmistökielten ja erityisryhmien palveluihin saamenkielistä ohjelmatarjontaa on lisätty ohjelmia lähetetään nyt kaikilla saamen kielillä televisio ohjelmien tekstitystä on kasvatettu ja näin vahvistettu kuurojen kieliryhmän perusoikeuksien toteutumista strategiansa mukaisesti yle on kasvattanut hankintoja kotimaisilta riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä hankintojensa kautta yle toteuttaa tehtäväänsä kotimaisen kulttuurin vahvistajana ylellä on tärkeä rooli isona elokuvan draaman ja kulttuurin alueen tuotantojen ostajana hallintoneuvosto on pitänyt tätä tärkeänä keinona vahvistaa kotimaista kulttuuria jonka on työlästä kilpailla isolla rahalla tehdyn kansainvälisen viihteen kanssa arvoisa puhemies hallintoneuvoston tärkeimpiin vuosittaisiin päätöksiin kuuluu yleisradion hallituksen valitseminen olemme pyrkineet siihen että vuosittain hallituksessa vaihtuu yksi tai kaksi henkilöä näin turvataan sekä uusiutuminen että jatkuvuus kertomuskauden päättyessä hallituksen puheenjohtajan vuorineuvos kari neilimon runsaan kuuden vuoden mittainen kausi puheenjohtajana päättyi hallintoneuvoston käsityksen mukaan neilimon ansiot ylen hallinnon organisaation ja johtamisen kehittämisessä ovat merkittävät uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin helsingin yliopiston kansleri thomas wilhelmsson arvoisa puhemies hallintoneuvosto jättää kertomuksensa eduskunnan arvioitavaksi kertomuksen liitteenä on saamelaiskäräjien lausunto

arvoisa rouva puhemies kiitoksia hallintoneuvoston puheenjohtajalle erinomaisesta esittelystä kyllähän yleisradion kohdalla kaikista tärkeintä on kuitenkin nämä julkisen palvelun tehtävät ylellä on paljon hyviä sisältöjä on verkossa on on radiossa on televisiossa mutta kyllä kuitenkin alueellinen kattavuus ja erilaiset erityisryhmät myös kieliryhmät heidän viestinnästään ja ohjelmatarjonnastaan huolehtiminen on minusta kaikista tärkeintä kyllä ylen verkkopalveluita voi erityisesti kehua erityisesti yle areenaa niin kuin tässä tulikin jo esittelypuheenvuorossa esille arvoisa puhemies yle yle veroa sivuttiin hieman tuossa toimintakertomuksen esittelyssä ja yle veron kohdalla aika paljon palautetta olen saanut siitä että yritykset kokevat yle veron aika hankalana ihan jo tästä byrokratianäkökulmasta monet kirjanpitäjät ja monet tilintarkastajat myös kritisoivat ja tässä on

nyt miettiä kun on käynnistetty tällainen puoluerajat ylittävä byrokratian purkaminen että miten tämä yle verokin voitaisiin sitten näitten yritysten ja yhteisöjen kohdalla sovittaa arvoisa puhemies erittäin hyvänä pidän myös sitä että hallintoneuvostossa on otettu huomioon myös kaupallinen media me tarvitsemme edelleen eläviä maakuntalehtiä eläviä paikallislehtiä ja meidän pitää pitää myös ihan markkinatalouden ehdoilla toimiva

edellä esitettiin hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kantolalle yleisradion rooli on äärimmäisen tärkeä meidän monipuolisessa moniarvoisessa tiedonvälityksessämme ja on tärkeää että yleisradion hallintoneuvosto suorittaa oman tehtävänsä yleisradion toiminnan ohjaajana ja myös valvojana ja sitä työtä hallintoneuvosto on tehnyt niin kuin hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kantolan kertomat luvut valaisevat yleisradio on pärjännyt tässä erittäin kovassa mediamyllerryksessä hyvin se on monipuolinen sisältö se on kyennyt elämään myös tässä uudessa on vahvasti verkossa läsnä ja on läsnä siellä missä ihmiset päivittäistä tietoa tarvitsevat ohjelmilla on vankka katsoja kuuntelija ja lukijakuntansa ja myös yleisradion luotettavuus on säilynyt korkealla tasolla nämä ovat kaikki erinomaisen tärkeitä asioita sitten on syytä syytä olla jossain määrin huolissaan siitä julkisen keskustelun yhdestä piirteestä että kun mediamyllerrys on kova ja myös nämä talouden reunaehdot ovat kaikille alan toimijoille kovat niin on tullut useita sellaisia puheenvuoroja joissa nähdään että lehtien tai kaupallisen television tai radion toimintaolosuhteissa jotenkin helpottaisi se jos yleisradiota kurjistettaisiin mahdollisimman paljon pidän tätä kovin ikävänä ajattelutapana se että kurjuutta levitetään joka suhteessa ja sitä kautta kun resursseja leikataan joka puolelta huono journalismi yleistyy ei voi olla moniarvoisen tiedonvälityksen eikä suomalaisen yhteiskunnan etu yleisradion tehtävä julkisen palvelun laitoksena on erittäin tärkeä ja samalla se pitää myös positiivista rimaa yllä kaikkien toimijoiden osalta erityinen merkitys on sillä että yleisradio käyttää näitä voimavarojaan kaikkien väestöryhmien palvelemiseen mutta myös sen varmistamiseen että ohjelmien taso on korkea ja mitä tulee esimerkiksi uutisvälitykseen ja ja ajankohtaisohjelmiin niiden luotettavuus säilyy korkealla tasolla merkitystä on myös sillä että yleisradion asiat hoidetaan eduskunnan toimesta hallintoneuvoston rooli on tässä tärkeä ja ja että yleisradiosta ei missään olosuhteissa tehdä minkään hallituksen viestintäkanavaa eikä eikä äänitorvea tiedämme maailmalta että usein syntyy houkutus hallituksille siihen että jos voitaisiin tämä kansallinen radioyhtiö jotenkin saada kepinnokkaan ja sitten sitä kautta saada kulloisenkin hallituksen viestiä perille on ollut hyvä perinne suomessa että vaikka hallitukset vaihtuvat niin niin yleisradion asioiden hoito on täällä eduskunnassa se on hallintoneuvostolla ja se on eduskunnalla ja eduskuntaryhmillä on ollut tärkeä osuus silloin kun lainsäädäntöä on on muokattu tiedossa on että hallitus on nyt hallitusohjelmaneuvotteluissaan tehnyt päätöksen että yleisradion asemaa tehtäviä ja ilmeisesti yleisradiota koskevaa lainsäädäntöä jälleen kerran katsottaisiin en tiedä mitä tarpeita tässä taustalla on koska tämä yleisradiolakihan on varsin tuore tuore laki ja se on erittäin huolellisessa valmistelussa tehty sen valmisteluhan alkoi jo edellisellä vuoden kaksituhattaseitsemän vaalikaudella ja sitten ministeri kiuru vei sen maaliin vuonna kaksituhattayksitoista alkaneella hallituskaudella jos tarpeita on niin ne on syytä arvioida ja tärkeätä on että tämä arviointi tapahtuu avoimesti ja ja demokraattisella tavalla ilman että tähän sisältyy mitään erityisiä etukäteen tehtyjä ratkaisuja esimerkiksi hallituksen toimesta samalla kiinnitän huomiota siihen että on merkitys sillä että tämä meidän valvontajärjestelmämme ja ja yleisradion päätöksenteko oikein yleisradiossahan ongelmana ei ole valvojien määrä valvojia on todella paljon meillä on hallintoneuvosto meillä on tietenkin hallitus yleisradion operatiivista toimintaa johtavana elimenä sitten meillä on viestintävirasto sitten meillä on liikenne ja viestintäministeriö ja sitten meillä on vielä lisäksi eduskunnan liikennevaliokunta ja ja eduskunta taisi olla niin että tähän tuli vielä jokin yksi valvoja lisää tämmöinen oliko jokin asiamiespohjainen joka vielä tehtiin niin että kyllä välillä käy sääliksi ylen johtoa kun se kiertää näissä eri elimissä kertomassa mitä yle on tekemässä en usko että meidän moniarvoiselle tiedonvälityksellemme olisi hyväksi se että yleisradion siipiä leikattaisiin että että siltä kiellettäisiin toiminta jollakin alueella koska jos näin tehdään niin sitten aikaa myöten se tarkoittaa sitä että yleisöt vähenevät ja sitä kautta koko yhtiön legitimiteetti heikkenee mutta kun puhun tästä hyvästä hallinnosta niin otan siihen liittyen yhden esimerkin joka itseäni kyllä vähän kummastutti se oli yleisradion alihankintana tehty ohjelmasarja tuon tuon suomiareenan yhteydessä vuosi sitten kesällä siinä yhteydessä kävi sitten ilmi että että kun tämän ohjelmasarjan sisältöön oltiin tyytymättömiä niin oli tullut erilaista valitusta yleisradion johdolle asioista ja että tähän ohjelmaan ohjelman tekijöiden antaman tiedon mukaan sen sisältöön ja ohjelman tekotapaan oli puututtu myös yleisradion hallituksesta käsin pidän täysin sopimattomana sitä että yleisradion hallituksessa olevat henkilöt ryhtyisivät itse omaan työsuhteeseensa perustuvissa asioissa soittelemaan yleisradion johdolle ja esittämään vaatimuksia millaisia ohjelmia tai millä tavalla pitää tehdä jos on yleisradion hallituksessa täytyy pitää siitä huolta että ei ole samaan aikaan hoitamassa jonkin firman viestintätehtäviä suhteessa yleisradioon muuten menevät hallituksen jäsenen roolit ja firman tiedotusroolit sekaisin toivon että yleisradion hallintoneuvostossa otettaisiin nämä corporate governance asiat vakavasti koska näillä on suuri vaikutus siihen että

pidän todella tärkeänä sitä että tämän hallituskauden aikana liikenne ja viestintäministeri anne berner selvittää mahdollisuudet tukea yksityisen median selviämistä tästä kamppailusta joka tässä tässä tuli esille ja tästä median murroksesta mikä on käynnissä oma viestini myös vielä hallintoneuvostolle kirkastettuna pitäkää ylen alueelliset toiminnot pystyssä ylen alueradiot ovat hyvin tärkeitä tuolla maakunnissa myös meidän oma yle pohjanmaamme

että meillä on vahva yleisradio ei todellakaan ole vastakohta se etteikö meillä myös muilla tiedotusvälineillä ole hyvät toimintaedellytykset ja mahdollisuudet toden totta median kannalta kaiken kaikkiaan tämä on on ollut erittäin haastavaa aikaa yhteiskunnallisten toimintaympäristöjen muutoksineen aikanaan kun toimin siinä viestintäministerin tehtävässä valmistui tällainen laaja selvitys lehdistön tulevaisuudesta jolla on paljon mustia pilviä uhkakuvia monta kertaa myös ihmisiä siellä neuvotteluihin ja ikäviä uutisia on ollut tältä saralta päätin silloin että asialle on tehtävä jotain ja kutsuin selvitysmiehen tuomas harpfin tekemään selvityksen mitä tälle voisi tehdä jotta meillä myös sanomalehdistön tulevaisuus on turvattu selvitysmies tuotti useampia esityksiä ja saimme kamppailtua kovassa kamppailussa sitten viime hallituskaudella kolmekymmentä miljoonaa innovaatiotukeen suomalaiselle lehdistölle lisää jotta se voisi tästä murroskaudestaan selvitä tämä selvitysmiehen

sen lisäksi kaupallinen media hyvin hoidettu kaupallinen media eivät ole keskenään ristiriidassa me tarvitsemme molempia tässä edellä edustaja viitanen viittasi tähän merkittävään selvitysmies harpfin tekemään työhön ja hänen tekemiinsä ehdotuksiin niistähän tämä innovaatiotuki tuli voimaan ja sillä on iso merkitys siinähän käytettiin pohjana tanskan tanskan aikaisempia kokemuksia jotka antavat nimenomaan mahdollisuuksia pärjätä tässä kovassa muutoksessa sitten sen lisäksi siitä on eräitä osioita toteuttamatta ja niistä tärkein koskee tätä digitaalisten välineiden arvonlisäveron laskua se pitäisi saada nopeasti aikaan ja rohkenenkin toivoa että tässä hallitus veisi tätä asiaa osaltansa eteenpäin ja uskon että koko eduskunta voi olla tätä tukemassa me pärjäämme tässä sähköisessä murroksessa ja sitten meillä on myös monipuolinen viestintäkenttä painetun sanan radion television ja tämän kehittyvän digitaalisen verkon kautta

vielä yksi asia joka liittyy tähän kaupallisen median ja yleisradion keskinäiseen suhteeseen todellakin julkisessa keskustelussa tällaista vastakkainasettelua tai viritelty ja haluttu nähdä yleisradion rahoitusasema ja tehtävä lainsäädännössä vahva asema jotenkin ongelmana kaupallisen median kannalta käytännössä ylen strategiassa kuitenkin hyvin keskeinen osa on uusien kumppanuuksien rakentaminen ja yhteistyö kaupallisen median kanssa esimerkkinä radiot fi sivuston josta yhden nettisivun kautta pääsee mihin tahansa radioon yleisradioon tai muihin kaupallisiin radioihin kehittäminen tämäntyyppisiä kumppanuus ja ja yhteistyöhankkeita on kaupallisen median kanssa ja tämä tietysti luo myös pohjaa sitten kaupallisen median selviytymiselle omalta osaltaan mutta totta kai hallituksen käsissä on sitten osa veroratkaisuista ja mahdollisuuksista joko vaikeuttaa tai helpottaa kaupallisen median asemaa tässä muuttuvassa mediakentässä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eli myös suomen konttialukset laivat ja ro ro alukset tarvitsevat tämän vakuutuksen jos me navigoimme näiden maiden vesissä esimerkiksi meillä on suomen laivoja linjaliikenteessä sekä saksassa että isossa britanniassa siksi on tärkeää että hallitus ratifioisi tämän kansainvälisen

edustaja

arvioon tämän sopimuksen merkityksestä tässähän meillä on erinomainen hyvästä järkevästä ja tarpeellisesta sääntelystä eli tarvitaan myös sääntöjä joiden mukaan toimitaan ja aivan erityisesti tämä tietysti koskee merenkulkualaa ja muitakin liikennealoja mutta haluaisin tässä yhteydessä vain korostaa sitä että meillä on kyllä kansallisesti suuri merkitys meillä säilyy oma kaupallinen laivasto se on tärkeä huoltovarmuustekijä ja sillä on totta kai myös merkitystä sille että meillä on suomalaista merimiesosaamista ja että tämä koko klusteri voi menestyä siihen kuuluvat paitsi laivat myös laivanrakennus merenkulkualan osaaminen koulutus ja ja sitten kokonaisuudessaan arktisen yhteistyön mahdollisuudet tältä kannalta pidän hyvin epäonnistuneena että hallitus on omassa ohjelmassaan lähtenyt siitä että sillä on takataskussaan sellainen ajatus niin sanotun yhteiskuntasopimuksen kaatuessa merenkulkualaa rangaistaisiin merenkulkualan tukien leikkauksella sen vaikutukset meidän oman

kaupallisen laivaston tulevaisuuteen olisivat kyllä erinomaisen kriittisiä toivon että tällaisia koplauksia ei tehtäisi ja täysin syyttömiä tahoja laitettaisi kärsimään ja lisäksi vielä aiheutettaisi kansantaloudelle

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattaviisitoista pidettävään